käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kymmenen pohjalta kannanotosta selonteon johdosta valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennalta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies käsittelyn pohjana on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyvä mietintö ja tähän mietintöön on jätetty yhteensä kuusi vastalausetta arvoisat kollegat suomen talouden elpyminen jatkuu ja talouskasvu on entistä laaja alaisempaa valtiovarainministeriön arvion mukaan bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna kaksi pilkku kuusi prosenttia ja ensi vuonna kaksi pilkku kaksi prosenttia suunnittelukauden loppua kohden kasvu kuitenkin hidastuu tämän hetken arvioiden mukaan julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut nopeasti sopeutustoimien talouskehityksen myötä alijäämä on supistunut ja kääntyy lähivuosina ylijäämäiseksi yli kymmenen vuoden alijäämäisyyden jälkeen julkinen velka kääntyi laskuun vuonna kaksituhattakuusitoista ja velkasuhde jatkaa alenemistaan ennustejaksolla ensi vuoden julkisen velan arvioidaan olevan viisikymmentäyhdeksän pilkku neljä prosenttia ja alittavan siten eun asettaman kuudenkymmenen prosentin viitearvon nimellisesti velka kuitenkin edelleen kasvaa ja julkinen talous velkaantuu valiokunta kiinnittää huomiota siihen että hyvä suhdannekehitys ei kuitenkaan korjaa julkisen talouden kestävyysvajetta koska väestön ikärakenteen muutoksesta johtuva ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu nopeana koko kaksituhattakaksikymmentä luvun jopa kaksituhattakolmekymmentä luvulle saakka arvoisa puhemies hallituksen politiikka on tähdännyt julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen ja kestävyysvajeen kattamiseen säästöin sekä kasvua tukevin ja julkista palvelutuotantoa tehostavin toimin

sadallakymmenellätuhannella hengellä hallituskauden aikana näyttävät toteutuvan viimeisimmän valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan työllisyyden arvioidaan nousevan seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ensi vuonna ja seitsemäänkymmeneenkahteen pilkku kuuteen prosenttiin jo vuonna kaksituhattakaksikymmentä valiokunta pitää hyvänä että julkisen talouden suunnitelmassa on osoitettu lisäpanostuksia koulutukseen ja osaamiseen kohdentamalla lisäresursseja muun muassa maksutonta varhaiskasvatusta koskevan kokeilun laajentamiseen koulutuksen tasa arvon edistämiseen vieraan kielen opiskelun varhentamiseen varhentamiseen lukiouudistuksen toteuttamiseen sekä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon valiokunta pitää tärkeänä opetuksen jatkuvaa kehittämistä ja sitä että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen korkea laatu turvataan alueellisesti tasa arvoisesti valiokunnan mielestä on tärkeää myös että osaavan työvoiman riittävyyteen panostetaan monin paikoin on pulaa osaavasta ja koulutetusta työvoimasta akuuttiin osaajapulaan osoitetaan tämän vuoden lisätalousarviossa osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi noin kuudenkymmenen miljoonan euron lisäys

muun muassa muuntokoulutuksiin ja alanvaihdon täsmäkoulutuksen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa arvoisa puhemies valiokunta pitää tärkeänä tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin osoitettujen resurssien riittävyyttä sillä suomen menestys pohjautuu kuitenkin vahvasti korkeaan osaamiseen suomi tunnetaan maailmalla huipputeknologian ja osaamisen maana mutta tutkimukseen kehitykseen ja innovaatiotoimintaan osoitetut resurssit ovat kuitenkin vähentyneet viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana valiokunta pitää hyvänä että korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi on laadittu vuoteen kolmekymmentä ulottuva visio jolla pyritään vahvistamaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi valiokunta toteaa että tutkimus ja kehitystoiminnalla on merkittävä positiivinen vaikutus tuottavuuteen ja

edelleen valiokunta on huolissaan perusväylänpidon rahoituksesta sillä hallitusohjelman mukainen kärkihankerahoitus on päättymässä ja perusväylänpidon rahoitus alenemassa parlamentaarisen työryhmän helmikuun lopussa jättämän yksimielisen esityksen mukaan tie ja rataverkon korjausvelan vähentämiseen tulisi osoittaa vuosittain noin kolmensadan miljoonan lisärahoitus tämä tarkoittaisi vähintään noin yksi pilkku kolme miljardia lisää perusväylänpidon rahoitusta vuosittain valiokunta painottaakin että rahoitustarpeet on otettava huomioon jo ensi vuoden talousarviossa sekä seuraavan hallituksen linjauksissa jotta hyvin aloitettu korjausvelan vähentämistyö voi jatkua keskeytyksettä keskeytyksettä myös maa ja metsätalouden hallinnonalalle kohdistuu kehyskaudella voimakkaita rahoitustarpeita muun muassa käynnissä olevan eun ohjelmakauden osalta manner suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksessa on yhdeksänkymmenen miljoonan euron vaje vuonna kaksikymmentä mikä voi johtaa erityisesti luonnonhaittakorvausten ja ympäristökorvausten vähentämiseen käsiteltävälle suunnittelukaudelle osuu myös eun tulevan ohjelmakauden maata louspolitiikan valmistelu ja mahdollisesti myös sen lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen että kehyksissä maatalouden investointeihin varatut varat eivät riitä tavoitteiden mukaisten investointien rahoitukseen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkeen

julkisen talouden suunnitelma on laadittu tilanteessa jossa sote ja maakuntauudistusta ei ole vielä hyväksytty mutta uudistuksen on oletettu tulevan voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä maakuntien rahoituksen taso on siten pitkälti tekninen laskelma joka on laadittu maakuntien rahoitusehdotusten pohjalta asian eduskuntakäsittely on vielä kesken mutta hallitus on perustuslakivaliokunnan lausuntoon antamassaan vastineessa ehdottanut muun muassa eräitä maakuntien rahoitukseen ja uudistuksen uudistuksen aikatauluun liittyviä muutoksia näillä muutoksilla voi olla vaikutusta rahoitustarpeisiin ja niiden ajoitukseen kehyskaudelle valiokunta kuitenkin painottaa että maakuntien rahoituksen riittävyys ja uudistuksen sujuva alku on varmistettava maakunnilla on oltava olosuhteista ja maakunnan asukkaiden palvelutarpeiden eroista huolimatta edellytykset toteuttaa lakisääteiset tehtävänsä

ratkaisumallista riippumatta on myös tärkeää huolehtia uskottavuudesta ja sen vaikuttavuudesta ohjausjärjestelmänä arvoisa puhemies mietinnön lopussa on valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus toivon tietenkin sen tulevan eduskunnan päätökseksi niin että
sitä sovelletaan ensi vuoden alusta niin kuin alussa totesin tähän mietintöön on jätetty kuusi eri vastalausetta

arvoisa puhemies

itse saanut vaalilupauksemme ennen eduskuntavaaleja oli saada suomi kuntoon nyt voimme todeta että tavoitteessa on onnistuttu suomi on nostettu kuilun partaalta tilanteeseen jossa talouskasvu on tänä vuonna pohjoismaitten nopeinta työllisyys paranee kaikkialla suomessa ja velaksi elämisen loppuminen on näköpiirissä usko tulevaisuuteen on vahva muutos on saatu aikaan yhteisellä sopimisella joka on vaatinut kaikilta suomalaisilta vastaantuloa arvoisa puhemies rakentamisen ammattilaisena tiedän että kun perusta on kunnossa on mahdollisuus rakentaa uutta meidän lapsemme ansaitsevat suomen jossa kaikilla on hyvä olla ja mahdollisuus toteuttaa unelmiaan meidän on pidettävä huolta toisistamme talouden hankalasta lähtötilanteesta huolimatta keskustan johdolla pienituloisimman eläkeläisen takuueläke nousee tällä vaalikaudella yhteensä lähes neljälläkymmenellä eurolla kuukaudessa pienimmät vanhempainpäivärahat nousevat tällä vaalikaudella yhteensä lähes sadalla eurolla kuukaudessa perusturvan parantamista on lähivuosina jatkettava ja samalla sitä on uudistettava sote ja maakuntauudistus on isoin tasa arvouudistus suomessa vuosikymmeniin haluamme turvata kaikille suomalaisille myös työttömille ja eläkeläisille paremman pääsyn perusterveydenhuoltoon keskusta haluaa saada pitkään ja huolellisesti valmistellun uudistuksen maaliin uudistuksen lykkääminen ei palvelisi kuin markkinavoimien etua kyse on myös poliittisen järjestelmän uskottavuudesta arvoisa rouva puhemies työ on kestävin tapa kitkeä köyhyyttä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä nyt työpaikkoja kaikkialla suomessa toimia työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamiseksi pitää kuitenkin vielä jatkaa etenkin nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä pitää tukea työllistymisen polulle pääsemiseksi talouden kasvaessa työvoimapula on tullut monin paikoin tulpaksi yritysten kasvulle keskusta pitää toimia osaavan työvoiman saatavuuden lisäämiseksi tarpeellisina on hyvä että esimerkiksi työttömyysetuuden käyttö mahdollistetaan joustavasti palkkatukena ja starttirahana ja lyhytkestoista koulutusta lisätään keskusta haluaa että jatkossakin jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi korkeakoulu ja riittävästi ammatillista koulutusta hyvän koulutusjärjestelmän lisäksi talouskasvun jatkuminen edellyttää tuottavuuden parantamista tutkimuksen ja tuotekehityksen panoksia on kasvatettava tulevina vuosina julkisen talouden tasapainottuessa arvoisa puhemies yleinen turvallisuustilanne on muuttunut ja siksi myös suomen on varmistettava että uskottavan puolustuksen taso säilyy isoihin hankintoihin on varauduttava suomessa on ainutlaatuinen kokonaisturvallisuuden ajattelu josta me kaikki voimme olla ylpeitä oleellinen osa turvallisuuttamme on huoltovarmuuden ylläpito suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa jossa ilma ei ole aina suopea ruoantuotannon kannalta maatiloilla on eletty vaikeita vuosia on varmistettava että myös uudet sukupolvet haluavat ja uskaltavat tuottaa suomalaisille puhtaassa maaperässä kasvanutta kotimaista ruokaa joka on vielä enempi vientituote näinäkin päivinä suomalaisen sielunmaisemaan kuuluvat metsä ja vesi joista monet ovat päässeet juhannuksena nauttimaan tavalla tai toisella tutkimus on mahdollistanut metsien monipuolisemman käytön ja parantanut mahdollisuuksia viljelyyn ja varjeluun metsät tuovat hyvinvointia koko suomeen niiden vastuullista käyttöä voidaan edelleen lisätä joka vuosi suomessa istutetaan sataviisikymmentä miljoonaa puuntainta pelkästään tämä esimerkki kertoo siitä miten pitkäjänteisesti metsiä suomessa hoidetaan ja miten valtava työllistävä vaikutus niillä on kun metsät pidetään kunnossa ne sitovat hiilidioksidia eli toimivat hiilinieluna metsäteollisuus kuten elinkeinoelämä tarvitsee toimivan väyläverkoston liikenneverkon riittävän rahoituksen turvaaminen on välttämätöntä valtion budjettiraha yksinään ei tässä riitä kun ainoa oikea tavoite on jatkaa tällä vaalikaudella käynnistettyä huonokuntoisten väylien korjausvelkaa turvata uudet väyläinvestoinnit ja edelleen edistää digitalisaatiota koko maassa keskusta tukee julkisen talouden suunnitelmaa vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi haluamme että asioita viedään eteenpäin ei riitelemällä vaan yhteistyöllä

arvoisa rouva puhemies julkisen talouden suunnitelman kuvaus tulevien vuosien haasteista on positiivisten kasvu uutisten keskellä pysäyttävää luettavaa hyvä suhdannetilanne ei ole korjannut rakenteellisia ongelmiamme vaikka juuri nyt talous kasvaa ja velkaantuminen vähenee on meillä yhä ratkaisematta se kuinka rahoitamme hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeät palvelut hoito ja hoivamenojen kasvaessa ja talouskasvun hidastuessa nähtävissä oleva talouden kasvu ei riitä pitemmän päälle rahoittamaan nykyisen tasoisia etuuksia ja palveluja valtiovarainmininisteriön arvion mukaan talouskasvumme hiipuu noususuhdanteen taannuttua alle yhden pilkku viiden prosentin työikäisen väestön vähentyessä on pelkän tuottavuuden kasvun varassa arvoisa puhemies suomi listataan toistuvasti maailman hyvinvoivimpien ja kilpailukykyisimpien valtioiden joukkoon meillä on osaava työväestö ja vakaa yhteiskunta tuntuukin siltä että suomen menestyksen tiellä seisomme vain me suomalaiset itse maailman koulutetuin kansa ei ota opikseen vaikka saamme toistuvasti esimerkiksi oecdltä ja euroopan komissiolta samat laiskanläksyt komissio kehottaa suomea saattamaan sote uudistuksen loppuun parantamaan työllisyystoimiaan ja seuraamaan tarkemmin kotitalouksien velkaantumista lisäksi suomen tulisi parantaa erityisesti kannustimia ottaa työtä vastaan eli laskea työn verotusta ja uudistaa sosiaaliturvaa kokoomus on on esitellyt sosiaaliturvan uudistuksen yleismallin haluaa edelleen keventää työn verotusta suositusten mukaisesti oecd painottaa suomen maaluokituksissaan että rakenteellisia uudistuksia kuten esimerkiksi sote uudistus tarvitaan julkisen talouden tasapainottamiseksi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö suosittelee suomelle muun muassa työn verottamisen keventämistä ja ympäristö sekä kulutusverotuksen lisäämistä myös kotihoidon tuki pitäisi järjestön mukaan suomessa uudistaa siten että lasten päivähoito ja vanhempien työssäkäynti lisääntyvät kokoomus allekirjoittaa kaikki nämä suositukset arvoisa puhemies työllisyysaste on suomessa alempana kuin missään muussa pohjoismaassa suurin reikä veropohjassamme onkin alhainen työllisyys suomea on myös toistuvasti kehotettu lisäämään joustoja työmarkkinoille kokoomuksen eduskuntaryhmä yhtyykin valtiovarainvaliokunnan näkemykseen siitä että hallituksen tulee edelleen huolehtia kasvun ja työllisyyden tukemisesta ja edistää toimenpiteillään osaavan työvoiman saatavuutta työvoimapulasta kärsivillä aloilla ja alueilla käsillä

oleva suhdannehuippu olisi otollisinta aikaa työmarkkinauudistuksille joilla tuettaisiin työllisyyttä ja talouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia näihin lukeutuvat muun muassa paikallisen sopimisen edistäminen palkkaamiskynnyksen madaltaminen ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poisto suomessa ei olla vielä täysin havahduttu siihen että työikäinen väestömme vähenee absoluuttisesti joka vuosi ja maassamme tarvitaan lisää tekijöitä arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa erityisesti tarvetta tarvetta turvata koulutuksen sekä tutkimus ja kehitystoiminnan riittävä rahoitus nämä ovat tehokkaimmat keinot tukea tuottavuuden kasvua koulutus ja innovaatiopanostukset ovat välttämättömiä myös talouskasvun ja työllisyyden kannalta saadaksemme suomeen lisää tuiki tärkeitä korkean lisäarvon työpaikkoja on meidän verotettava osaamista kohtuullisemmin eli kevennettävä työn verotuksen kireää progressiota kokoomuksen eduskuntaryhmä kiinnittää huomiota myös liikenneväylien riittävään rahoitukseen talouskasvumme verenkierto ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuminen on turvattava tanskan työllisyysasteella meillä olisi satatuhatta ihmistä enemmän töissä ja noin miljardin verran enemmän käytettäväksi edellä mainittuihin tarpeisiin arvoisa puhemies hallitus on saavuttamassa talouspoliittiset tavoitteensa julkinen talous on

myös tavoitteet työllisyysasteen nostamisesta seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja työllisten määrän kasvattamisesta sadallakymmenellätuhannella hengellä näyttävät toteutuvan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tulokset ovat kiistatta positiivisia korkeasuhdanteen jälkeen koittaa kuitenkin väistämättä jälleen laskusuhdanne siksi tämän hallituksen on vietävä käynnissä olevat reformit maaliin ja seuraavan hallituksen on nostettava työpöydälle uusia joilla selätetään kestävyysvaje ja saavutetaan prosentin työllisyysaste kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta totean että kokoomuksesta välttämättömien uudistusten toimeenpano ei jää kiinni
kiitoksia seuraavaksi sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja harakka olkaa hyvä

arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit iloitsevat siitä että euroopan kasvu on vihdoin tarttunut myös suomeen suomen taantuma on ollut pidempi ja syvempi kuin muissa euroopan maissa ja suomi on päässyt viimeisenä muiden imuun erityisesti iloitsemme työllisyyden kasvusta joka lähestyy välitavoitteita seuraavan hallituksen suuri haaste on saavuttaa seitsemänkymmenenviiden prosentin taso samaan aikaan on huomattava että tässä julkisen talouden suunnitelmassa jo varoitetaan että kasvu laantuu seuraavan kahden vuoden sisällä nyt ei siis pidä pysähtyä vaan on varmistettava kasvu kestävälle pohjalle kasvu on saatava kantamaan ja kannattelemaan kaikkia suomalaisia arvoisa puhemies juuri näinä aikoina sadattuhannet ahkerat suomalaiset näkevät tilinauhastaan kenen kustannuksella hallituspuolueet itseään kehuvat tänäkin kesänä leikataan lomarahoja kuten viime kesänä ja ensi kesänä tänäkään kesänä monella ei ole varaa matkustaa tai edes mennä lasten kanssa huvipuistoon mitä pidempään työssä mitä pienemmällä palkalla sitä suurempi on menetys jota mikään veronalennus ei kompensoi kenen mielestä on oikeudenmukaista että kaksikymmentä vuotta työtä tehnyt lähihoitaja joutuu sipilän talkoiden maksajaksi lopultakaan tärkeintä ei ole raha kyse on arvostuksesta tai arvostuksen puutteesta julkisen puolen työntekijä saa rangaistuksen mutta jos tekee samaa arvokasta työtä yksityisellä puolella niin ei voiko konkreettisemmin jakaa kansaa kahtia onneksi viisaat kaupungit osaavat arvostaa hyvinvointipalveluita ja erityisesti naisia joita kuntasektorin työntekijöistä on neljä viidestä vantaa on päättänyt enimmillään lähes kahdentuhannen euron vuosikorotuksista lastentarhanopettajille ja sosiaaliohjaajille unohtamatta lastenhoitajia helsingissä demarit ovat ehdottaneet että pääkaupunki seuraa esimerkkiä yhtä lailla muistamme että viisaat kaupungit kieltäytyivät panemasta toimeen päivähoitoleikkauksia jotka osuivat julmasti kaikkein tarvitsevimpiin lapsiin niihin perheisiin joita jo kuormittaa työttömyys en luettele enempää esimerkkejä tämänhetkisen hallituksen eriarvoistavasta politiikasta menneisyyden sijasta on aika puhua tulevaisuudesta seuraavan hallituksen rohkeammasta ja rakentavammasta linjasta tämä hallitus on väsähtänyt ja riitaisa sillä ei ole kykyä eikä halua uudistuksiin joita maa tarvitsee hallituspohjasta riippumatta tarvitaan uudistusten iso vitonen tämänhetkinen hallitus heitti hanskat tiskiin perhevapaiden uudistamisessa sdpn listalla se on ensimmäisenä naisten työmarkkina asemaa parannetaan naisten palkkoja parannetaan ja naisten eläkkeitä parannetaan me emme lepää ennen kuin naisen euro on miehen euro tämänhetkinen hallitus ei kyennyt nostamaan oppivelvollisuusikää seuraavan hallituksen toinen uudistus nuoria ei saa jättää heitteille pelkän perusasteen varaan sosiaalidemokraatit haluavat saada koulutustason jälleen nousuun panostaa tutkimukseen ja innovaatioihin se on sdpn koulutuslupaus kaksi piste nolla tämänhetkinen hallitus jättää sosiaaliturvan uudistamisen seuraavalle hallitukselle sdpn yleisturvamalli on sille hyvä pohja neljäntenä uudistuksena esitämme pienipalkkaisimpia tukevaa verouudistusta turha toistaakaan että tämänhetkinen hallitus ei siihen ole pystynyt samalla pieni ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten ansiotuloveroa alennetaan ja viides uudistus tähtää kauimmas tulevaisuuteen asteittain maksuton varhaiskasvatus jokaiselle lapselle tarjoaa aidosti mahdollisuuksien tasa arvon emme hyväksy lasten luokkayhteiskuntaa pankaa ylös isoin kirjaimin lasten tasa arvo varallisuudesta ihonväristä asuinpaikasta riippumatta on turvattava ja turvataan silloin turvaamme

arvoisa puhemies eduskunnan istuntosalissa on elefantti ja kaikki tietävät mikä on se elefantti tässä huoneessa valtiovarainministeri orpo esittelemänne julkisen talouden suunnitelma ei sisällä hallituksen sote mallin kustannuksia siinä ei ole soten kustannuksia edes miljardin euron tarkkuudella teidän ministeriöltänne vaadittiin vaikutuslaskelmia koko kevään ajan niitä ei saatu sen sijaan kymmenet ja kymmenet asiantuntijat kertoivat meille yhtenäisen viestin hallituksen sote mallista aiheutuu varmemmin miljardien lisäkustannus kuin vastaava säästö kun nämä miljardit puuttuvat julkisen talouden suunnitelmanne uskottavuus on mennyttä

sisällä on vaarallinen markkinoiden avaaminen monikansallisille terveyskonserneille kokoomuksen kauppakamarisiiven mieliksi lopuksi arvoisa puhemies ei voi olla isänmaallisempaa tekoa kuin soten torjuminen ei voi olla taloudellisesti vastuullisempaa tekoa kuin soten torjuminen ei voi olla tulevaisuuden turvaamisen kannalta viisaampaa tekoa kuin soten torjuminen

kiitoksia seuraavaksi sininen eduskuntaryhmä edustaja torvinen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies jos saisin puheenvuoron nykyinen hallitus on osoittanut olevansa tosiasiassa toiminnan ja tulosten hallitus kuten valtiovarainvaliokunta mietinnössään toteaa on työllisyys ja talouskasvua pystytty vauhdittamaan sekä rakenteellisin uudistuksin että verotuksen keinoin ja siihen liittyvä hallitusohjelman mukainen kahden miljardin euron tavoite kestävyysvajeen kattamisesta näyttäisi näyttäisi myös toteutuvan meille on tullut tällä vaalikaudella jo lähes yhdeksänkymmentätuhatta uutta työpaikkaa mistä suuri kiitos kuuluu nimenomaan työministeri jari lindströmille joka on ollut keskeisessä roolissa tätä kaivattua odotettua kehitystä edistämässä työtä tekemällä suomalainen yhteiskunta on rakennettu ja työtä tekemällä sitä viedään kohti tulevaisuutta jota kohti voimme nyt katsoa toiveikkaimmin mielin kuin vielä edellisellä hallituskaudella kukaan olisikaan sosialismin keskellä uskonut toimet työllisyyden parantamiseksi jatkuvat akuuttiin osaajapulaan ja osaamisen tuotanto ongelmaan on puututtu muun muassa vuoden kaksituhattakahdeksantoista lisätalousarviossa jossa osoitetaan noin euron lisäys osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi muun muassa muuntokoulutuksiin ja alanvaihdon täsmäkoulutuksen kehittämiseen nimenomaan ammatillisessa koulutuksessa arvoisa rouva puhemies talouden ja työllisyyden vahvistaa julkista taloutta kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan ei nähtävissä oleva kasvu kuitenkaan riitä rahoittamaan nykyisen lainsäädännön kansalaisille tarjoamia etuuksia ja palveluja pitkällä aikavälillä yhteiskuntamme rakenteelliset tekijät synnyttävät haasteita ja antavat edelleen syytä tiukkaan taloudenpitoon valtiovarainvaliokunta korostaa mietinnössään että kasvun edellytysten parantamiseen ja julkisen talouden vahvistamiseen tähtäävää tähtäävää talouspolitiikkaa on syytä myös tulevaisuudessa jatkaa myös seuraavalla hallituskaudella työllisyyttä ja kasvua tukevien toimien on oltava hallituksen työn ensisijaisena painopisteenä myös hallituskauden viimeisenä vuonna ja on tärkeää painottaa niitä myös seuraavassa hallitusohjelmassa mikäli haluamme jatkaa suomen myönteistä kehitystä näihin valiokunnan näkemyksiin on sinisen eduskuntaryhmän helppo yhtyä todistetusti toimivalla linjalla on viisasta ja varsin toimivaa jatkaa arvoisa rouva puhemies vaikka kukkaron nyörit on syytä pitää tiukalla ei inhimillisyydestä pidä koskaan tinkiä meidän sinisten mielestä tukea tulee kohdentaa sitä eniten tarvitseville ja juuri näin on tämä hallitus toiminutkin hyvänä esimerkkinä lääkekaton alentaminen joka osaltaan tuo helpotusta niiden ihmisten elämään joita sairaus koskettaa erityinen kiitos sosiaali ja terveysministeri pirkko mattilalle tämän uudistuksen tarmokkaasta ja johdonmukaisesta ajamisesta pienituloisissa talouksissa sillä on suuri merkitys tilanteet joissa sairas ihminen joutuu valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä eivät kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan sinisen linjan mukaista inhimillistä politiikkaa on myös vähimmäispäivärahoihin eli äitiys vanhempain ja sairauspäivärahoihin tuleva kahdeksankymmenen euron kuukausikorotus sinisten tavoitteena on tasa arvoinen yhteiskunta jossa jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään ja jossa kaikista meistä suomalaisista huolehditaan

näitä tavoitteita tukee hienosti nimenomaan ministeri sampo terhon aikaansaama oppimateriaalilisä joka osoitetaan vähävaraisten perheiden lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville nuorille jopa neljääkymmentätuhatta nuorta koskeva uudistus lisää tasa arvoa nuorten välillä ja varmistaa etteivät kenenkään opinnot vaarannu perheen taloudellisen tilanteen vuoksi arvoisa puhemies kehysriihessä tehtiin sisäiseen turvallisuuteen muutoksia joiden takana sininen eduskuntaryhmä ehdottomasti seisoo poliisille ja suojelupoliisille osoitettava lisärahoitus seksuaalirikollisten rangaistusten koventaminen ja sakkojen muuntorangaistuksen palauttaminen ovat tarpeellisia uudistuksia arvoisa puhemies hallituskauden viimeinen vuosi tulee olemaan kolmen edellisen tavoin toiminnan ja tulosten vuosi niin kuin olemme nähneet paljon tehtävää on vielä edessä mutta keskeiset tavoitteet saavutettavissa hallituksen erinomaisen toimintakyvyn vuoksi

kiitos kunnioitettu puhemies talouden tilannekuvamme on hyvä bktn kasvuennuste tälle kuluvalle vuodelle kehyskauden loppupuolelle toki ennustetaan hieman vaimeampaa kasvua joidenkin asiantuntijoitten mukaan nousukauden loppu häämöttää jo mutta jotta voidaan tehdä uskottava talouskatsaus meidän täytyy sijoittaa suomi oikeaan kontekstiin mitkä ovat vaikutukset ekpn toimilla kun osto ohjelman kasvattaminen päättyy vuoden vaihteessa miten vaikuttaa usan ja kiinan välinen tullinokittelu entä mitkä vaikutukset öljyn hinnan nousulla tai inflaatiolla ja sen vaikutuksella lainoihin nämä kaikki seikat vaikuttavat talouskehitykseemme näitä asioita käsitellään kuitenkin aika suppeasti tässä julkisen talouden suunnitelmassamme joka on itse asiassa vastaus eun vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta mutta jos mennään talouden tukijalkoihimme ne ovat hyvässä kunnossa vienti vetää matkailu on nousut uudeksi kansantaloutta tukevaksi voimaksi metsätalous vetää hyvin tukkipuun ja etenkin kuitupuun hinta ovat nousseet nyt vain on aika pistää alempiasteinen tiestö kuntoon valtion velkasuhde taittuu ja kuntataloudessa käänne on ollut vahva siitä kiitos kaikille päättäjille kollegoille valtuutetuillekin pankkien taseet ovat hyvässä kunnossa osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöitten taseet vahvistuvat kotitalouksien velkaantuneisuus on huolestuttavaa ja se on ennätyksellisellä tasolla velka on myös hyvin keskittynyttä pieni osa kotitalouksista on hyvin velkaantuneita oma vaikutus on myös taloyhtiölainoilla asialle on tehtävä jotakin lisää sääntelyä mutta pienin askelin asumista on kaikkinensa halpuutettava olisi myös hyvää kasvattaa asteittain keskiluokan ostovoimaa ja sitoa ostovoiman kasvu työllisyysasteen nousuun ostovoiman kasvatus antaa kotitalouksille mahdollisuuden lyhentää velkoja tai vaihtoehtoisesti säästää tai kuluttaa tosiasia on että kotitaloudet ovat työntäneet suomen talouden kuopasta mutta ovat jääneet sinne itse nyt on aika vetää kotitaloudet ylös muuten kansantaloutemme on liian haavoittuva puhemies mennään uudistusohjelmaan julkisen talouden suunnitelman yhteydessä puolueet voivat esittää laajempia monivuotisia uudistusohjelmiaan näin ollen laadimme laajan vaihtoehdon on useita ohjelmia ja lukuisia lausumia ensimmäisenä ensimmäisenä keskushallintoa tulee edelleen uudistaa näemme sen välttämättömänä edessämme olevat haasteet ovat mittaamattomia mutta edistyksellisillä hallintotavoilla pystymme luovimaan suomen selkeämmille vesille siiloja on edelleen poistettava monimutkaisten ilmiöitten hallinnoimiseksi tulee mennä ilmiöpohjaiseen budjetointiin näin pystymme havaitsemaan muun muassa ikääntymisen aiheuttamia kustannuksia tai lapsivaikutuksia kansalaisten osallisuutta täytyy edelleen lisätä koulutustammekin on uudistettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen on panostettava elinikäisen oppimisen tulisi olla tulevan hallituksen keskeisiä hankkeita me tiedämme miljoona suomalaista pitää uudelleenkouluttaa tulevan vuosikymmen aikana meidän täytyy saada skaalautuvuutta koulutukseen muuten tehtävä on mahdoton kaikkinensa koulutusta tulisi tiivistää ja hyödyntää kaikki aika mikä meillä on muun muassa oppilaitoksen valinnan ja koulun aloittamisen välinen aika saattaa olla neljä viiva viisi kuukautta yliopistojen aloituskeski ikääkin tulee laskea viimeisten viiden vuoden aikana aloittaneitten keski ikä on noussut vuodella samaan aikaan eläkeikä on noussut kolme kuukautta vaikuttaa hölmöläisten peiton jatkamiselta tulevalla hallituskaudella on tehtävä myös sotu uudistus työn ja sosiaalietuuksien yhteensovittaminen täytyy tehdä älykkäästi täytyy lisätä kannustavia elementtejä ja ottaa työtä vastaan joka vaiheessa olisiko tämä uudistus syytä tehdä vaiheittain yhdistelemällä ensin joitain tiettyjä samankaltaisia etuuksia puhemies keskeistä näissä kaikissa muutoksissa ja uudistuksissa on päästä lähelle ihmistä hallinnon ja palveluitten täytyy olla kansalaisia lähellä näin ollen olisi hyvä että hallinto tekisi tällaisen lähellä uudistuksen ja miten päästään lähelle ihmistä tiedolla ja sen hyötykäytöllä lähellä uudistus lähellä uudistus on itse asiassa ihmislähtöistä tietotaloutta se tieto mikä kelalla ja julkishallinnolla on täytyy saada hyödyttämään kansakuntaa näin voitaisiin löytää ne joita uhkaa tippuminen yhteiskunnan kelkasta voitaisiin ylläpitää ihmisten toimintakykyä tai kotihoitoa tehostaa voitaisiin estää sitä että ihmiset eivät joudu työkyvyttömiksi tai voitaisiin käyttää tätä tietoa vaikka vanhemmuuden tukemiseen keskeinen julkisen talouden haaste onkin siis se miten tulevaisuudessa tietoa käytetään kansakunnan hyödyksi miten elinikäinen oppiminen toteutetaan kuinka sovitetaan työ ja sosiaalietuudet ja miten hallintomme pystyy uudistumaan ja pääsemään lähelle ihmistä

arvoisa puhemies kolme vuotta me olemme seuranneet miten tämä hallitus on leikannut kaikesta siitä mikä tässä maassa on arvokkainta ja nyt väitätte meille että suunta on muuttunut että nyt koulutukseen panostetaan että nyt eriarvoisuutta torjutaan että nyt luontoa suojellaan vaikka teidän tekemänne perusturvaleikkaukset leikkaavat ensi vuonnakin köyhiltä ihmisiltä enemmän kuin teidän koko köyhyyspakettinne heille antaa vaikka te olette leikanneet opiskelijoilta koulutuksesta ja tutkimuksesta lähes miljardi euroa ettekä ole perumassa näistä leikkauksista ainuttakaan vaikka luonnonsuojelurahoitukseen laitetaan vieläkin lähes puolet vähemmän kuin tämän hallituksen aloittaessa ja samalla metsiä hakataan enemmän kuin koskaan eli kertokaa nyt minulle se suunnanmuutos on ei sitä ole sama kova linja jatkuu hallituksen talouskuri on valikoivaa kurittamista se kurittaa köyhiä se kurittaa naisia se kurittaa luontoa se kurittaa päiväkoteja kouluja ja yliopistoja samalla se ei kajoa tikullakaan tehottomiin yritystukiin vaan on jopa myöntänyt niitä lisää sillä kyllä veljet pitävät huolta siitä että veljille annetaan arvoisa puhemies viimeksi tähän maahan kasattiin näin miesvaltainen hallitus kun minä olin neljä vuotta ja se kyllä näkyy perhevapaauudistus on kaadettu tasa arvoinen päivähoito oikeus on lopetettu julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja on leikattu ja suomen ulkoministeri saa hallituksen siunauksella käyttää asemaansa naisten oikeuksia vastaan ja kaiken tämän päälle hallitus aikoo nyt helpottaa nuorten palkkaamista pätkätöihin vakituisten työsuhteiden sijaan vaikka pätkätyöt kasaantuvat juuri nuorille naisille lapsia syntyy nyt vähemmän kuin koskaan nälkävuosien jälkeen me tiedämme että epävarmuus on suurimpia syitä naisille olla hankkimatta lasta on turhaa tulla kertomaan nuorille naisille että synnyttäkää tytöt synnyttäkää ja samanaikaisesti tehdä heidän elämästään entistäkin epävarmempaa jos naisia halutaan tukea tuetaan tasa arvoa ei viedä sitä taaksepäin arvoisa puhemies asiantuntijoiden jatkuva ohittaminen ja elinkeinoelämän lobbareiden kädestä syöminen kaikissa suurissa ei vie tätä maata eteenpäin me emme halua maata jossa ek ja metsäteollisuus ry ovat päättämässä yritystuista jossa mtk ja turvelobbarit ovat linjaamassa luonnonsuojelusta jossa mehiläinen ja terveystalo ovat ohjaamassa sote uudistusta lopultahan asiantuntijavaliokunnan ei edes annettu lausua siitä mitä sote sote uudistus oikeastaan maksaa sillä kukaan ei sitä tiedä ei edes miljardin euron tarkkuudella kaverikapitalismi johtaa harvojen valtaan joka ei lopulta ole kenenkään etu arvoisa puhemies tämä on se hetki jolloin olisi mahdollista kääntää tehdyn politiikan suunta maailmantalouden kasvua tukevat tuulet ovat vihdoin kantautuneet tänne pohjolaan tuoden mukanaan työtä ja kasvua on surullista että tätä mahdollisuutta ei käytetä me olemme kiitollisia joka ikisestä eurosta jolla hallitus nyt paikkailee tekemiään virheitä samalla on sanottava ääneen ettei näin valtavista avohakkuista muutamalla kosmeettisella kylvötaimella toivuta me haluamme tehdä reiluja ja kestäviä uudistuksia me parantaisimme lasten ja naisten asemaa palauttamalla tasa arvoisen päivähoito oikeuden pienentämällä ryhmäkokoja ja tekemällä varhaiskasvatuksesta maksutonta sekä uudistamalla perhevapaat me olisimme valmiita tekemään vaikeita päätöksiä ja leikkaamaan tehottomista yritystuista jotta voimme perua tehtyjä koulutusleikkauksia ja panostaa tieteeseen ja tutkimukseen me torjuisimme ilmastonmuutosta ja kuudetta sukupuuttoaaltoa karsimalla fossiilisten polttoaineiden tukia ja palauttamalla leikatut luonnonsuojelurahat me torjuisimme köyhyyttä korjaamalla tehtyjä virheitä emme peittelemällä niitä arvoisa puhemies me uskomme että tämä maa joka nojaa tasa arvoon korkeaan osaamiseen ja luonnon kunnioittamiseen on maa joka menestyy me uskomme että maa joka pitää huolta pienistään on maa jolla on edessään hyvä tulevaisuus tästä syystä esitän että eduskunta hyväksyy vihreiden valtiovarainvaliokunnassa jättämän vastalauseen mukaisen kannanoton
kiitoksia seuraavaksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja uotila olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies hallituksen puheista päätellen päätellen meillä on superhallitus olette kääntäneet euroopan nousuun ja ilmeisesti saitte ekpn rahapoliittisen elvytyksenkin käyntiin jo ennen kautenne alkua kehtaatte ottaa nimittäin ansioksenne suomen talouden ja työllisyyden paranemisen vaikka sen todellinen syy on ulkoisen kysynnän kasvussa kotikentällä olette tehneet virheitä kiristyksellä ja uhkailulla aikaansaatu kilpailukykysopimus eli työntekijöiden kuritussopimus kiky paransi vähän yksikkötuottavuutta mutta tuhosi samalla työmarkkinoiden ilmapiirin maltillinen palkkakehitys johon ay liike oli valmis sitoutumaan olisi tuottanut samat vaikutukset hallitus kuitenkin valitsi nöyryyttämisen tien huolenne kestävyysvajeesta unohtui kun teitte kikyn maksu ja veromuutoksilla julkiseen talouteen miljardiluokan aukon samaan aikaan väitätte ettei meillä ole varaa parantaa opintorahoja eläkkeitä ja perusturvaa kiky oli massiivinen tulonsiirto palkansaajilta ja ja julkiselta sektorilta työnantajille ja omistajille teille se on ok mutta näin eivät ajattele ne sadattuhannet julkisen sektorin pienipalkkaiset työntekijät jotka taas nyt kesällä näkevät palkkakuitissaan lomarahojen satojen eurojen leikkauksen mainostamistanne veronkevennyksistä huolimatta heidän ostovoimansa on viime vuosina inflaation vuoksi heikentynyt kuten on myös heidän asemansa suhteessa yksityisen puolen työntekijöihin mietittekö mitä työntekijöiden työttömien ja eläkeläisten nöyryyttämis ja kurittamispolitiikka tekee yhteiskunnan ilmapiirille ja ihmisten motivaatiolle korostunut vastakkainasettelu ja jännitteet purkautuvat pidemmällä aikavälillä väistämättä tavalla tai toisella arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmasta puuttuvat panostukset suomen osaamisperustaan tulevaisuutemme kannalta keskeiset koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehityksen määrärahat ovat täysin riittämättömiä vasemmistoliitto vaatii että koulutusmäärärahat tulee välittömästi palauttaa vähintään leikkauksia edeltäneelle tasolle tutkimus ja kehityspanokset tulee nostaa jälleen maailman huipulle niihin tulee osoittaa ainakin viisi prosenttia bruttokansantuotteesta mistä julkisella rahoituksella vähintään prosentti ei löydy myöskään riittäviä ratkaisuja vaikeasti työllistyvien auttamiseen ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelman helpottamiseen kehyksistä puuttuvat niin perusturvaheikennysten perumiset kuin ilmasto ja ympäristörahoituksen lisääminenkin suomen historian suurimpien asehankintojen vaikutuksiakin tarkastellaan kovin pintapuolisesti arvoisa puhemies hallituksen selkein laiminlyönti on että jtsstä puuttuvat kokonaan mahdollisen sote uudistuksen taloudelliset vaikutukset hallitus runnoo väärällä tavalla läpi rakennemuutosta jossa on kansalaisten hyvinvoinnin ja peruspalvelujen lisäksi kyse miljardeista euroista ette kerro edes etumerkin tasolla uudistuksen vaikutuksista julkiseen talouteen vaikka asiantuntijoista valtaosan mielestä kasvavat jo käynnistymisvaiheeseen uppoaa merkittävästi enemmän rahaa kuin mihin olette varautuneet ette myöskään osoita mitään mekanismeja joilla pidemmän aikavälin kustannustenhillintätavoite saavutettaisiin hoitoketjut hajottava markkinamalli päinvastoin lisää osaoptimointia ja kokonaiskustannuksia jos aiotte pitää kiinni menojen kustannusleikkurista johtaa se palveluiden laadusta saatavuudesta tinkimiseen ja asiakasmaksujen korotuksiin nämä huolet olemme kaikki voineet lukea myös valtiovarainvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan huolellisesti valmistelluista lausunnoista arvoisa puhemies hallituksen niin sanotun valinnanvapausmallin tärkein tavoite onkin suomen terveysmarkkinoiden avaaminen yksityisille suuryrityksille ja kansainvälisille kansainvälisille sijoittajille veronmaksajat maksavat ja sote firmat käärivät voitot tehokkaan markkinatalouden kanssa tällä kaverikapitalismilla ei ole mitään tekemistä suomessa on kansainvälisesti verrattuna kustannustehokas mutta aliresursoitu julkinen terveydenhoito julkisvetoisena se tulee säilyttää ja yritykset ja yhdistykset voivat toimia nykyiseen tapaan palveluvalikoiman täydentäjinä vasemmistoliittona olemme esittäneet oman sote mallimme jossa sote palvelut ja julkisen talouden vaarantavan markkinamallin sijaan tehdään tarvittavat korjaukset nykyiseen järjestelmäämme ehdotamme myös että terveyskeskusmaksut poistetaan koko maasta ja kaikille taataan pääsy kiireelliseen hoitoon välittömästi ja kiireettömäänkin viikon sisällä nämä uudistukset voidaan toteuttaa riippumatta siitä millaisella hallintorakenteella sosiaali ja palveluita tulevaisuudessa tuotetaan ottakaa vasemmistoliiton mallista oppia ja lopettakaa sote sekoilunne lopuksi teen vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton johon sisältyy kaksikymmentäseitsemän lausumaa

on perhepoliittinen koko naisuudistus joka helpottaisi työn ja perhe elämän yhteensovittamista ja pienentäisi naisten ja miesten välisiä palkka ja eläke eroja taloutemme menettää vuosittain miljardeja työkyvyttömyyseläkkeiden sairauspoissaolojen sairaana työskentelyn ja työtapaturmien takia parempi työhyvinvointi säästää yhteiskunnalle miljardeja samalla kun se parantaa yksilöiden elämänlaatua kansallisen työhyvinvointiohjelman tekeminen tulee aloittaa pikimmiten hallitus leikkaa parhaillaan opintotuesta mutta kieltää samalla käytännössä opiskelijoita tienaamasta elantoaan asettamalla sanktioita opintotukien takaisinmaksubyrokratiaan kuluu vuosittain suuria määriä työtunteja meidän tulisi korottaa opintotuen tulorajoja viidelläkymmenellä prosentilla vienti korkea jalostusarvo ja osaava työvoima mahdollistavat menestyksemme suomalaiset yritykset tarvitsevat parhaimpia työntekijöitä menestyäkseen suomi tarvitsee lisää osaajia tarveharkinnan poistaminen mahdollistaa työntekijöiden palkkaamisen aloille joilla nyt vallitsee osaavan työvoiman pula erityisesti useat startup yritykset kärsivät tarveharkinnasta yksi avaintekijä ruotsin hyvässä menestyksessä on että siellä on suuri tarjonta ulkomaalaista työvoimaa suomen tulisi poistaa työllistymisen esteet maahanmuuttajilta ja työllisyyden parantamiseksi meidän tulisi myös rohkeasti tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin joita ovat muun muassa jakamistalous ja kierrätystalous ja muut uudet alat suomen tulisi olla proaktiivinen ja uusia lainsäädäntöä ja rakenteita jotta saisimme näistä tulevaisuuden aloista kaiken mahdollisen potentiaalin irti yritystukia tarkastelleen parlamentaarisen työryhmän tärkein anti meiltä oli se että ryhmä kykeni määrittelemään yksimielisesti yritystukien myöntämisen uudistetut kriteerit rkp olisi omalta osaltaan ollut valmis hyväksymään työryhmässä esillä olleen ehdotuksen jonka mukaan olisimme luopuneet energiaintensiivisten yritysten energiaveron palautuksesta niin sanottu energiaveroleikkuri ja sen sijaan alentaneet sähköveroluokka kahden energiaverodirektiivin mahdollistamaan minimiin tämä olisi ollut suuri rakennemuutos joka olisi varmistanut teollisuuden kilpailukyvyn mutta samalla se olisi poistanut fossiilisten polttoaineiden käytöstä seuranneen energiaveron palautuksen

arvoisa puhemies olemme viime aikoina saaneet todistaa vahvaa talouskasvua talouden kehitys näyttää myös lähivuosina toiveikkaalta vaikka kasvun vauhti on hidastumassa kansainväliset suhdanteet ovat tärkeä taustatekijä talouden käänteen takana myös hallitus ansaitsee kuitenkin tunnustusta talouskasvu ja työllisyyden parantuminen eivät synny itsestään suotuisan työllisyyskehityksen tukeminen vaatii toimenpiteitä vaikka työttömyysaste on edelleen erittäin korkealla on suomessa monia aloja ja alueita joita vaivaa työvoiman puute osaavan työvoiman heikko saatavuus jarruttaa jo nyt talouden elpymistä työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaamiseen tulee löytää ratkaisuja hallitus on panostanut lisävaroja työvoiman saatavuuden parantamiseen mutta se ei vielä riitä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toivoo muuntokoulutuksen lisäksi uusia panostuksia palkkatukeen ja starttirahaan samoin tarvitaan toimenpiteitä työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi ja koulutusjärjestelmää tulee kehittää niin että työvoimapulasta kärsiville aloille ja alueille saadaan lisää ja oikein kohdennettuja koulutuspaikkoja työvoimapalveluissa tulee huomioida yksilön tilanne ja mahdollisuudet nykyistä paremmin arvoisa puhemies julkisen talouden kestävyysongelmat eivät ole kadonneet minnekään väestön ikärakenne ja vuosi vuodelta heikkenevä syntyvyys on todellinen ongelma johon tulee tarttua väkevästi nyt ei ole aika odottaa seuraavia vaaleja vaaleja vaan on ryhdyttävä toimeen paremman perhepolitiikan aikaansaamiseksi esitetyt parannukset yksinhuoltajaäitien tukiin ja vähimmäismääräisten päivärahojen korottamiseksi ovat tervetulleita ne eivät kuitenkaan riitä vaan nyt tarvitaan toimia joilla parannetaan kaikkien lapsiperheiden asemaa lapsilisiä ja muita perhetukia tulee korottaa tulee palauttaa lapsivähennys sekä panostaa tasokkaaseen varhaiskasvatukseen jotta perheet rohkenisivat toteuttaa toiveensa mukaisen lapsilukumäärän tiedämme että

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä muistuttaa hallitusta siitä että se on tällä kaudella monella eri tavalla heikentänyt eläkeläisten asemaa kauden aikana tehdyt kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset sekä palvelumaksujen lääkkeiden ja matkojen kela omavastuuosuuksien korotukset ovat olleet todellisuudessa kovia iskuja toimeentulonsa kanssa kamppaileville eläkeläisille hallituksen esittämä kosmeettinen korotus takuueläkkeisiin ei ole riittävä takuueläkkeeseen tarvitaan tuntuva korotus ja samalla tulee korjata vanhusten kotihoidon omaishoidon ja saattohoidon puutteita omaishoidon tuki tulee vihdoin muuttaa verottomaksi arvoisa puhemies hallituksen julkisen talouden suunnitelman heikoin kohta löytyy valitettavasti maakunta ja sote uudistuksesta uudistuksen eduskuntakäsittely on osoittanut että hallituksen kustannusarvioissa ja rahoituslaskelmissa on suuria puutteita kunnollisia laskelmia ei ole vieläkään tuotu eduskunnalle vaikka lait olisi pitänyt hyväksyä jo moneen otteeseen uudistuksen säästövaikutukset on jätetty täysin toimeenpanon varaan ja maakuntien haasteeksi kuitenkin hallitus on rakentanut julkisen talouden suunnitelmansa sen pohjalle että uudistukset parantavat julkisen talouden kestävyyttä huonosti toteutettu maakunta ja sote uudistus voi pahimmillaan johtaa merkittävään julkisten menojen kasvuun tavoitellun kustannusten kasvun leikkaamisen sijaan arvoisa puhemies ehdotan että eduskunta hyväksyy mukaisen kahdeksankohtaisen kannanoton

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos eduskunnalle valiokunnille ja erityisesti valtiovarainvaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle erinomaisesta työstä on hyvää perusteellista työtä ja hyvää pohdintaa joka auttaa varmasti varmasti sitten myöskin jatkotyöskentelyssä tulevissa linjauksissa me olemme hallituksen arvion mukaan saavuttamassa lähes kaikki omat talouspolitiikan tavoitteemme talous on erinomaisessa vedossa tämän vuoden kasvuarviota pystyttiin korottamaan kahteen pilkku yhdeksään prosenttiyksikköön jo toinen todella kovan kasvun vuosi työllisyysaste nousee ensi vuonna seitsemäänkymmeneenkahteen kokonaisveroaste laskee neljäänkymmeneenkahteen velkaantuminen vähenee koko ajan ja ja julkinen talous tasapainottuu hyvää tahtia eli eli nämä tulokset ovat erinomaisia meillä on kuitenkin suuria huolia kolme ensimmäistä meillä on kansainväliset huolet ja murheet yhdysvaltojen protektionistinen kauppapolitiikka ei ole vähäisin sekä geopoliittisia uhkia nämä voivat tuoda meidän talouteemme joitain yllättäviä tilanteita joihin on syytä varautua toisaalta meillä on kaksikymmentä luvun haasteet ikääntyvä väestö velkaantuminen lähtee ennusteiden mukaan kasvuun jo kaksikymmentä luvun alussa koska muun muassa hoivamenot kasvavat niin paljon ja kun samaan aikaan tulevat muun muassa puolustusvoimien suuret hankinnat niin meillä on tämä kaksikymmentä luvun haaste kolmas haaste on opposition väärä tilannekuva kolmas haaste on opposition väärä tilannekuva ja myös te arvon vihreät ette näe

sitä että on tapahtunut käänne talouden talouden kuva on aivan eri kuin se oli silloin kun hallitus aloitti hyvät ystävät tätä kautta kun julkinen talous vahvistuu meillä on nyt mahdollisuus eri tavalla miettiä myöskin sitä mitä tulevaisuuden eteen voidaan tehdä muun muassa vaikka nämä ovat varmasti teidän mielestänne vielä pieniä niin joka tapauksessa koulutukseen on tehty merkittäviä panostuksia ja varhaiskasvatus jonka nostitte esille me olemme tässäkin päätöksen yhteydessä laajentaneet maksutonta kokeilua ja aikaisemmin jo päättäneet pienituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja laskea merkittävällä tavalla tuloerot eivät ole kasvaneet viimeisten tutkimusten mukaan hallituksen toimista tämäkin tämäkin murhe on nyt teillä vähemmän mutta sitten taas sdp on mukava kuulla että iloitsette kasvusta ja työllisyydestä teidän erityisesti on syytäkin iloita koska vielä vähän aikaa sitten te väititte että ole mitenkään mahdollista että hallitus pääsee työllisyystavoitteisiin tai talouden tavoitteisiin eli iloitkaa toki ja teille tiedoksi että tuloerot eivät myöskään ole hallituksen toimin kasvaneet mutta sitten toinen asia edustaja harakka otti puheenvuorossaan esille nämä lomarahat eilenhän me helsingin sanomista saimme lukea sen että kuten hallitus on omalta osaltaan luvannut verotuksella kompensoitiin nämä lomarahaleikkaukset ja käytännössä siitä päästiin plus miinus nolla tilanteeseen ja kun tässä ollaan plus miinus nolla tilanteessa niin kaikki se hyvä eli ne kymmenettuhannet työpaikat jotka ovat syntyneet parantuneen kilpailukyvyn myötä ovat plussaa ne ovat auttaneet kymmenettuhannet ihmiset töihin käynnistäneet investointeja ne luovat toivoa ja uskoa niille ainoille ja leoille jotka syntyvät tänä vuonna että tässä maassa saadaan talous tasapainoon pystytään panostamaan tulevaisuuteen jotta kun tänne syntyy investointeja niin syntyy tulevaisuuden työpaikkoja edustaja harakka esittelitte sdpn kovan vitosen minä toisin teidän toisen listanne teidän mustan vitosen yritysten verotus kiristyy työn verotuksen progressio kiristyy investoinnit hyytyvät sillä että nostatte pääomaverotusta merkittävällä tavalla te vastustatte työpaikkakohtaista sopimista ja viidenneksi te vielä syydätte miljardeja pysyviin menoihin tilanteessa jossa valtio velkaantuu arvoisa eduskunta sote uudistus nostettiin esille monissa puheenvuoroissa se viimeinen lukko sille että kymmenessä vuodessa saavutetaan kolmen miljardin tuottavuusparannus perustuu kehysmenettelyyn ja kuten todettua perustuslakivaliokunnan mietinnön lausunnon perusteella se on edelleen mahdollista säilyttää ja pitää hallituksen vastineessa on selkeä kehysmenettely tuotu eduskunnalle sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja me voimme uskoa ja luottaa siihen viime kädessä sen kautta mutta sitä ennen vahvemmat järjestäjät tietotekniikan hyödyntäminen hyvät palveluketjut nopeampi hoitoonpääsy ja hyvä johtaminen hyvä henkilöstöpolitiikka sieltä se syntyy
otetaan tähän debatti noin tunti hieman yli ehkä

ensiksi edustaja kalli

ehkä jatkan valtiovarainministerin puheesta jossa osittain oli vastausta siihen mikä on muuttunut minusta sokea reettakin näkee sen että valtio ottaa vähemmän velkaa kuluttajien luottamus on selvästi lisääntynyt minkä johdosta valtion kassaan kulutusveroja tulee entistä on siis tapahtunut dramaattinen muutos joka lisää ennustettavuutta ja edelleen lisää kuluttajien luottamusta tässä julkisen talouden keskustelussa olisikin syytä löytää aineksia joilla jatkossa edelleen luotaisiin seuraavallekin hallitukselle edellytyksiä pitää yllä kuluttajien luottamusta koska se on se ratkaiseva millä pystytään sitten rahoittamaan niitä tulevia tärkeitä palveluja kansalaisille

mistä ne rahat saadaan vihreillä oli kaikki taloudellisesti tyhjän päällä haluttiin että kaikki ihmiset muuttavat tänne kaukolämmön piiriin kaupunkeihin ja metsät ei kerrottu yhtään mistä tulot tulevat metsissä ilmeisesti ei enää tarvitsisi muuta kuin halata puita sieltä ei saataisi kansantaloutta ollenkaan hyödyntää niin että kyllähän ihmeellisiä olivat nämä ryhmäpuheenvuorot edustaja harakka ilmeisesti on niin että te rakennatte tuon tulopohjanne kokonaan verotuksen kiristämisen varaan keskustan lähtökohta on se että verotuksen tulee olla kannustava niin työntekijöille kuin yrityksille ja sitä kautta me haluamme sitä talouskasvua saada ja hyvinvointia koko

myös kiittää kaikkia puolueita eri näkemyksistä tässä meidän tärkeässä asiassa mutta yhteen asiaan erityisesti haluan kiinnittää huomiota kun suomi nyt juuri on menettämässä vauhdilla maailmanmarkkinaosuutta on tämä osaavan työvoiman saatavuuden hankaloituminen esimerkiksi sosiaalidemokraatit ovat hallituksen tapaan samalla tavalla huolissaan työvoiman vähenemisestä ja tästä osaavan työvoiman saatavuuden hankaloitumisesta mutta kun ei hyväksytä verotuksen progression kohdistumista eusta uusia henkilöitä tänne suomeen ratkaisemaan näitä asioita eikä hyväksytä työperäisen maahanmuuton vapauttamista enkä minä kyllä löytänyt harakan puheesta sitä osaa joka toisi juuri tähän koskettavaan ongelmaan tulosta niin olisin kysynyt miten te ratkaisette tämän tulevassa hallituksessa
arvoisa puhemies kiitoksia myös minun puolestani erityisesti valtiovarainministerille kipakasta vastauksesta minä esittelin viisi sosiaalidemokraattien myönteistä uudistusta ja teillä oli sitten viisi haukkumasanaa siihen vastineeksi kun sanoin että julkisen talouden suunnitelman uskottavuus on vaakalaudalla kun siitä puuttuvat hallituksen sote niin koetetaan eritellä niitä nyt vähän huolellisemmin että päästään keskustelemaan siitä mitä jtsstä puuttuu edes karkealla tasolla sen mukaan mitä me olemme kahteen eri otteeseen valtiovarainvaliokunnassa kymmeniltä eri asiantuntijoilta kuulleet ensiksi palkkaharmonisointi asiakassiirtymä hallinto henkilöstön kasvu tilat käynnistyskustannukset muut käynnistyskulut jokaisen näistä kustannuserä on useita satoja miljardeja esimerkiksi palkkaharmonisointi luokkaa seitsemänsataa miljoonaa yksi miljardi ja tähän ei ole edes laskettu mukaan niitä väärään suuntaan toimivia kannusteita sekä sote mallissa että maakuntien epäitsenäisessä rahankäytössä onko tämä pelottelua vai vastuullista

rauhoittaa tilannetta ja

jos haluatte saatte sen tarkennuksen minun mielestäni puheet ovat olleet erinomaisia tietenkin siellä on semmoista hassunkurista höpötystä että nyt yhtäkkiä tämä hallitus onkin estänyt nuoret naiset synnyttämästä ja se on minun mielestäni aika erikoista en tiedä missä semmoinen vihreiden tutkimus on tehty että on soiteltu suomalaisille nuorille naisille ja kysytty että haluatteko synnyttää tämä on tämmöistä populismia ja tyhjän veivaamista mitä vihreät harrastavat asialinjalla hyviä esityksiä eikä niin että veroja korotetaan ja tuulivoimalaitoksia asetellaan ympäri ämpäri suomen kun täällä sitten erityisesti vihreät käyvät tuohon pätkätyöläiskysymykseen jälleen aivan hassu juttu että on kuitenkin todettu että maailma on muuttunut myös niistä ajoista kun linkola itsensä sitoi tuolla kessissä erilaisiin ketjuihin keskituloisten kokonaistyöaika on vähentynyt kehittyneissä talouksissa lyhytaikaiset työsuhteet auttavat myös kortistossa ja parempi töissä keräämässä työkokemuksia kuin olla sitten vihreänä

puhemies niin olihan meilläkin viisi uudistusta tässä ensinnäkin kuluttajien ostovoimaa täytyy lähteä kasvattamaan keskiluokan ennen kaikkea ja asumista täytyy halpuuttaa me kasvattaisimme tätä kuluttajan ostovoimaa sillä että sitoisimme ostovoiman kasvattamisen työllisyysasteen nostoon sotu sotu uudistus täytyy saada ensi hallituskaudella maaliin sosiaalietuudet ja työ täytyy pystyä yhteensovittamaan sujuvasti niin että työn vastaanottaminen on aina kannustavaa koulutuksen osalta täytyy mennä elinikäiseen oppimiseen meillä on osaavasta työvoimasta tulossa valtava vajaus hallinnon osalta täytyy myös poistaa siiloja mennä kohti ilmiöpohjaista budjetointia ja muutenkin tehostaa meidän hallintojamme

siitä että meidän täytyy mennä ihmislähtöiseen tietotalouteen meidän täytyy alkaa johtamaan tiedolla kela ja muut valtion instanssit ovat koonneet valtavan tietomassan ihmisistä tämä täytyy ottaa hyödyksi sitä täytyy kehittää ja valtion kehitysyhtiö on oikea paikka mihin tällainen yhtiö voidaan laittaa

arvoisa puhemies lähes miljardi leikattu koulutuksesta satoja miljoonia leikattu työttömiltä opiskelijoilta eläkeläisiltä ja sairailta ja valtiovarainministeri kertoo meille että ongelma on opposition väärä tilannekuva että se on tässä se ongelma

että kaikkihan tässä ovat tulleet vastaan niin eikö ongelma ole se että jotkut ovat tulleet vastaan hyvin paljon enemmän kuin toiset samalla täytyy kyllä sanoa että on hyvin surullista kuulla hallituspuolueilta näitä pilkallisia puheenvuoroja siihen nuorten naisten tilanteeseen joka aiheuttaa sen että nuoret perheet eivät uskalla hankkia lapsia toivoisin että nämä asiat otettaisiin huomattavasti vakavammin

arvoisa rouva puhemies etteköhän te valtiovarainministeri orpo nyt vähän liian helpon tien valitse kun sanotte että soten kolmen miljardin kustannussäästötavoite hoituu sillä kun pistetään kehys elikkä kustannusleikkuri kun ei vaan anneta kolmea miljardia enempää rahaa niin kyllä homma hoituu paremmin ja halvemmalla ei se näin voi mennä mutta jos se menisi näin niin miksette käytä samanlaista kustannusleikkuria kun mainitsitte nämä ensi vuosikymmenellä edessä olevat hävittäjähankinnat

kova kovaa vastaan kenraalille ja todetkaa että täytyy tehdä kustannustenhillintäleikkuri esimerkiksi kolme miljardia täytyy löytyä järjestelmät joilla vastaava turvallisuus sama puolustuskyky saadaan kolme miljardia halvemmalla siinä on ihan hyvää vinkkiä ja järkevää taloudenpitoa

on syvässä kannattavuuskriisissä vaikka hallitusohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset maatalouden tuottavuuden lisääminen ja vuosittaisten tuottojen kasvaminen viidelläsadalla miljoonalla eurolla per vuosi on kehitys ollut hyvin matelevaa

liikkumavaran seuraavalle hallitukselle

arvoisa puhemies puutun kahteen ryhmäpuhekommenttiin edustaja emma kari moitti hallitusta siitä että suomen ulkoministeri saa hallituksen siunauksella käyttää asemaansa naisten oikeuksia vastaan pidän tätä heittoa loukkaavana ministeri soinin vakaumuksen ilmaisua kohtaan toivon että täällä kunnioitettaisiin myös sellaista vakaumusta että naisten oikeuksia tulee edistää mutta ei kaikkein pienimpien kustannuksella heistä puolet on sitä paitsi tyttöjä

edustaja emma karin toiseen ajatukseen jossa sanoitte että maa joka pitää huolta pienistä on maa joka menestyy sitten toiseksi kuulinko oikein että edustaja harakka sanoi että ei voi olla isänmaallisempaa tekoa kuin soten torjuminen toivon että tällaista retoriikkaa vältettäisiin isänmaallisuus on liian arvokas käsite että se valjastettaisiin sisäpoliittisiin erimielisyyksiin ja vaikka olen itse huolestunut hallituksen

debatti jatkuu

kerrottu kuinka paljon hallitus on auttanut köyhiä on sanottu viisikymmentä miljoonaa sinne ja toinen viisikymmentä miljoonaa tänne niin ministeri orpo oletteko te laskenut myöskin sen kuinka paljon kaikkein vähäosaisimmilta on leikattu kun kaikki leikkaukset jotka kohdistuvat kaikkein pienituloisimpiin työttömiin lapsiperheisiin eläkeläisiin kaikki kaikki se mikä on otettu pois on yhteensä seitsemänsataa miljoonaa seitsemänsataa miljoonaa niin ei sitä kompensoida verohelpotuksilla miksi ei siksi että nämä ihmiset eivät tienaa heidän palkkansa heidän tulotasonsa on niin alhainen että he eivät maksa valtionveroa ja kunnallisveron puolellahan tätä ei kompensoida kyllä tässä nyt on käynyt niin että kaikkein vähäosaisimmilta viedään ja kaikkein rikkaimmille ja se käy se käy sydämeen lujaa
arvoisa puhemies hallituksella oli jälleen tilaisuus kääntää suunta mutta se ei valitettavasti onnistunut hallituksella oli tilaisuus perua tutkimukseen koulutukseen ja vähävaraisiin kohdistuvat leikkaukset mutta hallitus valitsi jälleen toisin mutta haluan keskittyä tähän sote kysymykseen joka on julkisen talouden suunnitelman näkökulmasta

on ollut turhauttavaa istua valtiovarainvaliokunnassa pyytämässä näitä sote arvioita karkeita arvioita miljarditason arvioita mitä me saamme vastaukseksi emme yhtään mitään arvoisa valtiovarainministeri onko tämä kokoomuslaista vastuullista politiikkaa onko tämä siis vastuullista politiikkaa että soten miljardiluokan kustannukset eivät kiinnosta ilmeisesti kiinnostaa vain tekemänne lehmänkaupan läpimeno tämä on todella huolestuttavaa kehitystä

puhemies on tietysti tärkeää muistaa mistä tämä hallituskausi alkoi olimme lähes konkurssissa valtiontalous ja koko julkinen talous ja nyt tilanne on paljon parempi siitä on tunnustus annettava perussuomalaiset olivat mukana tekemässä näitä kipeitä leikkauksia kun sairaus oli riittävän vakava niin leikkauksia tarvittiin ja niitä tehtiin mutta nyt tilanne on muuttunut varsin radikaalisti ja voidaan katsoa eteenpäin niin kuin tässä keskustelussa pitäisi katsoa perussuomalaiset kirjoittavat täällä vastalauseensa kahdennessakymmenennessäensimmäisessä ponnessa tällaisen lausuman eduskunta edellyttää että kaudella kaksituhattayhdeksäntoista tavoitteeksi asetetaan se että työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin valtionvelka ei kasva eikä kokonaisveroaste nouse ja että vero eläke ja sosiaaliturvajärjestelmiä uudistetaan niin että huono osaisuus ja syrjäytyminen poistuu ja suomi nousee

puhemies kyllähän tämä on jo osoittanut että kyllä kokoomuksella nyt omatunto kolkuttaa pahasti näiden arvovalintojen suhteen sellainen älämölö täällä salissa kuului kun aiheesta arvostelimme sitä että julkisen sektorin ahkerien työntekijöiden lomarahat on

sitä artikkelia joka tänään asiasta kertoi siellä kerrotaan että näiden ihmisten ostovoima on laskenut koska hinnat nousevat nopeammin kuin veronkevennykset te olette jättäneet nämä lomarahat maksamatta tämä on

pääse mihinkään muutenkin puhemies ihmettelen hieman tällaista tietynlaista ylimielistä raikua mikä tässä salissa on välillä kaikunut täällä kyllä ääntä koreasti koreasti nostetaan kun huudellaan hallituksen politiikan ylevyyttä ja ja hienoutta mutta samaan aikaan kuule esityksiä esimerkiksi pienituloisten työeläkeläisten ostovoiman parantamisesta en kuule esityksiä kohtuuttomien leikkauksien perumisesta kuulen vain riemua siitä kuinka kaikki on kovin hyvin

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat kyllä se on tosiasia että talouden suunnanmuutos on ollut merkittävä ja hämmästelen sitä että jotkut täällä puhuvat että suuntaa pitäisi jälleen muuttaa meillä talous tällä hetkellä kasvaa työllisyys paranee ja työttömyys vähenee mutta samaan aikaan meidän on jo

rekrytointiongelmia on merkittävästi kainuussa lapissa satakunnassa pidän myönteisenä sitä että nyt etsitään täydennyskoulutuksen lisäkoulutuksen ja muuntokoulutuksen kautta osaavaa työvoimaa näihin tehtäviin mutta on tärkeää niinkuin valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään totesi tuoda esille myös se että meillä on valtionvelka kasvanut merkittävästi myös muut vastuut mutta myös esimerkiksi yksityisten kotien asuntovelan määrät ovat kasvaneet ja tähän pitää kyllä meidän kaikkien kiinnitä huomiota

puhemies sdp hyväksyi aikanaan tämän kilpailukykysopimuksen ja sen takia se on täyttä poliittista teatteria että te yritätte nyt pestä mustan valkoiseksi väittämällä jälkeenpäin että että tämä oli väärä ja huono siihenhän sisältyi tämä lomaraha asia toinen havainto on sama mihinkä edustaja räsänen puuttui eli edustaja harakka te sanoitte että mikään ei ole niin tärkeää kuin soten kaataminen se on ison eduskuntaryhmän ryhmäpuhujalta todella vastuuttomasti sanottu

julkisen talouden suurimmista riskeistä on hallituksen sote uudistus asiantuntija arvioiden mukaan hallituksen sote malli voi kasvattaa kuluja jopa miljardeilla on uskomatonta että hallitus on valmis keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppojen pelastamiseksi vaarantamaan julkisen talouden tasapainon ja kansalaisten palveluketjut sote uudistus olisi tehtävissä täysin aikataulussa ja ilman taloudellisia riskejä purkamalla tämä epäpyhä lehmänkauppa me voisimme luopua markkinamallista ja tehdä uudistuksen maakuntahallinnon pohjalle ilman suuria taloudellisia riskejä toteuttaa uudistuksen toteuttaa palveluiden integraation kustannustehokkaalla tavalla arvoisa puhemies on uskomatonta että ei valmiita edes arvioimaan realistisesti hallituksen sote mallin kuluja vaan otetaan kevyesti tällaisia valtavia riskejä meidän elintärkeille sosiaali ja terveyspalveluille ja meidän julkiselle taloudelle sote valiokunta ei edes päässyt antamaan lausuntoa julkisen talouden suunnitelmasta arvoisa valtiovarainministeri onko tämä vastuullista

täällä on paljon näkemyksiä joiden mukaan toiset näkemykset ovat uskomattomia kyllä aika uskomatonta on sekin että täällä vasemmisto oppositio demarit vasemmistoliitto ja vihreät on huolissaan siitä että kansakunnan sosiaali ja terveysmenot kasvavat en ole aikaisemmin kuullut että te olette kantaneet huolta siitä että nämä menot kasvavat me pyrimme siihen että tätä kasvua voidaan hillitä sitten täällä toistuu jatkuvasti demareiden väite siitä että hallitus meni ja leikkasi lomarahat niin kauan kuin te tätä toistatte niin kauan minä toistan että vasemmistoliitto oli ainoa puolue joka vastusti eli muut vasemmistopuolueet siis vihreät ja demarit te hyväksyitte kilpailukykysopimuksen ja siihen kuuluvan lomarahaleikkauksen edustaja kari syyttää muita siitä ettei omia virheitä tunnusteta milloin palautetaan ne koulutusleikkaukset jotka tehtiin silloin kun ministeri niinistö oli hallituksessa eli vihreät olivat mukana ja milloin edustaja kari kerrotte että teidän pöllövideonne ovat täyttä valhetta

arvoisa puhemies viimeisen vuosineljänneksen aikana suomen bruttokansantuote kasvoi kolme pilkku yksi prosenttia erityisesti pitkäaikaistyöttömyys parhaillaan vähenee koko ajan voimakkaasti sen takia on valitettavaa että joutuu toteamaan kun kuunteli sdpn ja vihreitten ryhmäpuheenvuoroja että tuli kyllä täysin epätodellinen suorastaan suurrealistinen olo siitä että niin paljon se todellisuus jota eletään tämän talon ja näiden seinien ulkopuolella eroaa siitä todellisuudesta jota näyttää osa oppositiopuolueista täällä elävän dramaturgiaa kyllä sisältyi näihin puheisiin mutta olitte erittäin taloudellisia totuuden kanssa kun katsoo miten meidän talous kehittyy niin itse asiassa tämän hallituskauden aikana on tehty kaikki se mitä kaikki eduskuntapuolueet tavoittelivat työllisyyden ja talouden osalta tälle vaalikaudelle on kyllä nähty ja kuultu täällä myös toisenlaisia puheenvuoroja voi todeta kun kuunteli esimerkiksi kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoroa että siinä annettiin hallitukselle tunnustus siitä mistä kuuluu antaa mutta esitettiin luonnollisesti oppositiosta myös kritiikkiä se osoitti että myös oppositiosta voidaan kantaa vastuuta jos siihen kyetään kaikki eivät näköjään kykene

puhemies valtiovarainministeri orpo puhui opposition väärästä tilannekuvasta onko väärin sanoa että euroopan keskuspankin harjoittama niin sanottu määrällinen keventäminen on auttanut euroalueen talouden kasvuun onko väärin todettu että hyvä suhdannetilanne helpottaa hetken mutta ei korjaa talouden rakenteiden ongelmia onko väärin todeta että erityisesti on syytä tiedostaa että suomi pääsi osaksi kansainvälisen talouden kasvua aivan kalkkiviivoilla ja nyt kyseessä saattaa olla jopa suhdannehuippu ja onko väärin sanoa ja todeta että hallituksen tulisi käyttää kaikki energia aika ja tarmo talouden tuottavuuden ja työllisyyden

korjata talouden rakenteet hyvään sään aikana sen vuoksi vihreät vievät eteenpäin etenkin ensi vaalikaudelle sitä että suomen on otettava johtajuus ilmasto ympäristö ja luontopolitiikasta ja uudistettava sosiaaliturva niin että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa ja köyhyys ja kannustinloukkuja saadaan purettua ja on tehtävä kunnianpalautus tasa arvoiselle koulutukselle aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä varmistettava

puhemies

edustaja vähämäki piti erittäin asiallisen puheen hän sanoi nimenomaan sitä että pitää johtaa tiedolla ei unelmilla malli esimerkiksi asumisen halpuuttamisesta ja niistä asioista millä tavalla nimenomaan suomalaisten elintasoa saadaan nostettua todella hyviä esimerkkejä minä jo luulin että perussuomalaiset on ainoa puolue tässäkin asiassa joka puolustaa maataloutta mutta onneksi myös rkp otti tämän esiin ja kuluvan vuoden sadot ovat olleet heikot kriisi on vakava eu komission tuore rahoituskehysesitys on kuolinisku se tulee olemaan kuolinisku suomen maataloudelle meidän pitäisi puolustaa omavaraisuutta ja elintarviketyöpaikkoja onko tästä hallituksesta puolustamaan suomen maataloutta itsemääräämisoikeutta ja sitä että suomalaiset saisivat pitää täällä omat rahansa itse

puhemies kiinnittäisin huomiota pidemmän aikavälin hallitus on esittänyt ja huoleni liittyy siihen että vaikka nyt on hyvä talouskasvu niin pidemmän aikavälin talouskasvuennusteet ovat aika verkkaisia ja se ei riitä työllisyyden hyvään hoitamiseen mielenkiintoista on se että vaikka työllisyys on nyt parantunut niin työtuntien kokonaismäärä ei ole suomessa noussut ja se on huolestuttavaa sehän se määrittelee paljonko tässä yhteiskunnassa tehdään tulosta näin ollen pidemmän aikavälin kasvun turvaaminen vaatii tutkimus tuotekehitys ja innovaatiopanostuksia se vaatii osaamiseen liittyviä panostuksia tuottavuuden nostamiseen liittyviä panostuksia osaaminen ja tuottavuuden nostaminen tulevat tutkimuksesta ja siitä että työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta pidetään huolta näitä on leikattu

arvoisa puhemies tässä on käyty mielenkiintoista keskustelua jossa on syytetty suuntaan ja toiseen ja nyt haluaisin todeta teille valtiovarainministeri että minua huolestuttaa erityisen paljon se miten

julkisen talouden suunnitelmassa on otettu huomioon tämä sosiaali ja terveyspalveluitten kokonaisuus täällä on useasta suusta kuultu että se on merkittävin uudistus tässä tulevina vuosikymmeninä ja on myöskin esimerkiksi eun puolesta todettu että se on suomen tärkeimpiä uudistuksia kysymys kuuluu kuinka te uskallatte valtiovarainministerinä tuoda julkisen talouden ei ole näin mittavan kokonaisuuden osalta minkäännäköisiä arvioita menoista tai sitten siitä millä rahoitetaan ne menokasvut joita tästä on tulossa tämä on erittäin iso merkittävä kysymys julkisen talouden tasapainon näkökulmasta tärkeimpiä asioita tästä eteenpäin kysymys kuuluu miksi te tuotte tällaisen kokonaisuuden ilman arviota menoista

puhemies jälleen tänään punavihreä oppositio on kritisoinut tehtyjä koulutusleikkauksia ja sitten kun hallitus on saanut vähän jakovaraa ja koulutukseen on panostettu niin halveksien puhutaan laastarilapuista mutta viime kaudella kun tehtiin vielä rajummat koulutusleikkaukset ei löydetty edes laastarilappuja korvaamaan vaan vapaapudotus jatkui entistä syvemmälle nyt nyt onneksi niihin asioihin joihin kohdistui kovia leikkauksia on kyetty reagoimaan mikä tarkoittaa sitä että kun uusi vaalikausi alkaa niin päästään helpommalla liikkeelle
arvoisa rouva puhemies tällä vaalikaudella yli yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä on saanut työpaikan se on merkittävä saavutus joka säteilee useammalle ihmiselle työvoiman liikkuvuus on sellainen asia joka on valiokunnassa tullut vahvasti esiin esimerkiksi vattin asiantuntijalausunnossa sanotaan että liikkuvuuteen liittyvät toimenpiteet ovat sellaisia joihin pitäisi löytää keinoja ja yksi keino jota vatt suosittelee on varainsiirtoveron poistaminen no sen poistaminenkaan ei ole tietenkään ongelmatonta tuotto on kahdeksansataakuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa ja jotenkin sekin täytyy tietysti kompensoida on heitetty esimerkiksi kiinteistöveroa tai myyntivoittoveroa vaihtoehtona mistä se voidaan ottaa kysyn tässä yhteydessä ministeri ministeri orpon näkemystä miten te näette tämän varainsiirtoveron vaikutuksen liikkuvuuteen meillä on edelleen liian monta ihmistä työttömänä heitä ei voi syyllistää siitä että verotukselliset asiat asettavat kynnyksiä muuttamiselle eli mitä voimme tehdä ja mitä kannattaa tehdä tämän asian

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraattien huolen voisi oikeastaan pukea pariin sanaan väestön ikärakenne eli meillä on liian pienet syntyvät ikäluokat kansakunnan ja toisaalta talouden ja eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta toki kysymys on varmasti myös jonkinlaisesta kulttuurimuutoksesta mutta kyllä meidän poliittisina päättäjinä pitää tehdä kaikkemme että nuorilla perheillä syntyy tulevaisuudenusko ja myöskin halu hankkia lapsia me tarvitsemme parempaa perhepolitiikkaa korotuksia lapsilisiin myöskin perhe etuuksiin ja kun me teemme perhevapaauudistusta niin tehdään se perheitten näkökulmasta lasten ehdoilla ei talouselämän rattaitten

arvoisa puhemies edustaja harakka sanoi että tässä huoneessa on elefantti tässä huoneessa on vielä paljon suurempi elefantti ja se on euro siitä eivät halua puhua edes ne jotka olivat oikeassa kun aikanaan vastustivat suomen liittymistä euroalueeseen me tiedämme että lähivuosien julkisen talouden suunnitelmat ovat täysin huteralla pohjalla sen takia että suomelta puuttuu taloudellinen ja talouspoliittinen itsenäisyys sen vuoksi että olemme mukana euroalueessa historia osoittaa mitä tämä on merkinnyt viimeiset kymmenen vuotta suomessa on ollut nollakasvua miinuskasvua samaan aikaan ruotsin kansantalous on kasvanut kahdellakymmenelläviidellä prosentilla jos meillä olisi ollut yhtä hyvä talouskasvu kuin ruotsissa meillä olisi nyt viisikymmentä miljardia isompi kansantalous julkisella sektorilla käytettävissä kaksikymmentäviisi miljardia enemmän kysyn valtiovarainministeriltä millä tavalla on varauduttu seuraavaan euroalueen kriisiin se todennäköisesti johtaa jonkinlaiseen euroalueen hajoamiseen mennäänkö yleisesti takaisin kansallisiin valuuttoihin tai palaako ainoastaan osa jäsenmaista kansallisten valuuttojen käyttöön euron rinnalla
otetaan

arvoisa rouva puhemies selvyyden vuoksi on hyvä todeta että valtiovarainvaliokunta tukee sipilän hallituksen talouspolitiikkaa ja julkisen talouden suunnitelmaa keskustelusta voi syntyä mielikuva että näin näin ei olisi on syytä havaita myös se että valtiovarainvaliokunta on esittämässä kannanottoehdotuksessaan sitä että kasvuun työllisyyteen työvoiman saatavuuteen tutkimukseen innovaatioihin koulutukseen infraan maatalouteen ja sote rahoituksen turvaamiseen hallitus omalta osaltaan valmistautuu kiinnittää huomiota ja tekee toimenpiteitä tämä on normaalia prosessia yhteiskunnan kehittämisessä

lyönyt runsaasti uusia tavoitteita uusia menolisäyksiä pöytään arvoisa ministeri orpo mitä mieltä te olette velkaantumisesta jos sataviisitoista miljardia euroa on meillä ensi vaalikauden lopussa ja neljäkymmentäkolme prosenttia bktstä kuinka huolestunut olette tästä

voi kysyä sekä edustaja aallolta harakalta että myöskin onko väärin sanoa että suomi on jäänyt kasvussa jälkeen tai pääsi vasta myöhäisessä vaiheessa kasvuun mikä liittyi todellakin suomen yhteiskunnallisiin jäykkyyksiin esimerkiksi työmarkkinoiden osalta pitäisikö sieltä löytää niitä malleja sen sijaan että ruvetaan puhumaan jostain euroerosta samalla voin kysyä edustaja harakalta myöskin siitä kun sanoitte että vihdoinkin suomi on päässyt kasvuun mukaan ja nyt on varmistettava kestävä kasvu te te ette sanonut kuitenkaan sanaakaan yrittäjyydestä yrittämisestä työn luomisesta tämän tyylisistä asioista aikaisemmin te olette jo sanonut että nostetaanpa yrittäjien verotusta nostetaan verotus yrittäjille poistetaan yrittäjävähennykset laitetaan suurempi progressio

puhemies ministeri orpo kannatte huolta kolmesta isosta asiasta kansainvälinen protektionismi ikääntyvä väestö ja yllätys yllätys opposition

että minulle tulee hymy koska se oli niin kaukaa haettu te tiedätte kun itse asetitte tämän professori juho saaren eriarvoisuustyöryhmän että sehän perustui siihen että hallitus itsekin sisäisesti näki että tämä politiikka on johtanut eriarvoisuuden kasvuun ja se on se päähuoli mistä sosiaalidemokraatit ovat paljon puhuneet ja kantaneet huolta

joka liittyy pienten työeläkkeitten tasokorotukseen on erityisesti paljon naisia jotka saavat vähän yli tuhat euroa kuukaudessa työeläkettä

arvoisa puhemies valtiovarainministerinkin kannattaisi muistaa että velka on velkaa myös silloin kun tehdään asehankintoja puolustusministeriön pääluokan menot nousevat suunnitelmakauden aikana kolmesta pilkku kahdesta miljardista eurosta neljään pilkku viiteen miljardiin euroon vuodessa ja kasvu johtuu nimenomaan strategisista hankkeista ja siitä että puolustusmateriaalimenot muut menot nousevat viisi pilkku seitsemän prosenttia joka vuosi sen lisäksi tulevat eun puolustusrahasto ja pysyvä rakenteellinen rakenteellinen yhteistyö jotka nekään eivät ole ilmaisia kannattaa kyllä miettiä että jos eletään demokratiassa niin demokratiassa päättävät siviilit eivät sotilaat oli aika huolestuttavaa että valtion virkakoneisto oli laitettu salaisilla ohjeilla lobbaamaan myöskin poliitikkoja että kukaan poliitikko ei kyseenalaistaisi näitä hankintoja jotka ovat suomen mittakaavassa historiallisen suuria ja se kolmen miljardin gäppi hävittäjähankinnassa on saman verran mitä sanotaan sotessa säästettävän

haluaisin kommentoida aloitetaan näistä hävittäjähankinnoista eduskunta on hyvin laajalla pohjalla hyväksynyt puolustuspoliittisessa selonteossa tämän hävittäjähankinnan ja arvioinut siinä karkeasti sen mittaluokan seitsemään viiva kymmeneen miljardiin se on valtava haaste se hinta tulee sitten aikanaan kun hankinnasta päätetään tarkentumaan me olemme halunneet tehdä sen niin että myöskin julkisen talouden suunnitelmissa on eritelty tämä hävittäjähankintojen osuus jotta nähdään mitä se maksaa jotta jotta voidaan arvioida

kokonaisuutta ei haluta asettaa vastakkain hyvinvointipalveluita ja välttämättömiä puolustushankintoja tämä on oma vaikea kysymyksensä mutta kun joka tapauksessa hankinta on nyt jo parlamentaarisesti ikään kuin siunattu täytyy miettiä sen vaikutukset ne luvulla yhdessä ikääntymisen kanssa todella haastavia ja siksi meidän nyt hyvänä aikana pitää pystyä korjaamaan rakenteita painamaan velkaantuminen nollaan ja tekemään suomalaiseen yhteiskuntaan uudistuksia joilla me pärjäämme tämä on aivan aivan kaikki kaikessa

sen jälkeen meillä on aivan eri tilanne miettiä sitä miten me huolehdimme siitä että suomi on myös jatkossa ja tulevaisuudessa tasa arvoinen hyvä yhteiskunta jossa jokaisella on perhetaustastaan huolimatta mahdollisuus käydä koulua

aikaan ja päätöksiä tehtyä siitä alkaa toimeenpanovaihe joka käytännössä tiedätte tämän aivan hyvin on se jossa ratkotaan se miten se onnistuu erinomainen tapa on se mikä on linjattu että julkisen talouden suunnitelman yhteydessä koko ajan käydään kuluja ja toimintaa läpi ja tehdään tarvittavia muutoksia sieltä se tulee sieltä se tulee ja näin varmistetaan se se että näihin tavoitteisiin päästään paljon suurempi uhka on se mitä edustaja harakka sanoi että kaadetaan koko roska ei sillä tavalla suomea rakenneta

on rakennettu yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa euroopan vakausmekanismi pankkiunioni syvennetään ja vahvistetaan niin niistä löytyvät ne työvälineet joilla seuraavat mahdolliset kriisit pystytään ratkaisemaan paljon on työtä tehtävänä esimerkiksi esimerkiksi italian pankkisektorin ongelmat ovat meillä hyvin tiedossa arvoisa puhemies olisi todella paljon vielä asioita
hetken päästä uusi puheenvuoro edustaja lindtman
arvoisa arvoisa puhemies koskaan ei ole julkisen talouden suunnitelmaa tehty näin sumuisessa ja epävarmassa näkymässä siis puhutaan miljardiluokan klaffista josta te te ette edes pysty sanomaan onko etumerkki plusmerkkinen vai miinusmerkkinen edustajat rantakangas zyskowicz ja ja muut te puhutte sote uudistuksesta niin kuin te ette olisi lukeneetkaan niitä niitä lausuntoja joita valiokunnat ovat tässä välissä antaneet sen jälkeen kun hallituksen kehysriihi on

mutta erityisesti tarkastusvaliokunnasta tulee murskakritiikkiä näille sote laskelmille varmemmin tulee kolmen miljardin lisäkustannukset kuin kolme miljardia säästöä ja ongelma on siinä että joka tapauksessa jostain nämä rahat ovat pois elleivät ne ole pois sieltä sote palveluista niin ne ovat pois muista palveluista muista tärkeistä uudistuksista jotka suomen pitäisi tehdä ja ongelma on siinä että te te olette tehneet tämän lehmänkaupan ettekä vieläkään kaikkien näiden vaiheiden kaikkien näiden asiantuntijakuulemisten jälkeen ole sitä suostuneet purkamaan valtiovarainministeri orpo ottakaa laput pois silmiltä

arvoisa puhemies tuossa ministeri orpo puhui perustuslakivaliokunnasta ja siitä että olisimme ottaneet perustuslakivaliokunnassa jotain kantaa rahoitukseen tai laskelmiin jotenkin näin ymmärsin ja toivon että korjaatte emmehän me ole voineet siellä muuta kuin tuoda tätä että odotamme teidän lausuntojanne ja katsomme menevätkö ne läpi mutta meidän ryhmäpuheenvuorossamme perussuomalaisilla oli tämä lähelle ihmistä ajatus ja täällä on meidän otettu nyt esille tämä olemme saaneet paljon maataloustuottajilta yhteydenottoja ja ja toivoisimme nyt hallitukselta vastausta täällä ei oikein löydy mitään konkretiaa täällä kärkihankkeenkin kehittämisrahaston kausi päättyy nyt tämän vuoden lopussa ja ja paljon saa lukea lehdistä maataloustuottajien ja viljelijöiden ahdingosta se johtaa siihen että eläimien hoito jää tulee laiminlyöntejä eläinsuojelurikoksia lapset voivat huonosti olimme olimme juuri kaikki juhannuksen vietossa ja ryntäsimme sinne maaseudulle iloisin mielin mutta ei se siellä itsestään pysy eli mitä me aiomme tehdä meidän maataloudellemme nyt jotain konkretiaa

julkisen talouden suunnitelmasta puuttuu yksi lausunto ja puuttuu erittäin tärkeä lausunto hallituspuolueiden toiveesta sosiaali ja terveysvaliokunta ei ole lausunut sanaakaan tästä suunnitelmasta ja näin ei ole käynyt koskaan aikaisemmin tämä julkisen talouden suunnitelmakausi ulottuu vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi ja sosiaali ja terveysuudistuksen pitäisi myös astua voimaan tällä aikajänteellä mutta sitä ei huomioida tässä suunnitelmassa nyt lainkaan

uudistuksen vaikutukset arvioimatta ja siitä on kuultu täällä myös valtiovarainvaliokunnan jäsenten huolestuneita lausuntoja tämän sote uudistuksen taloudellinen yhtälö on myöskin mahdoton te teette sote mallin joka lisää julkisen talouden kuluja mutta samalla te aiotte säästää sote kuluista minusta kuulosti äsken arvoisa ministeri että että teidän tahtonne on se että maakunnat tulevat ja valinnanvapaus tulee maksoi mitä

puhemies tuntuu hiukan siltä että tässä salissa istuu ihan eri hallituspuolueiden edustajat kuin tuolla valiokunnissa koska esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä puhutaan kriittisesti monista riskeistä jotka liittyvät meidän itse olen huolissani siitä että nyt menee hyvin mutta me näemme että taite on tulossa mitkä ovat ne varautumisen keinot joilla me varaudumme tuohon taitteeseen näyttää siltä että sote lisää meidän kustannuksiamme ja jos sen seurauksena käy niin että sote ja maakuntauudistus toteutuu meillä on maakunnissa kasvupalvelut joiden pitäisi luoda sitä tulevaisuuden kasvua mutta niihin ei jää rahaa tällä mallilla

saman totuuden kuin ennen
arvoisa puhemies samaan aikaan kun kansalaisten varallisuus on kasvanut opposition kansanedustajien eväät ovat selvästi köyhtyneet edustaja lindtman sanoitte että eletään sumussa mennään kohti sumua se on tietysti näkökulmakysymys mutta jos katsoo viime vaalikautta niin teidän hallituskautenne aikana ei ollut sumua kaikki näkivät että jäävuorta kohti mennään ja onneksi tämän hallituksen toimin pystyttiin tekemään käännös viime hetkellä ja saatiin työllisyys ja talous kasvuun ja kaikki ne keskeiset tavoitteet saavutetaan mistä vielä muutama vuosi sitten tekin edustaja lindtman sanoitte että ne ovat hallitukselta aivan käsittämättömiä ja epärealistisia tavoitteita

viimeisen vuoden aikana yli viisikymmentätuhatta työllistä lisää merkittäviä kysymyksiä olen tietysti siitä tyytyväinen että edustaja kankaanniemi toteaa sen mitä itsekin olen koko ajan sanonut että perussuomalaiset olivat tekemässä niitä leikkauksia joita tämä hallitus on tehnyt yhtä lailla kuin ovat sinisetkin olleet nyt sekin on tullut sitten todettua ja täytyy sanoa että demareiden suurin vihollinen näyttää olevan demarit itse vasemmistopopulismilla te ette tule vaaleja voittamaan

arvoisa puhemies palaan siihen eriarvoisuutta koskevaan keskusteluun jota tässä erityisesti edustaja gustafsson viritteli minä myös olen sitä mieltä että tämä eriarvoisuuden torjuminen on tärkeä osa meidän yhteiskunnan kehittymistä pitkässä juoksussa ja se on todella tärkeää monestakin syystä eikä vähiten siksi että se turvaa yhteiskuntarauhaa mutta jos katsotaan mitä nyt tämän hallituksen aikana on saatu aikaan niin me tulemme saavuttamaan tämän sadankymmenentuhannen uuden työpaikan tavoitteen ja juuri se vähentää kaikkein eniten eriarvoisuutta että pienituloiset henkilöt ovat he sitten työttömiä tai opiskelijoita saavat työpaikan ja pääsevät sitä kautta elämässään eteenpäin tyypillisesti henkilön joka saa kokoaikaisen työpaikan joita kuitenkin on on merkittävä osa tulot paranevat tuhannella eurolla kuukaudessa ja se on valtava valtava asia hänelle ja hänen perheelleen eli nyt jos koskaan on tehty työtä eriarvoisuuden kitkemiseksi

puhemies kun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kalli esitteli tämän julkisen talouden suunnitelman seuraaville vuosille hän toi valiokunnan yhteisen huolen liikenneverkkojen rahoituksesta tuleville vuosille tämä on hyvä huomio että se on yksimielinen nythän on käymässä sillä lailla että tämä korjausvelkaraha

miljardia ja se tippuu miljardiin seuraaville vuosille yhdeksäntoista kaksikymmentä ja kaksikymmentäyksi arvoisa valtiovarainministeri ja sitten nämä kehittämishankkeet tekin tulette maakunnasta jossa on voimakas kasvava vientiteollisuus tarvittaisiin kehittämishankkeita

puhemies useissa puheenvuoroissa on kannettu huolta siitä että valiokunnat eivät ole ottaneet kantaa tähän sote uudistuksen rahoituspuoleen mutta valtiovarainvaliokunta on siellä on kuultu asiantuntijoita ja se kuuluu sen keskeiseen tehtäväkenttään muilla valiokunnilla sote asian osalta on muut tehtävät ja niihin tulee keskittyä

täällä on ikään kuin ilkuttu aivan kuin me oppositiossa emme osaisi arvostaa tätä parantunutta taloustilannetta ja parantunutta työllisyyttä eihän se niin ole kyllä me osaamme siitä iloita että yhä useampi suomalainen pääsee työn syrjään kiinni investoinnit ovat käynnistyneet ja vienti vetää se on erinomainen asia ja siinä on paljolti kysymys siitä että kysyntä maailmanmarkkinoilla on kasvanut suomi hyötyy ja tämä on meille kaikille erinomainen asia mutta kysymys onkin siitä miten me suuntaamme tulevaisuuteen miten me vahvistamme tulevaisuuden kestävää kasvua kuten täällä edustaja ihalainen viisaasti aiemmin sanoi kysymys onkin siitä että edessä ovat huonot vuodet matalan kasvun ajat miten me siihen varaudumme kehysriihessä arvoisa ministeri orpo valitettavasti teidän rakenteelliset uudistuksenne loistavat poissaolollaan ja oikeastaan johon me kaikki täällä nyt pistämme kaiken energiamme

etumerkki onkin käänteinen se ei vähennä vaan se kyllä nyt pitäisi kääntää kokka kohti tulevaisuutta ja tehdä sen kaltaisia rakenteellisia uudistuksia jotka turvaavat pitkän aikavälin kestävän kasvun silloin kysymys on koulutuksesta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja siitä sdp listasta jonka edustaja harakka esitteli

täällä on kannettu huolta eriarvoisuudesta ja köyhyydestä se on nimenomaan se asia mistä tässä salissa meidän pitääkin meidän pitääkin kantaa huolta sillä jos annamme tämän yhteiskunnan eriarvoistua ja annamme osan ihmisistä tippua köyhyyteen niin se se haittaa heidän omaa henkilökohtaista elämäänsä mutta ennen kaikkea meidän yhteiskuntamme toimintakykyä ja sitä mahdollisuutta että kaikki pystyisivät pääsemään töihin koulutukseen satsaaminen on avainasemassa siitä tämä hallitus on valtavan paljon leikannut eivätkä pienet parannukset mitä nyt on siihen annettu tätä leikkausta muuksi muuta mutta toinen on se että kaikkein köyhimmiltä niiltä sairailta pienillä eläkkeillä eläviltä pitkäaikaistyöttömiltä työkyvyttömiltä on leikattu kaikkein eniten ja tämä tarkoittaa sitä että he he putoavat yhä suurempaan köyhyysloukkuun meillä on suomessa jo yli yhdeksänsataatuhatta henkeä jotka elävät köyhyydessä ja siihen eivät välittömästi pienet kosmeettiset muutokset auta vaan me tarvitsemme nyt perusturvan nostamista

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on monta kertaa viitattu tähän elefanttiin joka täällä huoneessa on ja sehän liittyy sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin kaikesta pahintahan tässä on että kenelläkään ei ole harmaintakaan aavistusta siitä minkä kokoinen tämä elefantti on sen ovat todenneet lukuisat asiantuntijat mutta myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta lausunnossaan totesi uudistuksen vaikutuksista ei ole kokonaisarviota ei edes eri skenaarioiden tasolla nyt tältä talolta haetaan puumerkkiä avoimeen vekseliin ja sitten täällä hurskastellaan vastuullisesta taloudenpidosta monien muiden aiheiden osalta kyllä nyt se suora kommentti valtiovarainministerille kuuluu että kun te paljon paasaatte kaikkien muiden esityksistä joita eri ryhmistä tulee niin pitäkää nyt edes selvinä nämä omat esityksenne mitä ne tulevat maksamaan siitähän kenelläkään ei ole minkäänlaista tietoa

haluaisin nyt rehellisyyttä tähän keskusteluun ja turhan pölhöpopulismin pois olisi kohtuullista että ne jotka ovat tehneet lähes kaiken voitavansa työllisyyden paranemisen estämiseksi eivät nyt suuresti hehkuttaisi työllisyyden paranemista tai ne jotka ovat itse hyväksyneet kiky sopimuksen eivät arvostelisi sen sisältämiä yksityiskohtia tai omien takavuosien päätöstensä seuraamuksia kuten vihreät koulutusleikkauksia jatkuva valittaminen näistä samoista asioista joista on valitettu jo vuosikausia tämä vellominen syö eduskunnan uskottavuutta kunnioittaisimme toisiamme ja kansalaisia puhumalla rakentavasti keinoista joilla päästään eteenpäin tällaisia keinoja on perussuomalaisten ryhmäpuheessa esitetty toteutetaan ne esitykset hyvä että perussuomalaisten ohella eduskunnassa kuuluu nyt myös toinen järjen ääni kun edustaja väyrynen mainitsi euron merkityksen suomen menneen talouskasvun heikkouden kannalta ja erityisesti sen riskin minkä euro ja eurojäsenyys tuo tulevaisuudessa suomen taloudelle ja kasvulle meidän täytyy huomioida se vaihtoehto että euroalue hajoaa kokonaan tai osittain kun kuitenkin seuraava eurokriisi lähivuosina joka tapauksessa tulee

puhemies minä olen ollut täällä eduskunnassa pääministeri lipposen aikana ja muistan myöskin kalevi sorsan aikoja ja kyllä minä jäin nyt kysymään onko sdpn talouspoliittinen linja se mitä edustaja harakka täällä puheenvuorossaan esittää sehän päättyi myöskin siihen lauseeseen että kaikkein isänmaallisinta mitä nyt voitaisiin tehdä on kaataa sote mutta kiinnitin aivan samoin kuin valtiovarainministeri orpo näihin viiteen viimeiseen kohtaan huomiota olen huomannut yritysten piirissä ollaan huolestuneita siitä onko se ratkaisu vain lisää veroja tällaisessa kovassa kilpailutilanteessa ja miten miten todella sitten pystytään myöskin hyvinvointia ja näitä pienituloisia ottamaan huomioon mikäli talous lähtee uudestaan uudestaan negatiiviseen kierteeseen kysynkin puheenjohtaja rinteeltä

myönnän vielä muutamia vastauspuheenvuoroja ja niiden jälkeen kyllä sitten myös

puhemies on totta että työllisyys on jonkun verran parantunut mutta silti meillä on aika paljon aivan liikaa pitkäaikaistyöttömiä ja ja tämmöistä työttömyydestä aiheutunutta syrjäytymistä yksi hyvä mahdollisuus mitä hallitus ei ole kunnolla käyttänyt on työllistäminen sieltä saadaan sitä työkuntoa ja pysytään mukana tässä yhteiskunnan kierroksessa ja pärjätään elämässä sitten vähän paremmin minua huolestuttaa tässä tilanteessa se että edelliseltä vuodelta kun katsoin siirtomäärärahoja on kaksisataaseitsemän miljoonaa pitkäaikaistyöttömyyden rahoja käyttämättä minusta se on kummallinen tilanne tässä vaiheessa kun kuitenkin hallitus on kaiken maailman aktiivimalleilla kiristänyt työttömien tilannetta mutta niitä keinoja joissa olisi käytetty ja pitkäaikaistyöttömyyden lyhentämiseen ja katkaisemiseen olevaa rahaa

työttömät saisivat väliaikaista työtä edes sen työkunnon ylläpitämiseen

tähän haluan vastauksen

arvoisa herra puhemies se oli juuri niin että sosiaali ja terveysvaliokunta laitettiin sote mottiin me emme päässeet lausumaan laisinkaan tähän julkisen talouden suunnitelmaan ja kuitenkin on niin että sote uudistuksen vaikutukset julkiseen talouteen ovat epävarmoja niitä ei ole meille kerrottu me tiedämme sen että maakuntatalouden osalta ongelmia on odotettavissa mistä ihmeestä ne kolmen miljardin kustannussäästöt haetaan nehän haetaan ihmisistä ne haetaan hoidosta ne haetaan myös henkilöstöstä henkilöstökentällä on menossa valtava henkilöstöbingo koska työntekijät pelkäävät työpaikkojensa puolesta samalla on myös tulossa palkkaharmonisointi joka tuo toki lohtua sinne pienipalkkaisen hoitajan tilanteeseen millä tavalla te turvaatte sen että henkilöstöllä riittää työpaikkoja tulevaisuudessa perussuomalaisten vastalauseen kannanotto liittyy juurikin muun muassa hoitohenkilöstön määrään ja siihen että se on turvattava toivon että kuulette sen

arvoisa puhemies en itse näistä elefanteista niinkään ymmärrä mutta sen minä ymmärrän että jos jotakin jaetaan ja ne kaikki hyvät palvelut vaativat rahaa niin ensin täytyy jonkun hankkia ne rahat minusta kokoomuksen talouspoliittinen linja on aika selvä ollut jo monta vuotta me olemme määrätietoisesti lähteneet siitä että yritysten verotuksen pitää olla kilpailukykyistä viime kaudella tehtiin yhteisöveron alennus kahteenkymmeneen prosenttiin sen jälkeen me olemme sitä mieltä että yksikkötyökustannusten pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä tähän omalta osaltaan kiky auttoi sen jälkeen olemme sitä mieltä että maassa pitää olla toimiva infra niin nopeat liikenneyhteydet kuin alempiasteinen tieverkko ja edustaja wallin puuttui täällä aivan oikeaan asiaan että täältä puuttuu nytten kolmesataa viiva neljäsataa miljoonaa vuosilta yhdeksäntoista kaksikymmentä ja kaksikymmentäyksi ja arvoisa puhemies tämä täytyy kyllä jollakin tavalla korjata sillä maan tieverkosto rappeutuu nopeammin niin kuin tutkimukset

arvoisa puhemies on muistettava että maailmantalous kasvoi vahvasti jo kaksituhattakymmenen lähtien finanssikriisistä eli runsaan kahden prosentin vuosivauhdilla mutta tämä hallitus on nostanut kyllä suomen suosta tukevalle maanpinnalle me emme tietysti ole ennustajaeukkoja siinä mitä on tulevaisuudessa mutta kävimme vuosi pari sitten keskustelun digitaalisuuden ja teknologian vuosikymmenistä mikä on silloin ihmisen ja työn osuus me tarvitsemme jatkuvasti uutta työvoimaa ja erilaisia koulutuksia ja tarvitsemme korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä entistä enemmän mitkään riitelyt eivät paranna suomen asiaa

jos tämä torpataan seuraava hallitus rupeaa tekemään taas uutta sote juttua se ei siitä käy kummemmaksi ja viimeiseksi haluan puolustaa ministeri soinia hänellä on kristilliset arvot ja toivon että meillä jokaisella olisi kristillisiä arvoja vain se arvo kestää tänä päivänä maailmassa
arvoisat edustajat myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustaja mäkisalo ropposelle edustaja reijoselle edustaja heinoselle ja edustaja rinteelle ja juuri edustaja rinteen puheenvuoron jälkeen ministeri orvolle

arvoisa puhemies hallitus on siinä mielessä ollut johdonmukainen että se on alusta alkaen puhunut paljon kokeilukulttuurista edellisessä työssäni koulutin kokeilukulttuuria eli tiedän siitä todella paljon se on hyvä menetelmä rajattujen asioiden testaamiseen sote uudistuksessa hallitus aikoo kuitenkin laittaa koko maan kerralla kokeilualustaksi vaikka lähes kaikki asiantuntijat varoittavat että kalliiksi tulee ja riski on suuri vaikutusten arvioiden puutteet näin isossa asiassa ovat todella vakava virhe arvoisa puhemies myös pilotoinnit hallitus on ymmärtänyt minun mielestäni hiukan omituisesti pilotointi on uuden asian testaamista kokeilun arviointia otteella ja johtopäätösten tekemistä ja ja sitten edetään päätökseen hallitukselle sote pilotoinnit näyttävät olevan ei tehtyjen päätösten etukäteistoimeenpanoa tämä on kyseenalainen toimintatapa

arvoisa herra puhemies keskustan mielestä on tärkeätä että meillä on rohkeus uudistaa ja muokata rakenteita muuttuvassa maailmassa ja nythän hallitus on näin tehnyt ja se näkyy talouskasvussa edustaja semillä oli ihan rakentava puheenvuoro toteaisin sen että pitkäaikaistyöttömien määrä on vuodessa vähentynyt kolmellakymmenellätuhannella ja se on seurausta siitä että tämä talouskasvu on mahdollistanut sen että yritykset ovat entistä enempi pystyneet ottamaan työntekijöitä töihin ja tämä on minusta erittäin hyvä asia minusta sosiaalidemokraateilla on ollut kaksi hyvin rakentavaa puheenvuoroa edustaja ihalainen nosti tämän työn tuottavuuden se on hyvin tärkeää vain se mahdollistaa talouskasvun ja ainakin itse yrittäjänä näen että kaikki vastuulliset yrittäjät lähtevät siitä että huolehtivat henkilöstön hyvinvoinnista jonka myöskin edustaja ihalainen nosti sieltä me saamme tätä talouskasvua lisää ja se on minusta äärettömän tärkeä asia edustaja wallin nosti liikenneverkot ja kuten omassa puheenvuorossani totesin niin liikenneverkkojen riittävän rahoituksen turvaaminen on välttämätöntä keskusta on valmis myös seuraavalla vaalikaudella uudistamaan liikenteen

herra puhemies valtiovarainvaliokunnassa sote uudistusta käsiteltiin varsin pitkään kun ilmi kävi että valinnanvapaus on itse asiassa mahdollista toteuttaa ilman lisäpanostuksia tämän paljasti valtiovarainministeriön korkeimman virkamiehen muistio missä arvioitiin säästö ja menopotentiaalia nyt tällä hetkellähän

myös ne pienituloiset työttömät eläkeläiset lääkärijonosta teidän kanssanne jonottamatta lääkärivastaanotolle

arvoisa puhemies edustaja ala nissilälle lyhyesti totean tämä kyllä passaa edustaja heinosellekin että kun te olette tilintarkastuksen ammattilainen niin tiedätte että ei tästä sote uudistuksesta vastuuvapautta hallitukselle sen verran ristiriidassa nuo tavoitteet ja asiantuntijoitten arvioima lopputulema tässä on mutta arvoisa ministeri valtiovarainministeri orpo

nyt muitakin kustannuksia ne muutoskustannukset kokonaan ovat jollakin tavalla budjetoimatta jollakin tavalla julkisen talouden suunnitelmaan laittamatta tähän liittyy muutoskustannusten lisäksi asiakassiirtymään liittyviä liittyviä kustannuksia on arvioitu että pelkästään palkkaharmonisoinnin kautta tulee

lisäkustannuksia nyt te olette budjetoineet monta vuotta eteenpäin tuleviin julkisen talouden suunnitelmiin miljardi euroa vuodessa

ole hankintapäätöstä tehty nyt tällä hetkellä jo kokeillaan ja

ja vielä ennen ministerin puheenvuoroa valiokunnan puheenjohtaja kalli
arvoisa puhemies tähän sote uudistukseen ja valtiovarainvaliokunnan lausuntoon siitä sosiaali ja terveysvaliokunnalle vähemmän on puhuttu siitä potentiaalista enemmän on puhuttu vain niistä riskeistä siitä että nämä riskit kaikki toteutuisivat esimerkiksi palkkaharmonisointi asiantuntija arvioissa on esitetty haarukkaa kaksikymmentä viiva seitsemänsataa miljoonaa esimerkiksi asiantuntija aki linden totesi että hänen ollessaan varsinais suomen sairaanhoitopiirin johtajana palkkaharmonisointia ei pystytty toteuttamaan elikkä tämä on pidemmän aikavälin asia eikä ole välttämättä paha että ihmiset jotka tekevät samaa työtä saisivat saman saman palkan toinen on se mitkä ovat ne kansantalouden edut kun voidaan taata ihmisille nopeampi pääsy lääkäriin jotta saa sitä hoitoa mitä tarvitsee tällä tavalla saadaan enemmän potilasturvallisuutta ja muuta ja kolmanneksi on suuri mahdollisuus jolla saadaan aikaan selvästi tuottavuutta
ministeri orpo kolme minuuttia ja toivotaan että se riittää herra
puhemies siis edustaja rinne onko teillä nyt jotain niitä hävittäjähankintoja vastaan emmekö me ole yksimielisesti ne täällä erikoinen tapa ilmaista tämä mutta totta kai siis kehyksiin kehyksiin viedään aikanaan sen sen arvion mukainen linja joka johtaa siihen kolmen miljardin kustannusten alenemiseen kahdenkymmenenyhdeksän tasolla edustaja kalli vastasi mielestäni hyvin tähän palkkaharmonisaatioon ja itse asiassa jos olen oikein ymmärtänyt sdpn mallin niin sekin perustuu isompiin alueisiin ja sielläkin syntyy silloin palkkaharmonisaatio se on kaikissa näköpiirissä olevissa sote uudistusmalleissa edessä jos ei tehdä mitään niin meillä on

sen kertymä on noin kahdeksansataa miljoonaa sitä ei pysty noin vain poistamaan eli silloin pitäisi löytää ratkaisu esimerkiksi myyntivoittoveroja vastaavasti leikkaamalla ei todellakaan helppoa mutta varmasti vaikuttaa ihmisten liikkuvuuteen ja asuntokauppaan talouden dynamiikkaan

eteenpäin katsomiseen on tilaa kun talous on hyvässä kunnossa työllisyys kasvaa ja velkaantuminen vähenee nyt voi enemmän jo katsoa eteenpäin ei tarvitse tehdä enää tällä hetkellä uusia leikkauksia mikä on erinomainen asia minusta tästä meidän kaikkien pitää olla tyytyväisiä siitä että meillä on satatuhatta työtöntä vähemmän tai itse asiassa satatuhatta työllistä enemmän kuin silloin kun hallitus aloitti edustaja filatov mainitsi kasvupalvelut minusta kaikkein paras kasvupalvelu on se jos meidän yritykset kasvavat ja ja palvelevat sitä kautta ihmisiä palkkaamalla mutta sen lisäksi tarvitaan tietenkin julkisia työvoimapalveluita niihinhän nyt on suunnattu lisää rahaa meillä on tällä hetkellä aktiivitoimissa enemmän enemmän ihmisiä kuin vuosi sitten ja ja nyt miljoonaa osaavan työvoiman koulutukseen ja kaikkihan nämä auttavat nimenomaan työttömänä olevia ihmisiä ja myöskin yrityksiä saamaan työvoimaa useammassa puheenvuorossa nousivat liikenteen asiat esille kyllä mielestäni pitäisi laatia kahdentoista vuoden kehittämissuunnitelma tehdä parlamentaarisesti sitä työtä ja miettiä mitkä ovat ne oleellisimmat asiat mutta samaan aikaan pitäisi ratkoa tätä rahoituksen kokonaisuutta meillä on valtavia hankkeita joihin täytyy löytää joku malli samaan aikaan meillä on korjausvelkaa iso yhtälö joka vaatii meiltä yhdessä työskentelyä ja se on ylivaalikautista työtä maatalouden ongelmat ovat erittäin hyvin tällä hetkellä tiedossa minusta kaksi kaikkein tärkeintä asiaa ovat se että saadaan hyvä cap ratkaisu tulevassa rahoituskehyskaudessa ja se että avataan markkinoita meidän hienoille terveellisille turvallisille tuotteille maailmalla ja saadaan sieltä paljon parempaa tuloa meidän osaaville tuottajille
arvoisat edustajat jatkamme debattia vielä vajaan kymmenen puheenvuoron verran ja sitten siirrymme puhujalistaan

puhemies ministeri orpo toivon että ette tahallaan ymmärtänyt väärin minä en todellakaan vastusta hävittäjähankintoja päinvastoin totean että on vastuullista laittaa hävittäjähankinnat julkisen talouden suunnitelmaan sillä tavalla kuin ne on sinne laitettu kysymys kuuluukin miksi tiedossa olevia sote menoja ei ole laitettu tänne kaksi lukua pelkästään kuusisataa miljoonaa asiakassiirtymiin se on aika yhteisesti asiantuntijoiden hyväksymä luku ja seitsemänsataa miljoonaa euroa alarajalla palkkaharmonisointiin siinä on yksi pilkku kolme miljardia euroja pysyväluonteisia menoja tulevaisuuteen nähden miksi niitä ei näy teidän julkisen talouden suunnitelmassanne tämä on hyvin yksinkertainen kysymys johon toivon selkeää vastausta koska hyvä taloudenpito oikeudenmukainen taloudenpito taloudenpito kyllä pistää julkisen talouden suunnitelman sisälle ne luvut jotka ovat tiedossa

herra puhemies aivan olennaisen tärkeä asiahan suomella on ollut se että olemme päässeet siitä pitkään meitä kiusanneesta lamasta irti ja on nähty tällä vaalikaudella talouden oikea hoito toimii satatuhatta työllistä lisää kolmekymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on saanut työpaikan kuntien talous on vahvalla pohjalla en muista onko tällä hetkellä yhtään kriisikuntaa voi niitä pari olla mutta joka tapauksessa julkinen talous voi hyvin viime kaudella mentiin kolmenkymmenenkahdeksan miljardin edestä julkisen talouden puolella väärään suuntaan elikkä tämä todistaa vääjäämättä sen että jos me me emme hoida julkista taloutta itse kuntoon niin eivät sitä markkinavoimat hoida kyllä se on meidän itse tehtävä ja sitä kautta on päästävä tilanteeseen jolla saavutetaan niin kuin pääministeri sipilä on sanonut nykyinen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite joka muuten toteutuu ja seuraavan hallituksen olkoon se minkävärinen tai mittainen tahansa on päästävä seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin se on se tapa jolla julkista taloutta hoidetaan ja ennen kaikkea näiden ihmisten henkilökohtaista elämää töihin pääsy on on todella kova juttu ja sen puolesta kannattaa taistella

arvoisa puhemies on suorastaan outoa että valtiovarainministeri ei kunnolla vastaa sote kritiikkiin hän vain toteaa että tavoitellaan kolmen miljardin kustannussäästöjä mutta ei puhu siitä mikä on toteuma koska hän tietää että näitä kustannuslaskelmia ei ole tehty eikä se ilmeisesti kiinnosta kokoomusta ja ministeriä puhemies valtiovarainvaliokunta teki valinnanvapauden kustannuksista lausunnon se oli tyrmäävä sen puolesta äänestivät myös hallituksen uskollisimmat sote soturit heitä on tässä paikalla heinonen edustaja rossi myöskin te hyväksyitte sen paperin joka tyrmää tämän esityksen taloudelliset selvityspuolet koska niitä ei ole ollut ja nyt täällä te puhutte sen puolesta että tässä olisi joku joku säästöpotentiaali sun muuta te olitte mukana kun me emme huolineet sitä hetemäen paperia koska se se oli epärealistinen

arvoisa herra puhemies on tarpeellista että nyt katsottaisiin tosiaankin tulevaisuuteen ja tämän kasvun tiimoilta meidän pitää varautua siihen että elinkeinoelämä ja ja työmarkkinat eivät vain uudistu tässä hetkessä nopeasti meillä on kohdattu niitä aloja joissa työttömyys lisääntyy huomattavasti kun työpaikkoja vähenee sitten meillä on toisaalta niitä aloja joilla yhtäkkiä meillä on tarpeita meidän on keskityttävä meidän on edistettävä erityisesti oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia joillakin uusilla välineillä vaikkapa ottamalla työttömyysvakuutusrahaston ja kautta tiettyä palkkatukea niille jotka sanotaanko ovat työkykyisyytensä ehtoopuolella mutta pystyisivät vielä opettamaan oppisopimusoppilaita työssä osaamiseen ja ammattiin ja yhdistetään siihen vaikka sitten eläkelaitokset jotka pitävät silloin paremmin ihmisen töissä kun mahdollistetaan kevyemmät työpaikat ja osaamisen siirtäminen

herra puhemies kun kuunteli edustaja harakan puheenvuoroa demareitten viiden kohdan ohjelmasta niin tuli mieleen vanha työväenlaulu siitä miten saadaan ruusutkin kukkimaan oli todella hyvä että orpo palautti demareitten mieleen että entäs se teidän musta viiden kohdan listanne te te olette kiristämässä yrittäjien verotusta te olette kiristämässä yritysten verotusta te te olette kiristämässä keski ja hyvätuloisten palkansaajien verotusta luuletteko edustaja harakka että tällaisilla veronkiristyksillä ei ole mitään kielteistä vaikutusta talouden dynamiikkaan ja toimivuuteen

nyt myöntäisin vielä vastauspuheenvuorot tässä debattivaiheessa edustajille harakka paloniemi kankaanniemi ja räsänen ja arvioidaan sitten tarvetta enempään

puhemies pieni ja keskituloisten palkansaajien asiahan on sekä ministeri orpon että että sdpn yhteinen kiinnitän huomiota siihen että kun näitä lomarahaleikkauksia toteutui julkisella puolella niin ne keskituloiset ja paremmin ansaitsevat ovat niitä jotka menettävät eivät tule saamaan veronalennuksinakaan sitä minkä lomaraha alennuksina menettävät eli näin keskiluokkaa kokoomuksen johdolla siis kuritetaan verot kasvavat täällä oli kaksi edustajaa ja yksi ministeri jotka lainasivat puheitani epätodenmukaisesti nämä on helppo tarkistaa eduskunnan pöytäkirjasta heidän häpeäkseen tarvitsemme soten mutta sellaisen johon suomella on varaa

tästä hallituksen sote mallista aiheutuu todennäköisemmin kolmen miljardin euron lisäkustannukset kuin säästöt sellaiset tekijät kuin vatt etla aalto yliopisto talouspolitiikan arviointineuvosto nämä tulisi nyt sentään ottaa huomioon julkisen talouden suunnitelmassa ja käydä läpi mistä nämä menot syntyvät me olemme edustaja rinteen kanssa tässä käyneet läpi niitä eriä mistä ne menot syntyvät ja on aivan selvää että nämä sadat miljoonat joista koituu yhteensä miljardeja täytyy huomioida

puhemies kuten edustaja kalli tuossa aikaisemmin totesi oppositio ei halua lainkaan huomata sote uudistuksen potentiaalia joka siinä piilee en ole myöskään kuullut erityisesti oppositiosta niitä vaihtoehtoja että jos tämä sote uudistus nyt kaadetaan jarrutetaan kuoliaaksi niin kuin oppositio haluaa niin mitä sitten tapahtuu suomi harmaantuu edelleenkin maailmanennätysvauhtia syntyvyys on edelleenkin hyvin alhainen huoltosuhde on erittäin heikko ja samaan aikaan palvelujen tarve kuten me kaikki tiedämme lisääntyy voimakkaasti ja sote menot nousevat jyrkässä kulmassa sote uudistus tarvitaan nyt kymmenien vuosien veivauksen jälkeen mitä vaihtoehtoja teillä on perustuslakivaliokunta on tämän mallin hyväksynyt

ensin huoli maatalouden ja liikenneinvestointien tilanteesta se on todella niin vakava että että se on syytä hallituksessa myös vakavasti ottaa soteen liittyen totean että maakunnissa on tehty nyt lähes kaikkialla erittäin pitkälle menevä hyvä laaja alainen työ ja olen sataprosenttisen varma että jos eduskunta hylkää tämän kelvottoman valinnanvapaus markkinamallin niin maakunnat toteuttavat järkevän omien etujensa mukaisen ja asukkaittensa etujen mukaisen sote uudistuksen vapaaehtoista tietä kuntayhtymäpohjalta ensi vaiheessa ja sitä voidaan siitä sitten kehittää

arvoisa herra puhemies tähän mietintöön on liitetty useita vastalauseita joita täällä on esitelty mutta ihmettelen sitä että hallituspuolueiden puheenvuoroissa vältellään sitä huolta joka on myös ihan näissä yksimielisissä teksteissä ja yksimielisissä lausunnoissa esimerkiksi tarkastusvaliokunnan lausunnossa todetaan että julkisen talouden tulevaan menokehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta meneillään olevien suurten uudistusten kustannusvaikutusten ja siten myös tulevan rahoitustarpeen arvioinnissa sitten viitataan erityisesti tähän soteen todeten että suunnittelukaudella tullaan todennäköisesti tarvitsemaan selvästi suurempaa rahoitusta kuin mihin kehyksessä on keväällä kaksituhattakahdeksantoista varauduttu toivon että myös nämä nyt aivan rehellisesti täällä täällä käsiteltäisiin ja pohdittaisiin myös hallituspuolueiden puheenvuoroissa

arvoisa puhemies tuo äskeinen puheenvuoro oli hyvin selventävä olisin itsekin halunnut sanoa että olen vähän hämmentynyt siitä että edustaja heinonen on varmasti jo unohtanut tässä muutaman viikon aikana sen yksimielisen osuuden valtiovarainvaliokunnan lausunnosta missä nimenomaisesti hyvin kovin sanoin tuotiin esiin nämä kustannustekijöiden isot epävarmuudet ministeri orpo kyllä minun täytyy sanoa että kyllä se elefantti täällä on se täällä kummittelee ja hulluinta on se että se pitäisi vielä ostaa säkissä eli ilman tietoja mitä se elefantti maksaa vaikka se säkin sisältökään ei sinänsä sinänsä kovin houkutteleva ole mutta puhemies kyllä minä olen edelleen sitä mieltä että kun täällä puhutaan näistä arvovalinnoista ja näistä eri puolueiden linjoista niin kyllä minä vähän katselen sinne kokoomuksen suuntaan kyllä siellä on kokoomuslaista politiikkaa ollut varaa tehdä lasketaan miljoonaperintöjen verotusta kevennetään varakkaimpien apteekkarien verotusta kevennetään

arvoisa puhemies täytyy näihin soten kustannuksiin vielä viitata maakuntamalli ei sinällään ole ongelma vaikka se onkin osa tätä lehmänkauppaa ongelma on tämä markkinamalli elikkä tämä valinnanvapausmalli joka ei tuo pelkästään siirtymäkauden kustannuksia vaan tuo valtavat pysyvät kustannukset esimerkiksi suun terveydenhoidon osalta arvoisa valtiovarainministeri on arvioitu että vuoteen kolmessakymmenessä mennessä kumulatiiviset lisäkustannukset ovat viisi miljardia euroa viisi miljardia euroa juuri näiden asiakassiirtymien vuoksi sen vuoksi että en nyt muista oliko se yksi pilkku viisi miljoonaa sellaista asiakasta joiden suun terveydenhoitoa maksavat tällä hetkellä vakuutusyhtiöt jotka maksavat itse se tulee veronmaksajien piikkiin valtiovarainministeri viisi miljardia kumulatiivisesti vuoteen kolmessakymmenessä mennessä kuntaliiton asiantuntijalausunnon mukaan arvioituna valtiovarainvaliokunnalle luulisi kyllä huolestuttavan

arvoisa puhemies useita opposition kuunnellessa saa vaikutelman että täällä on koko hyvinvointiyhteiskunta vaarassa ja syytetään hallitusta eriarvoisuuden lisääntymisestä ja milloin mistäkin mutta faktoja katsoessa tämä ei pidä paikkaansa sote uudistus on saanut täällä myös kritiikkiä osaksensa mutta me tiedämme että sote uudistus luo kuitenkin keinot sote menojen kasvun hidastamiselle koska uudistus korvaa satayhdeksänkymmentä sote järjestäjää kahdeksallatoista maakunnalla se tukee tuottavuutta samoin tulee keskitetty ict ja kiinteistöhallinto sote uudistus parantaa yhdenvertaisuutta ja ihmisten mahdollisuutta itse vaikuttaa siihen mistä haluaa hankkia palvelut kuten lääkäripalvelut tai missä hoivakodissa haluaa viettää elämän loppuvuodet jos hoivan tarve sitä kautta vaatii rahoituslaki yksin ei tietenkään riitä vaan tarvitaan hyvää toimeenpanoa ja ja kaikkien yhteistä sitoutumista tähän massiiviseen hankkeeseen
vielä ministeri maks kolme minuuttia
arvoisa puhemies minulla on se käsitys että jos katsotaan kaikkien eduskuntapuolueiden erilaiset sote mallit niin kaikilla löytyy siinä pohjaratkaisuna nämä isommat alueet ja kun isommat alueet ne toimivat vaaliperusteisesti niin kuin perustuslakivaliokunta perustuslakivaliokunta viime kaudella edellytti eli se perusratkaisu on kaikilla sama se mistä löytyy ero on valinnanvapauden osuus ja kun kun se rakennetaan vastuullisesti niin ei voi olla niin että silloin tämä koko malli olisi teidän mielestänne jotenkin jotenkin aivan kelvoton ja kun se valinnanvapauden osuus hoidetaan vielä vastuullisesti niin silloin se osuu siihen samaan kokonaisuuteen jonka tekin olette maalanneet isommista alueista minä en ymmärrä sitä miksi teidän mallissanne pystyttäisiin saavuttamaan tarvittavat säästöt ja ja hyvät hoitoketjut miten ne pystytään siinä saavuttamaan mutta meidän hallituksen esittämässä mallissa ei edustaja laiho hienosti tässä kävi läpi nämä vahvemmat alueet pystytään hyödyntämään icttä tilahallinnossa tekemään järkevämpää työtä hoitoketjuja ja sitten vielä se valinnanvapauden tuoma elementti ihmiset pääsevät hoitoon jonosta

niin ainut tapa saada se onnistumaan on pitää huolta henkilöstöstä ja sen viestin ainakin voin kertoa että joka ainoalle sosiaali ja terveysalan ammattilaiselle on suomessa töitä hoidon tarve kasvaa valtavasti samaan aikaan meillä on eläköitymistä joka ainoalle on töitä ehkä niiden määrä jotka ovat töissä yksityisellä tai kolmannen sektorin palveluksessa kasvaa mutta minusta siinä ei ole mitään pahaa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluksessa on muistaakseni seitsemänkymmentätuhatta suomalaista hyvää työntekijää tänäkin päivänä tänä päivänä meillä on jo markkinat sisällä sosiaali ja terveyspalvelutuotannossa te annatte sellaista kuvaa niin kuin tämä yksityinen tuotanto kauhistus te ette ymmärrä sitä että kun julkisella sektorilla maakunnalla on päätäntävalta ja rahat niin siitä lähtee se voima millä sitä hallitaan ja jos joku ei toimi oikein tai joku rahastaa niin silloin hän ei ole enää tuottaja tässä on kaikki eväät olemassa että siinä onnistutaan ja nyt meidän pitää saada nämä ratkaisut aikaan sen jälkeen kysymys on ennen kaikkea toteuttamisesta kahdeksantoista pilkku kolme miljardia lähtee liikkeelle tällä kehyskaudella mutta hyvät ystävät esimerkiksi valinnanvapaus nyt näillä näkymin kun lakia täällä hiotaan starttaa vasta myöhemmin se ei edes osu tälle kehyskaudelle siis kokonaisuudessaan valinnanvapaus sote keskuksen starttaaminen lähtee

puhujalista edustaja väyrynen palataan debattiin tuonnempana ei koko päivää debatoida

tämä pienempi elefantti on vienyt lähes koko keskustelun ajan suomen talouden kannalta paljon tärkeämpi asia kysymys suomen eurojäsenyydestä ei tällaista vastaavaa huomiota tässä keskustelussa saanut ehkä joskus myöhemmin tämä talo ei ole halunnut keskustella eurosta minä tein oikein kansalaisaloitteen keräsin yli viisikymmentäkolmetuhatta allekirjoittajaa kansalaisaloitteeseen jolla saataisiin aikaan eduskunnassa keskustelu suomen jäsenyydestä euroalueessa perustuslakivaliokunta teki jo mietintöluonnoksen käsittely aloitettiin ja sitten tehtiin poliittinen päätös että ei tehdäkään mietintöä ei tuotu asiaa suureen saliin keskusteltavaksi ja äänestettäväksi nyt kun minä olen täällä niin yritän saada sitä keskustelua aikaan täältä sisältäpäin edustaja jaskari puhui siitä että suomen kehno talouskehitys ruotsiin verrattuna johtuu muista syistä kuin eurosta osittain siihen on muita syitä näitä suomalaisia jäykkyyksiä mutta jos me emme olisi olleet mukana euroalueessa ja meillä olisi ollut suurempi taloudellinen itsenäisyys niin me olisimme voineet selvitä näiden vaikeuksien yli suunnilleen yhtä hyvin kuin ruotsi eihän nykyinen hallitus eikä edellinen hallitus ole ilkeyttään säästöjä toteuttanut vaan sen takia että talous ei ole kasvanut on ollut miinuskasvua kun taas ruotsissa on uudistettu ja lisätty menoja kun talous on kasvanut tämä julkisen talouden suunnitelma on todella huteralla pohjalla sillä voidaan pitää melko varmana että seuraavan neljän vuoden aikana on näköpiirissä seuraava mittava finanssikriisi joka tulee koettelemaan voimakkaasti euroalueen kestävyyttä ministeri orpo lausui ystävällisiä sanoja vastasi kysymykseeni hän ei ole enää paikalla näinhän se aina menee anteeksi on vielä siellä perällä ehkä hän kuulee minä todella tunnen tämän asian ja tiedän että ne uudistukset joihin ministeri orpo puheenvuorossaan viittasi eivät tule toteutumaan ne ovat sellaista ylikansallista yhdentymistä joka on niin kovassa vastatuulessa että euroaluetta ei tulla syventämään ei tule olemaan parempia välineitä hallita tilannetta ja sen takia yleisesti nyt brysselissä ja muualla euroopassa puhutaan siitä millä tavalla otetaan se rysäys vastaan koska näitä välineitä joilla tilanne hallitaan ei ole silloin edessä on jonkinmoinen euroalueen hajoaminen joko niin että hallitusti puretaan se ja että kaikki ottavat käyttöön uudelleen kansalliset valuutat kuten professori kanniaisen työryhmä ehdotti tai niin että osa euroalueen maista irrottautuu ja ryhtyy euron rinnalla käyttämään kansallisia valuuttojaan nämä ovat ne vaihtoehdot ja näistä pitäisi keskustella toivon sitä koska tämä nykyinen liian laaja liian heterogeeninen euroalue on mahdoton se on myöskin synnyttänyt valtavia paineita rahansiirtoihin jäsenmaiden välillä työvoiman liikkuvuutta pyritään lisäämään tämä kaikki johtuu siitä että euroalue on liian heterogeeninen tämä tästä kaksi muuta asiaa puolustusmenot kasvavat suomi on hyvin vahvasti nyt mukana erilaisessa kansainvälisessä kriisinhallinnassa sen kustannukset ovat niin suuret että jopa puolustusministeri esitti että naisten osallistumista asepalvelukseen pitäisi väliaikaisesti harkita nyt suomi on euroopan unionissa sitoutumassa paljon kovempaan kriisinhallintaan kuin tähän mennessä suomi itse asiassa on kärkimaana ajamassa ranskan rinnalla puolustusyhteistyön kehittämistä ja yhteisen puolustuksen rakentamista siellä näköpiirissä suuret kustannukset ja myöskin isot riskit ja miten tämä palvelee suomen kansallista turvallisuutta sitä sietää kysyä mielestäni tämä on vääränlaista turvallisuuspolitiikkaa ja vielä lopuksi maahanmuuttoasiat kolme vuotta sitten ehdotin että perustettaisiin euroopan alueen ulkopuolelle hyvin hoidettuja pakolaisleirejä mihin ohjattaisiin eurooppaan pyrkivät sieltä otettaisiin kiintiöpakolaisina näitä vastaan nyt kolme vuotta myöhemmin tästä puhutaan jos juha sipilä ja timo soini olisivat silloin kuunnelleet neuvoja ja olisivat ryhtyneet tätä ajamaan sanottaisiin että olipa siinä kaukonäköisiä suomalaisia valtiomiehiä kun ryhtyivät silloin jo tätä asiaa ajamaan mutta he eivät tarttuneet tähän nyt sitten kilpaillaan siitä kuinka paljon suomen pitäisi omaa pakolaiskiintiötään kasvattaa odotetaan nyt ensin että muut nostavat kiintiönsä sille tasolle missä suomi nyt on jos kaikki euroopan unionin maat tekisivät näin niin seitsemänkymmentäviisituhatta kiintiöpakolaista voitaisiin vuodessa ottaa kun me otamme seitsemänsataaviisikymmentä tämä olisi hyvä alku ja hyvin pitkälle jo ratkaisu tähän kysymykseen ei suomen pidä nyt ryhtyä kiirehtimään oman

arvoisa

kun kuuntelin sdpn ja vihreiden tulee suorastaan epätodellinen olo siitä kuinka kaukana on se todellisuus mitä todella eletään suomalaisessa yhteiskunnassa työpaikoilla yrityksissä ja joka puolella suomessa jossa talous kasvaa työllisyys paranee

mitä täällä puheenvuoroissa kuultiin voi sanoa että draamaa ja dramaturgiaa nämä puheenvuorot kyllä sisälsivät mutta erittäin taloudellisia oltiin totuuden kanssa se ei tietenkään ole yllätys että edustajat harakka ja lohi ovat eri linjoilla edustavathan he politiikassakin kuten eläinkunnassakin eri lajeja sdpn yllätykseksi siis harakka meni tässä vastavirtaan eikä lohi sdplle ei näytä käyvän mikään uudistus eikä mikään parannus suomalaisessa yhteiskunnassa älyllisesti

älyllisesti epärehellistä oli vihreiden koulutusleikkauksien arvostelu kun viime hallitus oli tekemässä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kahdensadankuudenkymmenen miljoonan euron säästöjä ministeri ville niinistö puolusti niitä eduskunnassa vuonna kaksituhattakolmetoista seuraavasti paketti sisältää hyviä uudistuksia mutta myös vaikeita päätöksiä ne ovat kuitenkin välttämättömiä jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden

nyt täällä vihreät maalaavat kauhuskenaarioita siitä kuinka hallitus

on ajamassa alas suomalaisen koulutusjärjestelmän kun se

on tehnyt seitsemänkymmentä miljoonaa pienemmät leikkaukset toisen asteen koulutukseen kuin mitä niinistö puolusti viime kaudella mutta tunnustan nekin leikkaukset ovat olleet vaikeita ja varmasti liian suuria ja ehkä ne on tehty myös väärässä järjestyksessä ottaen huomioon tämän toisen asteen reformin se olisi ehkä kannattanut tehdä ensin ja sitten lähteä leikkaamaan on älyllisesti epärehellistä sanoa että me tuhoamme koulutusjärjestelmän kun itse olette puolustaneet paljon suurempia leikkauksia viime vaalikaudella minusta tämä on

silloin kun työmarkkinajärjestöt sopivat yhdessä kilpailukykysopimuksesta ja heidän sopimukseensa sisältyi tämä lomarahaleikkaus niin te olitte täällä salissa puolustamassa kilpailukykysopimusta kuten olemme kuulleet useimmat ekonomistit ovat sitä mieltä että tällä on ollut aivan keskeinen ja ratkaiseva merkitys sille että suomen talous on lähtenyt nousuun vienti on lähtenyt vetämään ja olemme saaneet kilpailukyvyn takaisin ja te olette täällä nyt sitten moittimassa sitä kun toisaalta pari vuotta sitten puolustelitte täällä sitä ettekä samaan aikaan ollenkaan totea sitä että hallituksen veronkevennykset ovat suuressa kuvassa kuitenkin korvanneet ne lomarahaleikkaukset vaikka ne ovat olleetkin kipeitä mutta valinta oli työmarkkinaosapuolten ja niitä silloin puolustelitte kun katsoo vielä kerran arvoisa puhemies tätä talouden erittäin myönteistä kehitystä mikä nyt on tapahtunut niin jos annettaisiin reilu palaute täällä salissa niin annettaisiin kiitos hallitukselle siitä työstä mitä se on omalta osaltaan tehnyt tämän hyvän talouskasvun ja työllisyyskehityksen eteen se työ on ollut erinomaista ja nyt toivoa sopii että se myös jatkuu itse asiassa suurin uhka ei olekaan tällä hetkellä se tuolla tämän talon ulkopuolella tapahtuu vaan julkisen talouden kehitykselle näyttää olevan suurin uhka se kykeneekö tämä talo tekemään päätökset niistä suurista reformeista uudistuksista mukaan luettuna täällä paljon puhuttu sote uudistus joita kansalaiset odottavat ja jolla turvataan ihmisten palvelut on aika hämmästyttävää että kun täällä on kuultu opposition arvostelua sote uudistuksesta niin ei siellä ole oltu huolissaan ihmisten palveluista eikä siitä pääseekö lääkäriin vaan tämä sote uudistus on tullut vain poliittisen valtapelin pelinappulaksi tänne on minusta täysin vastuutonta että täällä salissa sanotaan että sote uudistus pitäisi kaataa ja se olisi isänmaallista jos sote uudistus kaadettaisiin en voi käsittää tällaisia puheenvuoroja kun me tiedämme miten maakunnissa parhaillaan ollaan valmistautumassa sote uudistukseen siellä ollaan tosissaan rakentamassa sellaista maakuntaa useammassa maakunnassa eri puolilla suomea joka turvaisi ihmisten palvelut ja myös säästäisi tulevaisuudessa yhteiskunnan varoja tätä ollaan nyt kaatamassa en voi tällaisia puheita hyväksyä enkä ymmärtää

puhemies nykyinen talouskasvu antaisi hallitukselle mahdollisuuden korjata talouspolitiikkansa kaksi suurta heikkoa kohtaa mutta valitettavasti korjaavia toimenpiteitä ei näytä olevan kovin paljon tulossa ensinnäkin hallituksen talouspolitiikka jättää valtavan joukon ihmisiä osattomaksi kasvusta ja kurjistaa heidän elämäänsä hallituksen indeksijäädytykset leikkaavat perusturvaa kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa työttömyysturvaa leikattiin ensin kahdellasadalla miljoonalla eurolla

vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja tänä vuonna iski aktiivimallin leikkuri matka ja lääkekorvauksia on leikattu viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja asiakasmaksuja on nostettu sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla yhteensä sosiaaliturvaa on heikennetty ja palvelumaksuja korotettu yli seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla julkisen talouden yhteydessä päätetyt vähimmäismääräisten vähimmäismääräisten sairaus ja vanhempainpäivärahojen korotukset takuueläkkeen korotus ja lääkekaton pieni alennus tulevat kyllä tarpeeseen ne ovat kuitenkin vain murusia verrattuna sosiaaliturvaan aiemmin tehtyihin leikkauksiin

puheenvuorosta voi päätellä hallituksen ajatuksen köyhät odottakoot toinen hallituksen talouspolitiikan heikkous on se että se laiminlyö kasvun ja työllisyyden vahvistamisen pitkällä aikavälillä leikkaukset koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen heikentävät talouden uusiutumiskykyä ja alentavat tuottavuuden kasvun potentiaalia julkisen talouden suunnitelmassa luvatut miljoonaa euroa euroa lisää koulutussektorille eivät millään tavoin kompensoi yhteensä noin miljardin euron leikkauksia arvoisa puhemies hallitus ei tunnu ymmärtävän että panostaminen osaamiseen hyvinvointiin ja sivistykseen ovat tulevaisuuden investointeja ne vahvistavat toimeliaisuutta ja ja yhteiskunnan rakenteita samalla ne vahvistavat julkista taloutta kun työllisyys vahvistuu ja yhteiskunnallisten ongelmien korjaamisen kustannukset vähenevät näiden yhteiskunnallisten investointien laiminlyöminen tulee pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle todella kalliiksi tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa julkisen talouden suunnitelmasta korostetaan että tavanomaisen kohtuullisen lyhyen aikavälin päähän katsovan budjettisuunnittelun korostuessa investointinäkökulma jää liian vähälle huomiolle

muitakin kauaskantoisia politiikkatoimia meidän olisi nyt lopultakin ymmärrettävä että bruttokansantuotteen rinnalle tarvitaan uudenlaisia mittareita niiden käyttöönotto tuntuu olevan kovin vaikeaa tulevaisuusvaliokunta onkin päättänyt käynnistää syksyllä hankkeen jossa näitä jo olemassa olevien vaihtoehtoisten mittareiden hyödyntämistä pilotoidaan ja arvioidaan arvoisa puhemies tämän lisäksi tarvitsemme ilmiöpohjaisen budjetoinnin pilotointeja joissa ministeriö ja hallintorajat ylittäen suunnitellaan ja toteutetaan uudistuksia joilla ratkaistaan laaja alaisia yhteiskunnallisia ongelmia

arvoisa herra puhemies ensiksi teen ehdotuksen että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen kuuden sisältyvän kannanottoehdotuksen eli perussuomalaisten kannanottoehdotuksen joka sisältää kohtaa jotta arvoisat edustajat tietävät suurin piirtein mistä pääsevät äänestämään käyn ne lyhyesti läpi ainakin pääpiirteissään siitä mihin edellinen puhuja viittasi ja lopetti on meillä ensimmäinen kannanotto eli valtion keskushallinnon poikkihallinnollisen yhteistyön tehostamisedellytys jotta yhteiskuntaa ja julkista hallintoa laajasti kattavat uudistukset toteutetaan huolellisesti tehokkaasti ja ripeästi sitten olemme huolissamme valtion velka ja muiden vastuiden rajusta kasvusta viime vuosilta ne löytyvät sieltä selonteosta sivuilta neljätoista ja viisitoista me olemme huolissamme että ne aiheuttavat veronmaksajille suuren riskin tulevaisuutta ajatellen monet niistä liittyvät

myös ongelmatkin ovat kaikkein suurimmat tällä hetkellä edelleen suomikin käy neuvotteluja rahoituskehyksistä eussa ja myös eu käy brexit neuvotteluja ja edellytämme että suomen hallitus ajaa tinkimättä suomen etua näissä neuvotteluissa edelleen euroopan keskuspankki on ajamassa alas vuoden loppuun mennessä roskalainojen osto ohjelman ja siitä seuraa väistämättä korkojen nousu ja korkojen noususta seuraa monenlaisia ongelmia kotitalouksille yrityksille ja myös julkiselle sektorille näihin pitää varautua hyvin kuin nyt on mahdollista edellytämme että hallitus vahvistaa laajaa kansainvälistä poliittista taloudellista kaupallista ja muuta yhteistyötä eun ulkopuolisten valtioiden kanssa ja hyödyntää muun muassa liittoutumattomuutta rauhan edistämiseksi ja konfliktien ratkomiseksi perheiden hyvinvointi ja tulevaisuudenuskon vahvistaminen on tärkeää muun muassa syntyvyyden saamiseksi kasvuun ja lapsivaikutusten arviointia pidämme erittäin tärkeänä edelleen haluamme kaventaa alueellisia kehityseroja tässä maassa ne ovat jälleen päässeet kasvamaan maatalous ja ja elintarviketalous työpaikkoineen on valtavan uhan alla turvaa maatalouden ja elintarviketalouden tässä maassa ja ja pyrkii siihen että maatalous ja koheesiovarojen eun kautta tapahtuva kierrätys lopetetaan edellytämme että turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma joka jo kolme vuotta sitten hallituksessa hyväksyttiin pannaan täytäntöön haluamme pitää

ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta keskeisiltä osin kiinni koulutuksen tutkimuksen kehityksen ja innovaatioiden edistämiseksi on järjestettävä lisäpanostuksia ja osaamiskeskittymiä on saatava monelle alueelle tässä maassa liikenneverkkotyöryhmän linjausten mukaisesti tulee korjausvelan poistaminen ottaa vakavasti kolmesataa miljoonaa vuodessa on mieluummin sitä enemmän tuulivoiman tuotantotuet tulee ajaa alas ja panostaa uusiutuviin energianlähteisiin kuten bioetanolin ja sahausjätteen hyödyntämiseen asuntotuotannon korkea taso tulee turvata mutta samalla poistaa asuntoyhtiölainoihin liittyvät verotukselliset ja muut epäkohdat ja riskit sosiaaliturvan kokonaisuudistus tulee toteuttaa ja tavoitteena tulee olla köyhyyden ja syrjäytyneisyyden poistaminen tukien oikea kohdentuminen ja ihmisten oman toimeliaisuuden ja työllistymisen lisääminen eläkkeensaajien verotus tulee saattaa samalle tasolle ja eläkeläisten ostovoima turvata samalle tasolle kuin palkansaajien sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tulee toteuttaa niiden tavoitteiden pohjalta jotka sille on alun perin asetettu ja joista hallitus luopui mainitsen tässä että rahoituslaki on edelleen ensi vuoden loppuun asti voimassa ja sen myötä voidaan puuttua näihin yksityistämisiin kuntien taholta sitten koulutuksessa tarvitaan laadukas uudistus niin että tiivistetään koulutusta kaikilta osin ja viimeiseksi ikääntyvän väestön palvelut tulee turvata hyvin monipuolisesti ja sillä tavalla että kunnioitamme heidän elämäntyötään samalla

arvoisa puhemies tähän heti aluksi voisin kannattaa edustaja emma karin tekemää esitystä vihreiden vastalauseen mukaisesta kannanotosta ja siihen liittyvistä lausunnoista ja ja nyt puheeseen arvoisa puhemies taisin sanoa tuossa debattikeskustelussakin että hallituksella oli jälleen kerran tilaisuus kääntää kääntää suunta parantaa politiikkaansa perua esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen ja ja vähävaraisiin suomalaisiin kohdistuvat leikkaukset mutta hallitus valitsi jälleen kerran

tämä on toki tosi tosi iso pettymys mutta se mikä liittyy ehkä eniten tähän tähän julkisen talouden suunnitelmaan eli kehyksiin on on se että sote kustannuksista ei ole edes karkeata arviota se on häpeällistä se on aivan käsittämätöntä valtiovarainvaliokunnassa on ollut turhauttavaa istua kun

puhuminenkaan ei tunnu mitenkään mielekkäältä koska koska me olemme täyden epätietoisuuden vallassa hallituksen edustajat minä minä peräänkuulutan peräänkuulutan sitä että otatte tämän asiaksenne vaikka en usko että näin tulee käymään

voisin vielä sanoa tässä että valtiovarainvaliokunnan lausunto valinnanvapaudesta oli oli karua luettavaa ja jopa hallituksen omat uskollisimmatkin sote soturit äänestivät sen puolesta eli hyväksyivät että että siellä on valtavia puutteita liittyen esimerkiksi kustannusten selvittämiseen se se ei aiheuttanut edes sitä että hallitus olisi ottanut esimerkiksi aikalisän tai tai olisi tehnyt korjaustoimenpiteitä tilanne on on huono ja ja tilanne on siis valitettavasti myös se että ministeri ei edes kunnolla vastaa vaan toteaa että kolmen miljardin kustannustason alentaminen on tavoite ja ja puhutaan vain tavoitteista tavoitteista puhuminen on on sinänsä ihan ok minullakin on tavoitteita nyt kun katson esimerkiksi mm kisoja niin niin lapsena tavoittelin maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi tuloa mutta mutta tavoitteet tavoitteet eivät realiteetin kanssa pelanneet yksi yhteen on ronaldoja messejä ja muita muita parempia pelaajia eli tavoitteiden sijasta meidän pitää olla myös realistisia

arvoisa puhemies vielä yksi asia ennen kuin lopetan puheeni tässä on puhuttu tosi paljon osaavan työvoiman pulasta hyvä että siitä puhutaan mutta mutta on myös tuotu paljon esille sitä että hallituksen toimien takia suomesta on lähtenyt iso määrä tutkijoita ulkomaille eli koulutusleikkaukset ja ja tutkimusleikkaukset ovat olleet tätä aiheuttamassa

teidän politiikallanne on ollut huono vaikutus myös tähän asiaan ja tehän asetitte myös kansainvälisille

maisterivaiheen opiskelijoille vuosimaksut totta kai sekin rokottaa rokottaa kansainvälisyyttä liittyen korkeakouluihin tehkää parempaa politiikkaa jotta jotta oman politiikanne tuloksista valittaminen ei pelkästään tavallaan vastaus vastaus teidän teidän tekemisiinne kiitoksia puhemies

arvoisa herra puhemies ensinnäkin

työvoiman kohtaantumisongelma on tällä hetkellä todellinen juuri nyt ja siitä pitäisi julkisen talouden suunnitelmassa olla selkeämpiä näkemyksiä kuinka varaudumme tulevaisuudessa nyt tässä noususuhdannetilanteessa kun vienti vetää mitenkä me rakennamme uusia toimivia järjestelmiä nykyhetkessä ja turvaamme julkisen talouden kasvun myös kun

vienti rupeaa hiipumaan ja enää olekaan niin hyvän aallonharjan huipulla nämä kohtaantumisongelmat ovat todellisia juuri nyt ja tulevat olemaan myös jatkossakin sillä työelämän rakenteiden muutos vain kiihtyy tekoälyn digitaalisuuden ja edelleen lisääntyvän robotisaation vuoksi me tarvitsemme joustavuutta ja resursseja muuntokoulutukseen meidän pitää tukea oppisopimuskoulutusta erityisesti mahdollistaa pk sektorilla olevien oppisopimusoppilaiden työssäoppiminen yhtenä mahdollisuutena olisi ehkä hyvä tutkia nyt yhdistyneiden

ja työttömyysvakuutusrahaston kautta olevia palkkatukia niille ammattilaisille jotka voisivat työpaikoilla mahdollistaa oppimista työssäoppijoille olisi näiden molempien aiempien toimintaperiaatteiden mukaista että sieltä tuotettaisiin rahalla oppimista ja siten voitaisiin saada muuntokoulutukseen ketteryyttä ja nopeutta meidän tulee harkita rohkeasti ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen liittyvää problematiikkaa vaikkapa siten että sosiaaliturvamaksuja porrastettaisiin niin että ensimmäisenä vuonna työnantaja vapautuu siitä kokonaan ja seuraavina vuosina aina neljänneksen kerrallaan tätä helpotusta leikattaisiin ainakin eduskunnan tietopalvelun mukaan tämä olisi jo ensimmäisenä vuonna kustannusneutraali jos tätä kautta työllistyisi kaksisataa päivää työttömänä ollut tai alle kaksikymmentäviisi vuotias nuori jos hän palkkatyösuhteeseen työehtosopimuksen mukaisen palkkaan pääsisi käsiksi meidän oma tutkimus pitää palauttaa sille tasolle jolla se ennen määrärahojen leikkausta oli meidän on pakko satsata korkeakoulutukseen enemmän koska olemme nähneet vaikka meillä on nyt tässä muutosvaiheessa ollutkin ammattikorkeakoulun käyneitä ihmisiä kymmeniätuhansiakin työttömänä että heidän työllistymismahdollisuutensa ovat tilastojen valossa kuitenkin paremmat kuin heillä joilla ei ole esimerkiksi koulutusta ollenkaan sen pitää olla meidän tiemme vain tutkimuksella ja korkealla osaamisella voimme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa no tähän samaan keskusteluun on paljon liitetty tarve eli saatavuusharkinnan poistamista ja täällä on viitattu puheenvuoroissa ruotsin kokemuksiin pidän vähän tarkoitushakuisena tarkoitushakuisena sitä että ei puhuta siitä toisesta puolesta joka on todettu lisääntyvänä rikollisuutena työlupakauppoina ja siinä että ovat jo kyllästetyille aloille eli matalapalkka aloille on tullut tätä väkeä ei niinkään niihin korkean osaamisen työpaikkoihin missä tarve on ja sitten meidän pitää muistaa startup yritykset voivat tälläkin hetkellä saada asiantuntijoita tähän maahan ja kun me pidämme tämän saatavuusharkinnan joustavana täällä omassa kotimaassamme ettemme anna syntyä pullonkauloja niin uskon että näillä välineillä päästään eteenpäin on aika harmillista kun me puhumme täällä sadastatuhannesta uudesta työpaikasta me puhumme samaan aikaan onneksi myös pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisestä me olemme tietoisia että kiky sopimus pidensi työaikoja kaksikymmentäneljä tuntia vuodessa ei tietysti niillä joilla se työsopimuksessa on mutta ei tarvita kovinkaan suurta matemaatikkoa että jostain nämä työtilaisuudet ovat poissa koska työtuntien määrä ei ole lisääntynyt näistä hyvistä luvuista huolimatta tähän pitäisi kiinnittää nyt huomio ja olla realisti että ne lyhytkestoisimmat työsuhteet ovat ilmeisesti entisestään lyhentyneet

arvoisa puhemies yksi minun mielestäni suuri puute tässä kokonaisuudessa on että ne tietyt todelliset uudistukset puuttuvat mielestäni olisi ollut ihan luontevaa että hallitus tässä vaiheessa olisi ehdottanut perhevapaauudistusta sellainen perhevapaauudistus joka edistää tasa arvoa miesten ja naisten naisten välillä ja joka edistää naisten työllistymistä ja ja oikein toteutettuna antaa myös lisää valinnan vapauksia perheille esimerkiksi tällainen kuusi plus kuusi plus kuusi malli olisi todella kaivattu uudistus ja tietenkin perheiden keskuudessa toinen iso uudistus joka ehkä puuttuu tästä kokonaisuudesta on työmarkkinoiden todellinen uudistaminen riippumatta siitä puhutaanko tanskan mallista tai jostain muusta mallista mielestäni se palvelisi palvelisi suomen tulevaisuutta jos olisimme nyt rohkeasti uskaltaneet uudistaa työmarkkinoita työmarkkinoita oikealla tavalla

tästä syystä arvoisa puhemies ehdotan että hyväksytään vastalauseen neljä mukaiset kaksikymmentäkuusi kannanottoehdotusta

arvoisa herra puhemies tässä ensin kannatan

on merkittävä puute tässä julkisen talouden ja kehyksessä sosiaaliturvaan esitetyt toimet ovat oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä toivonkin että seuraavalla vaalikaudella voisimme tehdä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen jossa jokainen suomalainen voisi kokea että tämän kansakunnan yhteinen hyvä ja yhteinen tuotto voisi jakautua tasaisemmin kaikkien kesken valtion velkaantuminen ja erityisesti yksityisten kansalaisten velkaantuminen on erittäin huolestuttavaa huoli asuntoyhtiölainoista on myös aiheellinen kun pohdimme vastausta asuntolainojen hillitsemiseen on tärkeää erottaa näistä lainoista niin sanotut putkiremonttilainat korjauslainat peruskorjauslainat jotka ovat välttämättömiä talojen arvon säilymisen kannalta sekä omaisuuden arvon turvaamisen kannalta ja näiden lainojen saamisen ehtoja ei tule kiristää koska ne ovat yhteinen etumme lakivaliokunnan toimialaan liittyvät oikeustoimien edellytysten parantamiset ovat sen sijaan merkittäviä erityisen iloisia voimme olla siitä että yhdenvertaisuusvaltuutettu saa riittävät resurssit uusien tehtäviensä hoitamiseen hoitamiseen sekä siitä että lopultakin pelson vankilan merkittävä määrärahapäätös saatiin aikaiseksi ja oulun alueelle tulee kaksi vankilaa tämä on ollut pitkäaikainen prosessi nyt haluan sanoa sen tässä julkisesti ja ääneen annan kyllä tunnustusta hallitukselle siitä että tämä asia nyt saatiin päätökseen ja tämä ei enää roiku seuraavalla vaalikaudella meidän asialistallamme kyllä sitten yksi asia täältä joka liittyy ylivelkaantuneiden asemaan joita edelleen suomessa on valtavasti erityisesti viime laman ajan ylivelkaantuneiden ja heidän velkojaan maksavien takausvelallisten tämä lakivaliokunnan lausunto tuo selkeän toimeksiannon joka löytyy täältä lausunnosta jossa todetaan edellä todetusta huolimatta lakivaliokunta on edelleen huolissaan ylivelkaantuneiden asemasta valiokunta katsoo että ylivelkaisuuden syntymisen ehkäisemiseen ja sen juurisyihin panostaminen on myös erittäin on perusteltua arvioida laaja alaisesti mitä muita esimerkiksi lainsäädäntötoimia voidaan jatkossa toteuttaa tähän liittyen ylivelkaisuuden syntymisen ehkäisyssä merkityksellistä on esimerkiksi pikaluottoihin ja korkoihin liittyvä sääntely myös laman aikana ylivelkaantuneiden yrittäjien sekä takausvelallisten asemaan on syytä kiinnittää huomiota en usko että on kansantaloudellisesti mitenkään järkevää pitää näitä noin kolmeakymmentätuhatta ihmistä joista suurin osa on isovanhempia vanhempia jotka joutuivat lastensa velkoja takaamaan ja nyt sitten eläkkeistään niitä maksavat ei ole varmasti valtiolta pois jos jonkinlainen armahduslaki heille saataisiin aikaiseksi sitten koulutukseen ja sieltä muutama nosto keskusteluun koulutuksen resurssien vähentyminen kymmenen vuoden aikana on tosiasia mutta erityisen suuria vähennykset ovat olleet tämän hallituksen toimesta kaikkiaan noin lähes kolme miljardia euroa tähän mennessä summa on niin merkittävä että sen tuoma lasku suomen menestykselle on vielä edessäpäin jo nyt näemme merkkejä siitä että olemme jäämässä jälkeen muusta maailmasta erityisesti innovaatioiden määrässä suhteessa väestöön jaha arvoisa puhemies aikani taitaa loppua joten otanpa uuden puheenvuoron

puhemies vähän yli kolme vuotta sitten sipilän hallituksen hallitusneuvotteluiden aikaan talouden arvio oli huomattavasti synkempi kuin tällä hetkellä tuskin kukaan pystyi näkemään kolmen vuoden päähän eli tähän hetkeen kuinka hyvin talouden kehitys kulkee sekä kansainvälinen talous että myös hallituksen omat talouspoliittiset ja finanssipäätökset siitä on turha kenenkään oikeastaan väitellä ketkä ovat saaneet tämän nousun aikaan sen ovat saaneet aikaan suomalaiset työntekijät yrittäjät suomi yhdessä suomi kuntoon on ollut myös keskustan tavoitteena ja tuo kuntoon laittaminen ei suinkaan ole loppunut tähän päivään se jatkuu eteenpäin se jatkuu pitkälti ensi vuosikymmenille mutta kun kasvu on saatu aikaan meillä on niin sanotusti kovaa maata alla talousmittarit näyttävät tällä hetkellä myönteistä oikeastaan kaikilla sektoreilla ainoa mikä minua huolestuttaa edelleenkin on valtion velkaantuminen julkisen talouden velkaantuminen on aina otettava vakavasti kun arvioidaan että vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi eli ensi vaalikauden loppupuolella valtionvelan määrä kuitenkin nousee tuonne sadanviidentoista miljardin euron tasolle niin on pakko kysyä onko siihen varaa kun oppositio esittää aika lailla surutta vaalien lähestyessä entisten leikkausten säästöjen poistamista ja uusia se tarkoittaa käytännössä tuon velkaantumisen jatkumista ja voimistumista uudelleen nyt hallituksen toimenpitein velkaantuminen on pystytty saamaan kutakuinkin kuriin meidän väestökehityksemme omalta osaltaan luo paineita tuon kehityksen jälleen syvenemiseksi mutta tarvitaan ennen kaikkea toimenpiteitä niin että meidän bruttokansantuote kasvaa työllisyys paranee ja sitä kautta saadaan sitten oikeita toimenpiteitä jotta myös valtion verotulot lisääntyvät ja näin ollen pystytään keventämään tuota velan ottamista on helppo sanoa että velkaa vain voidaan ottaa mutta se on myös muistettava että sen maksavat aina tulevat sukupolvet niin kuin täällä mielellään aina sanotaan lapset ja lapsenlapset sen sitten maksavat se on faktaa herra puhemies valtiovarainvaliokunta omalta osaltaan on kriittisesti suhtautunut hyvin moneen näkökulmaan ja sen perusteella valiokunta on myös halunnut katsoa että valiokunnan kannanottoehdotukseen on sisällytetty monta toimenpidettä kuusi eri kohtaa joissa edellytetään toimenpiteitä näitä ovat kasvuun työllisyyteen työvoiman saatavuuteen liittyvät asiat niitä ovat tutkimukseen innovaatioihin ja koulutukseen liittyvät asiat niitä ovat infraan liittyvät kysymykset maatalouden toimintaedellytysten parantamiseen liittyvät asiat sekä myös sitten sote rahoitus josta paljon puhutaan saadaanko säästöä ovatko ne kustannusten leikkausta vai joidenkin mielestä jopa kustannusten lisäystä kun valtiovarainvaliokunta omalta osaltaan käsitteli tätä sote uudistusta ja siihen liittyvää kustannuslaskentaa niin totta kai on selvää että kukaan ei pysty varmasti sanomaan mitkä luvut ovat kahdella seuraavalla vaalikaudella tai vaikkapa kymmenen vuoden päästä mutta se on ilman muuta selvää että nykyisen tietotekniikan edistyessä ict järjestelmien yhdistyessä pystytään saavuttamaan selkeätä säästöpotentiaalia ovatko ne kolme miljardia vai ovatko ne valtiovarainministeriön kuuden miljardin kokoisia vai ovatko kenties jopa suurempia sen aika tulee näyttämään mutta on myös selvää että jos mitään ei tehdä niin kustannukset kulkevat entistä nopeammin ja samalla myös yksityinen terveysmarkkina tulee kasvamaan ja julkinen sektori tulee tästä kärsimään siksi nyt tarvitaan päätöksiä onkin toivottavaa jos joku eduskunnassa jarruttaa sotea että viimeistään nyt jalka jarrulta otettava pois se on kaikkien yhteiseksi tappioksi eivätkä varmasti uudet kansanedustajatkaan seuraavan vaalikauden aikana hallituksensa myötä tule tykkäämään siitä että jälleen aloitetaan sitten sote uudistus uudelleen herra puhemies lopuksi tähän vielä haluan todeta infraan liittyvän kysymyksen valtiovarainvaliokunta on ottanut kantaa myös siihen hyvin selkeästi niin että tämä parlamentaarisen työryhmän esittämä vähintään kolmesataa miljoonaa euroa liikenneverkkojen kohentamiseen perusväylänpidon osalta pystyttäisiin toteuttamaan myös myös tämän julkisen talouden suunnitelman kehyskaudella kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksikymmentäyksi tämä on eittämättä koko suomen yhteinen etu jotta meidän saavutettavuus elinkeinoelämän kilpailukyky ja sitä kautta meidän kansallinen kestävyys pystytään turvaamaan

arvoisa puhemies

monet hallituksen talouspoliittisista tavoitteista ovat toteutumassa vaikka kritiikkiä täällä salissa on tänään paljon opposition puolelta kuultu valtiovarainvaliokunta pitää julkisen talouden suunnitelman mukaista finanssipolitiikkaa suhdanteisiin nähden varsin kohdallaan olevana valiokunnan toinen keskeinen viesti on että talouskasvu ei edelleenkään anna perusteita julkisten menojen kasvattamiselle hyvä suhdannekehitys ei korjaa julkisen talouden kestävyysvajetta koska ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu nopeana kaksituhattakolmekymmentä luvulle saakka keveään lompakon heilutteluun ei siis ole varaa kun väestö ikääntyy ja työikäinen väestö kapenee ikääntymisen haasteet ovat edessämme eläkemenojen kasvu on nopeutunut suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle sosiaali ja palveluiden menojen ennustetaan kasvavan selvästi vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä komissio muistutti viimeksi kuukausi sitten että meidän tulisi uudistaa sote järjestelmämme onkin perin erikoista että täällä demarit ryhmäpuheenvuorossansa tuovat esille voimakkaan vastustuksen sote uudistuksen etenemistä kohtaan nimenomaan sote uudistus luo keinot sote menojen kasvun hidastamiselle uudistus korvaa satayhdeksänkymmentä sote järjestäjää kahdeksallatoista maakunnalla se tukee tuottavuutta samoin järjestelmä kiinteistöjen hallinta hoitopolkujen sujuvoittaminen leveämmät hartiat

olemme päässeet vasta alkuun taloudellisen tilanteen parantamiseksi julkisen talouden ennakoidaan olevan rakenteellisesti suurin piirtein tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi talouden suotuisa tilanne ei yksin riitä poistamaan julkisen talouden rakenteellisia ongelmia ja kestävyysvajetta tarvitaan perhevapaauudistus paikallisen sopimisen lisäämistä ja työn verotuksen keventämistä ne olisivat konkreettisia tekoja työllisyyden parantamiseksi olemme tällä hetkellä jopa tilanteessa jossa yrityksillä on pulaa osaavasta työvoimasta menneen maailman rajoitteet hidastavatkin talouden kasvua meidän tulisi lisätä työmarkkinoiden joustavuutta ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta kaikki tämän salin puolueet ovat vuoron perään istuneet hallituksessa ja tietävät että talouden kohentamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa maagista ratkaisua arvoisa puhemies ensin oppositio arvosteli hallituksen toimia tehottomiksi nyt kun talous kasvaa ja työllisyys laskee oppositio on vaihtanut retoriikkaansa hallituksen toimintaa leimataan kokoomuslaiseksi no tämä pitää varmasti ottaa kehuna vastaan jos kokoomuslainen politiikka tarkoittaa kestävän talouden luomista sitähän me haluamme me olemme valmiita jatkamaan hyvälle uralle asettunutta työtä emme voi jatkaa elämistä käsi tulevien sukupolvien taskuissa olemme valmiita käymään keskustelua yhteiskunnan rakenteellisista uudistuksista ilman lupauksia maksavista muutoksista

arvoisa

hyvänä kehityksenä samalla työllisyys on kasvanut selvästi näistä asioista meidän jokaisen sopii olla iloinen euroalueen kasvun rakenne tukee nyt suomen vientiä kysynnän kasvu euroalueella on saanut myös investointeihin vauhtia mikä näkyy suomalaisten vientiteollisuuden tuotteiden kasvaneena kysyntänä osaltaan tähän on totta kai vaikuttanut kevyt rahapolitiikka ja osittain kireän finanssipolitiikan asteittainen keventyminen viime vuosina infra ja asuntorakentaminen kasvukeskuksissa toimii suomessa yhä kasvun moottorina vaikkakin nopein kasvu näyttää taittuneen nämä tarpeelliset toimet paitsi kasvattavat omaa bkttämme suoraan mutta myös luovat välttämättömiä edellytyksiä työvoiman liikkuvuudelle tuottavuuden kasvulle täällä salissa on monesti todettu eri puolueiden toimesta että suomessa talouspolitiikan linjaa tulee painottaa aivan oikein osaamisperusteiseen vientivetoiseen kasvuun koska analyysi tämän päätelmän taustalla on oikea suomen talous nousee ja laskee viennin mukana arvoisa puhemies suhdannetilanne on nyt hyvä mutta jo ensi vuosikymmenellä talouskasvun ennakoidaan yleisesti jäävän runsaan yhden prosenttiyksikön tasolle tämä johtuu siitä että tuottavuuden odotetaan yleisesti kehittyvän vaatimattomasti ja samalla työikäinen väestö supistuu hiljalleen näiden aiheuttamat haasteet ovat se kova ydin johon talouspolitiikan pitää lähivuosina pystyä vastaamaan samalla politiikan on oltava sellaista että kasvu jakautuu oikeudenmukaisella tavalla koska vain sellainen politiikka kykenee herättämään luottamusta ja luomaan uskoa tulevaan arvoisa puhemies kaksi keskeisintä asiaa joita

talouskasvun edellytysten turvaaminen ja parantaminen ja toisaalta eriarvoisuuden torjunta nämä eivät ole joko tai asioita niin että vain toinen voitaisiin ratkaista vaan sekä että molemmat pitää ratkaista

työllisyysasteen tulisikin nousta yli seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä työllisyyttä pitkällä aikavälillä aidosti vahvistavat uudistukset aloitettava viipymättä se on myös ainoa kestävä tapa turvata julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä arvoisa puhemies investoinnit osaamiseen hyvinvointiin ja sivistykseen vahvistavat tätä taloudellista toimeliaisuutta ja turvaavat talouskasvumme edellytyksiä tulevaisuudessa samalla ne vahvistavat pitkän aikavälin kestävyyttä kun työllisyys vahvistuu ja yhteiskunnallisten ongelmien korjaamisen kustannukset vähentyvät näiden takia tässä salissa tässäkin keskustelussa sdp on esittänyt viittä erilaista uudistusta uudistusta jotka tulisi tehdä ne liittyvät varhaiskasvatuksen uudistamiseen oppivelvollisuuden pidentämiseen työllisyyttä ja kestävää kehitystä tukevaan verouudistukseen sosiaaliturvauudistukseen ja perhevapaauudistukseen on selvää että nämä uudistukset vaativat tulevaisuudessa myös lisäkustannuksia mutta jos suomalainen hyvinvointiyhteiskunta haluaa selvitä vielä tulevistakin vuosista tulevista haasteista haasteista niin se edellyttää sitä että toisaalta turvaamme talouskasvumme edellytyksiä ja vahvistamme niitä ja toisaalta myös pidämme huolen siitä että eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ei pääse kasvamaan jotta kaikki olemme samassa veneessä sillä tavalla saamme aikaan myös parhaat mahdolliset tulokset

arvoisa puhemies

on yhä raskas vaikka sen osuus bktstä onkin laskussa emme voi antaa valtionvelan riistäytyä käsistä ja jättää mittavaa velkaperintöä jälkipolvillemme joidenkin puolueiden varhaiset vaalilupaukset ovat vastuuttomia nykyinen velkatilanne huomioiden uudistuksia on tehtävä ja maatamme vietävä eteenpäin pykälää paremmista talousnäkymistä huolimatta brexitin myötä myös suomalaista maataloutta uhkaa iso leikkuri viljelijöillä ei ole kovin helppoa nytkään ajankohtainen ongelma on alkukesän poikkeuksellisen pitkään jatkunut kuiva kausi se vaikuttaa väistämättä satoon laajamittaisempi ongelma on tuottajahintojen taso kilpailu on ja tuontituotteet painavat kuluttajahintoja alas kun näköpiirissä on eun maataloustukien romahtaminen niin moni maatalouden parissa leipänsä tienaava kantaa huolta tulevaisuudestaan on huomioitava että maatalous työllistää suoraan ja välillisesti valtavasti väkeä kolmesataatuhatta ja puhdas kotimainen ruoka on tärkeä asia meille kaikille ruoantuotanto on tärkeää myös huoltovarmuutta ajatellen hallituksen olisi todella ryhdyttävä toimiin suomalaisen maatalouden puolesta ja olisin jo tähän mennessä odottanut suurempaa näyttöä vahvasta tahtotilasta edistää maataloutemme asemaa arvoisa puhemies mielestäni hallitus ei ole ollut täysin hereillä globaalien talousuhkien osalta brexit ekpn toimet ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden mahdolliset ongelmat heijastuvat suomalaistenkin arkeen maailmankauppa on kokenut viime vuosien ajan pienempiä ja ja suurempia myllerryksiä esimerkiksi usan asettamat tuontitullit vaikuttavat myös suomeen ja suomalaisiin yrityksiin halusimme tai emme maailmantalouden tapaan myös kansainvälinen matkailukenttä elää vaihtuvien trendien mukaan esimerkiksi aasialaisten suomessa ovat lisääntyneet tuntuvasti ja tässä kohtaa on edesautettava kotimaista matkailualaa ottamaan kaikki hyöty irti lisääntyneestä kiinnostuksesta luontoamme ja kaupunkejamme kohtaan samalla kuitenkin meidän pitää varjella ainutlaatuista saaristoamme vesistöjämme sekä lapin erämaita keskeinen murhe on verrokkimaitamme matalampi työllisyysaste keskituloisuudesta on tehtävä houkuttelevampaa keventämällä verotusta tämä parantaisi monien kohdalla myös sitä paljon puhuttua työnteon kannattavuutta työn tekemisen tulisi olla aina tekijälleen kannattavaa talouskasvun hedelmät eivät ole jakautuneet tasan vaan rikkaat ovat saaneet leijonanosan tarvitsemme oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa työllisyysasteen nostamisessa koulutus on yksi olennainen ratkaisukeino hallituksen on kehitettävä mahdollisuuksia hankkia joustavasti työllistymistä edistävää lisäkoulutusta ja tarjottava yksilölle hyvät mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen myös työvoiman ja työn tarjonnan kohtaanto ongelman ratkaisemiseksi ratkaisemiseksi on paiskittava töitä väestön ikääntyminen on haaste monessa mielessä hyvä vanhuus kuuluu kaikille tämä tulee edellyttämään jatkossa entistä joustavampia ja toimivampia ratkaisuja palveluiden edistämiseksi pienituloisten eläkeläisten eteen hallitus tarpeeksi tämä vaatii resursseja arvoisa puhemies terveydenhuollon hintalappu tulee tällä menolla kasvamaan rutkasti yleisesti ottaen terveyden saralla olisi panostettava voimakkaasti ennaltaehkäisyyn eli liikunnan lisäämiseen ja ja elintapojen parantamiseen tämä maksaisi itsensä takaisin moninkertaisesti pitkässä juoksussa ja mikä tärkeintä vaikuttaisi positiivisesti yleiseen hyvinvointiin terveyden edistämisessä puhutaan miljardien säästömahdollisuuksista asumisen halpuuttaminen on perussuomalaisten keskeinen tavoite hallituksella on on ollut tässä asiassa ratkaisun ratkaisun avaimet käsissään mutta paljon saanut aikaan sähkönsiirtomaksut lämmityskulut kiinteistöverot ja vuokrat alkavat olla ylivoimaisia velvoitteita pienituloisille lupauksista huolimatta hallituksella ei taida olla tarpeeksi tahtoa ryhtyä tuumasta toimeen maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin on puututtava tiukemmalla otteella arvoisa puhemies hallituksen vetämä pohjoismaiden löysin maahanmuuttopolitiikka ei ole ajan tasalla meidän on myös herättävä siihen ettemme asu enää lintukodossa ja uudentyyppisten väkivallantekojen mahdollisuus on kasvanut turvallisuus on tärkeä asia ja siihen on panostettava esimerkiksi turvaamalla poliisille riittävät resurssit

arvoisa puhemies haluan ensiksi kannattaa edustaja nylanderin tekemää esitystä rkpn vastalauseen neljästä hyväksymisestä

puhemies työllisyyden parantamiseksi on ensisijaisen tärkeää panostaa perhevapaauudistukseen ja tätä hallitus ei ole halunnut tehdä ruotsalaisen eduskuntaryhmän malli perhevapaauudistukselle on kolmiosainen se muuttaisi ja uudistaisi nykyistä an siosidonnaista äitiys isyys ja varsinaisen vanhempainvapaan lisäksi on tärkeää että myös kotihoidon tukea uudistetaan ja että panostetaan varhaiskasvatukseen neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä pitäisi taata kaikille yli kolme vuotiaille lapsille suomessa ainoastaan noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen eli huomattavasti vähemmän kuin muissa pohjoismaissa ja monessa muussa oecd maassa osallistumisprosenteissa on kuitenkin isoja eroja kuntiemme välillä ja myös perheiden sosioekonominen tilanne vaikuttaa lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen mielestäni kaikille lapsille pitää suoda yhtäläiset oikeudet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja kehittää sosiaaliset ja muut omaan kehitysvaiheeseensa sopivat taitonsa neljän tunnin maksuton varhaiskasvatus merkitsee sitä että päivähoitomaksut alenevat kautta linjan ja kannustinloukut vähenevät tämä tarkoittaa myös suurempaa joustavuutta yhdistää perhe ja työelämä lisäksi mahdollisuudet ottaa vastaan osa aikatyötä paranevat

arvoisa puhemies kansainvälisen talouden elpyminen on rantautunut suomeen hämmentävän hitaasti kuitenkaan nyt orastavan talouskasvun aikana ei ole syytä hellittää otetta vaan tulee jatkaa tarkan taloudenpidon tiellä pidän huolestuttavana että selonteossa sanotaan talouden hyvän suhdanteen peittävän alleen julkista taloutta kuluvan vuosikymmenen ajan heikentäneet rakenteelliset tekijät voiko enää selvemmin sanoa että suuria ongelmia lakaistaan suomessa maton alle juuri talouden nousukausina pitäisi tehdä tarvittavat muutokset näiden rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi sipilän hallitus on valitettavasti epäonnistunut sekä norminpurkutalkoissa että työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamisessa suomi on yhä ylisääntelyn maa kuten se oli ennen sipilän pääministerikautta ja työnteon kannattavuus suhteessa sosiaaliturvaan on liian huono tällä hallituskaudella julkisen velan ottoa on kuitenkin saatu vähennettyä hallitus ei ole kuitenkaan täysin kyennyt lopettamaan julkisen talouden velkaantumista näin ollen toivon puolueiden olevan tältä osin aika samaa mieltä suomen politiikan suunnasta seuraavan hallituksen tulee lopettaa velaksi eläminen purkaa byrokratiaa ja tehdä oikeudenmukainen sosiaaliturvan uudistus arvoisa puhemies euroopan siirtolaiskriisi on huomattava talousongelma ja turvallisuusongelma suomeen on tullut eun ulkopuolelta ulkomaalaisia sosiaalietuuksien saajia viimeisessä kymmenessä vuodessa niin että määrä on kasvanut yli kaksituhatta prosenttia nykyisen määrän ollessa yli satakaksikymmentäviisituhatta henkilöä myös työmarkkinoiden peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella olevien määrä oli vuonna kaksituhattaneljä vain reilu kaksituhatta henkeä nykyisin se on yli viisikymmentätuhatta

eun ulkopuolista asukasta suomen tilanne on ollut yleisesti ottaen heikkenemään päin sen jälkeen kun pääministeri sipilä kutsui maailmalta turvapaikanhakijat kotiinsa asumaan kansalaiset odottavatkin tolkun linjaa turvapaikkakysymykseen sekä kansalaisuuden myöntämisiin kansalaisuuksia myönnettiin viime vuonna ennätysmäärä yli kaksitoistatuhatta uutta kansalaisuutta maahan tarvitaan lakia ja järjestystä kun liberaali valtamedia jatkaa huutoaan avoimien rajojen puolesta avoimien rajojen politiikka vie suomen kaduilta turvallisuuden kun sivullisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy julkisilla paikoilla jopa islamistisen terrorismin muodossa suomessa vähälle huomiolle on jäänyt että avoimien rajojen politiikka on myös lisännyt järjestäytynyttä rikollisuutta hälyttävän paljon olemme siis senkin suhteen valitettavasti ruotsin tiellä ruotsissahan tehtiin ratkaiseva virhe kun elintasopakolaisuutta käsiteltiin julkisuudessa ja päättäjien puheissa ainoastaan taloudelle positiivisena asiana tämä johtui osittain siitä pohjavireestä jossa poliittisesti korrektina pidettiin ainoastaan yltiöpäisen positiivista suhtautumista maahanmuuttoon ja ulkomailta tapahtuvaan siirtolaisuuteen vaikka sen syy olisi kansallisen yhtenäisyyden ja valtiontalouden kestävyyden näkökulmasta hyvin kyseenalainen suomen tulisi oppia ruotsin virheistä ja havahtua todellisuuteen kouluttamattoman kielitaidottoman saati lukutaidottoman työvoiman tarvetta ei ole enää olemassa jos sellainen on siis ikinä ollutkaan digitalisaation robotisaation myötä matalapalkkatyövoiman tarve vähenee jatkuvasti suomen tulisi toimia muuttoliikkeessä myös eettisesti ja alkaa taistelemaan maailman liikakansoitusta vastaan eikä luoda keinotekoisin väestönsiirroin lisäpainetta väestönkasvulle suomi osallistui eilen eun varjokokoukseen joka koostui pääosin siirtolaismyönteisistä valtioista ja olen huolissani että pääministeri sipilä vetää omaa linjaansa ohi eduskunnassa päätetyn esimerkiksi eu turvapaikanhakijoiden taakanjakoon voimassaoleva kanta perussuomalaisten hallitusajalta on että suomi ei kannata pakollisia sisäisiä siirtoja eduskunta tietysti tarkkailee ja edellyttää että pääministeri noudattaa eduskunnassa päätettyä linjaa suomen maahanmuuttopolitiikasta voidaan tehdä vastuullista vain kansallisella ratkaisulla ei saksan ja ranskan linjoja myötäilemällä niinpä hallituksen tulisi ryhtyä pikaisesti toimiin suomen kansallisen maahanmuuttopolitiikan suuntaviivojen vahvistamiseksi eikä vain jatkaa lipumistaan tuuliajolla suurempien maiden ohjailtavana

arvoisa herra puhemies kun käsittelemme julkisen talouden kehyksiä julkisen talouden suunnitelmaa seuraavalle neljälle vuodelle ja tarkastelemme sitä missä tilanteessa suomen talous on niin voimme todeta että ne viime eduskuntavaaleissa annetut viestit ja lupaukset ja tämän vaalikauden kaikista tärkein tehtävä hallitukselle eli suomen talouden pelastaminen ja suomen sekä julkisen talouden että sitten yksityistalouden pohjan tervehdyttäminen on täytetty suomi on siinä mielessä laitettu kuntoon tällä vaalikaudella että meidän taloustilanteemme on huomattavasti parempi kuin kolme vuotta sitten tuoreimmat talouslukemat kertovat että bruttokansantuotteemme kasvu talouskasvumme on kolme pilkku yksi prosenttia tällä hetkellä työllisyysaste joka on erittäin tärkeä luku ja kertoo sen kuinka moni meillä työikäisestä väestöstä tekee töitä maksaa veroja ja rahoittaa tätä hyvinvointiyhteiskuntaa on tällä hetkellä seitsemänkymmentäyksi ja näyttää siltä että mikäli tämä vankka ja vahva talouden kehitys jota sipilän hallituksen järkevä ja terve talouspolitiikka on auttanut jatkuu siihen seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen jonka hallitus on asettanut tavoitteekseen tullaan pääsemään niin ikään näyttää siltä että kaksituhattakaksikymmentä luvulle tultaessa suomen valtion lisävelkaantuminen katkeaa toki tässä kohtaa ei pidä unohtaa sitä asiaa että meillä on siitäkin huolimatta todella merkittävä velkakuorma meille nuorille sukupolville ja meidän tuleville lapsillemme ja lastenlapsillemme arvoisa puhemies tälle vaalikaudelle tyypillisesti tämä keskustelu julkisen talouden suunnitelmasta on ollut varsin voimakasta vastakkainasettelua ja melko kaksijakoista tuntuu siltä että oppositiopuolueiden mielestä tämä talouden hyvä kehitys suomessa johtuu kaikista muista tekijöistä kuin hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta olen ennenkin tässä salissa todennut sen että sentään sen verran pisteitä voi antaa meille hallituspuolueiden edustajille ja toki oppositiopuolueidenkin edustajille ja ministereille että ainakaan emme ole talouspolitiikalla estäneet sitä etteikö suomi olisi voinut hyötyä maailmantalouden noususta suomihan on päässyt ihan viimeisenä mukaan tähän maailmantalouden nousuun kun edellinen hallituspohja jossa ollut mukana oli vallassa silloin kyllä saksa ja ruotsi ja moni muu euroopan maa nauttivat tästä globaalista talouskehityksestä mutta suomi ei siihen päässyt mukaan ja vasta sitten sipilän hallituksen talouspoliittiset toimet ovat auttaneet siihen että olemme päässeet siihen kasvuun kiinni helpollahan tämä ei ole tapahtunut

mutta onneksi näyttää nyt siltä että ne ovat kannattaneet ja suomi elpyy suomi nousee täytyy tässä kohtaa antaa oppositiolle vähän tunnustustakin lukuisten äärikriittisten ja repivien puheenvuorojen seassa sdpn edustajan joona räsäsen puheenvuoro edusti minusta semmoista perinteistä hyvää sosiaalidemokraattista talouspoliittista ajattelua ja siitä haluan edustaja räsästä erittäin lämpimästi

pienemmissä kunnissa ja maakuntakeskuksissa todella menestyviä teollisuusyrityksiä joilla on tällä hetkellä voimakas työvoimapula puhemies jatkossa talouspolitiikan tärkein tehtävä on mielestäni se että kasvu todella kuuluu kaikille kaikki alueet suomessa ja kaikki väestöryhmät pitää saada nauttimaan tästä talouskasvusta ja sen eteen kehysriihessä onkin tehty päätöksiä siellä on oikeudenmukaisuuspäätöksiä tehty pienimpien päivärahojen korottamisesta ja sitä pidän erittäin hyvänä

lausunnon takana jonka annoimme valtiovarainvaliokunnalle hybridiuhkien maailmassa täytyy huolehtia siitä että meillä on riittävästi poliisimiehiä ja rajamiehiä ja muitakin turvallisuuden toimijoita

arvoisa puhemies suhdannetilanne on nyt hyvä ja talous kasvaa ja ja työllisyys on vahvistunut ja tästä meidän on kaikkien syytä olla erityisen iloisia

kova haasteiden ydin johon talouspolitiikan ja kaiken muunkin politiikan pitää lähivuosina löytää ratkaisuja samalla politiikan on on oltava sellaista että kasvu jakautuu oikeudenmukaisemmin kuin nyt koska vain sellainen politiikka pystyy herättämään pitkällä aikavälillä luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen hallituksen kaksi isoa riskiä ovat oikeastaan ylitse muiden että se jättää valtavan joukon ihmisiä osattomaksi kasvun hedelmistä ja vaikkapa nyt sitten tämän aktiivimallin toimin kurjistaa myös sellaisten ihmisten elämää jotka kipeästi haluaisivat ja pyrkivät työmarkkinoille mutta eivät siinä onnistu

niin sanotun omaehtoisen koulutuksen puolella ja tämä on ehdottomasti hyvä asia mutta koska koulutus on kasautuvaa pääomaa pelkkä omaehtoinen koulutus työttömien kohdalla ei riitä ne työttömät jotka eivät saa itselleen avoimilta koulutusmarkkinoilta kouluttautumispaikkaa tarvitsevat erityistä tukea mietinnössä muistutetaan siitä että toisen asteen tutkinto puuttuu noin kuudeltasadaltatuhannelta suomalaiselta ja esimerkiksi uudellamaalla kolmannes työttömistä työnhankijoista on ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa tämän lisäksi aikuisväestössä arvioidaan olevan noin kuusisataatuhatta henkilöä joilla on riittämätön lukutaito tai numerotaito ja peräti noin miljoonalla on vaikeuksia tietotekniikan kanssa omaehtoinen koulutus ei tuo lisätyöpaikkoja se vain jakaa opiskelijat uudella tavalla perinteinen ketterämpi työvoimapula aloille suunnattu ammatillinen työvoimapoliittinen koulutus on ajettu alas sitä oli viime eduskuntakaudella vielä noin kaksikymmentäviisituhatta henkeä volyymiltansa nyt puhutaan viidestätuhannesta

tarvitsemmeko me sittenkin sinne kasvupalveluihin tällaista ihan omaa ammatillista koulutusta koska muutokset työmarkkinoilla ovat niin voimakkaita työttömien koulutuksessa on aina kyse korvaavista toimista jotta me tulevaisuudessa saamme kurottua tätä osaamisvajetta kiinni niin on välttämätöntä rakentaa oppivelvollisuus joka turvaa toisen asteen koulutuksen kaikille nuorille kuten sdp on esittänyt ei sitä perusnormimuotoista koulutusta välttämättä vaan sisälle tarvitaan erityisiä ratkaisuja niille opiskelijoille joille normaalimenettelyt eivät toimi mutta joka tapauksessa me tarvitsemme tuon ammatillisen taidon kaikille nuorille

noita palveluita käyttää ja kykenevät siihen ja siihen henkilökohtaiseen palveluun

arvoisa puhemies nyt herättää vähän kummallisia ajatuksia jos katsomme vähän sitä mitä hallitus on esittänyt esimerkiksi viime viikolla nimittäin jos ette huomanneet niin hallituksen viimeviikkoisessa vastineessa ehdotetaan muun muassa poistettavaksi palveluntuottajalta siis maakunnalta velvoitus noudattaa asiakassuunnitelmaa siis suunnitelma tehdään mutta sitä ei tarvitse noudattaa sen lisäksi siitä ei ole olemassa valitusoikeutta vastineessa ehdotetaan suoraan että suunnitelma ei luo asiakkaalle oikeutta palveluihin päätöksestä ei voi valittaa tähän saakkahan hallitus on korostanut sitä että sote antaa jokaiselle mahdollisuuden päästä esimerkiksi lääkärille tai sille palveluntuottajalle haluaa mennä yksityiselle tai julkiselle puolelle tämä on valinnanvapautta joka toki hallituksen paperissa nytkin säilyy mutta jos sinne tulee kirjaus siitä että suunnitelmia ei tarvitse noudattaa ei sillä paperilla eikä luvalla kovin paljoa tee jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta että henkilöltä on murtunut vaikkapa jalka ja se jalka laitetaan kuntoon jossakin sairaalassa ja sen jälkeen pitäisi olla sitten kuntouttavaa toimintaa esimerkiksi kotona niin mistä sinne saadaan se kuntouttaja jollei sitä suunnitelmaa tarvitse noudattaa tämä on suuri mysteeri vai onko nyt tilanne sitten se että kun tiedetään se että sote tulee maksamaan huomattavan paljon loppusummaahan emme toki vielä edes tiedä niin nämä ovat niitä keinoja joilla karsitaan kustannuksia jos ei noudateta sitä mitä sovitaan jos ei noudateta sitä suunnitelmaa mikä tehdään niin sehän on selvää että silloin rahoja säästyy arvoisa puhemies toinen kummallinen olen myöskin lukenut että sitä on esitetty jossakin paperissa on otettu esille asia että vanhusten hoivaa voitaisiin digitalisoida laskelmien mukaan yksi lähihoitaja ennättää aamuvuorossa olemaan yhteydessä kahteenkymmeneen vanhukseen ja iltavuorossa neljäänkymmeneen vanhukseen digitaalisesti voin sanoa että onnea vaan muistisairaiden ja dementikkojen kanssa että siellä toisessa päässä varmasti on sitten se vanhus jonka kanssa ollaan yhteydessä ilta tai aamuaikaan noin laskennallisesti siihen menisi aikaa yhdeksän minuuttia per asiakas on sanottu että silloin on tietenkin tämä kone siellä kotona jossakin nurkassa tietokone tai muu vastaava ja se hälyttää vanhuksen mutta kyllä minä vaan sanon että se vanhus hyppää kattoon kun rupeaa yhtäkkiä ääni kuulumaan nurkasta että tulepa koneelle tulepa koneelle ei varmasti tule toimimaan tästäkin on laskettu että siitä tulisi huomattavasti säästöjä arvoisa puhemies nyt etuuksien parantamiseen on tässä suunnitelmassa lisätty vajaa viisikymmentä miljoonaa josta vähimmäismääräisten sairaus ja vanhempainpäivärahojen korotus on kaksikymmentä pilkku kaksi miljoonaa takuueläke kymmenen miljoonaa lääkekaton alentaminen viisi miljoonaa ja toisen asteen oppimateriaalituki kaksitoista pilkku viisi miljoonaa

miljoonaa vuodessa työttömyysturvan leikkaus kaksisataa miljoonaa plus aktiivimalli joka tuli siis voimaan tämän vuoden alusta sote asiakasmaksujen korotukset sataviisikymmentä miljoonaa kaksituhattakuusitoista ansiosidonnaisen sairauspäivärahan leikkaus kaksikymmentäviisi miljoonaa vanhempainpäivärahojen lomaoikeuden rajaus kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa yleisen asumistuen omavastuun nosto kaksikymmentäkaksi miljoonaa diabeteslääkkeiden korvausten leikkaus kaksikymmentä miljoonaa matkakorvausten omavastuun korotus yksitoista pilkku kaksi miljoonaa lääkekor vausten omavastuun nosto kaksitoista pilkku viisi miljoonaa

tästä kikystä puhuttiin aikaisemmin muistanette varsin hyvin että hallitus uhkasi vielä kovemmilla pakkolaeilla jollei jotakin tehdä vielä kovemmilla pakkolaeilla samalla hallitus myöskin lupasi että erinäisiä leikkauksia ei toteuteta ja lisäleikkauksia ei tehdä siitä huolimatta tehtiin aktiivimalli joka on tehty tämän jälkeen tehtiin diabeteslääkkeitten korvausten leikkaus ja perusturvan indeksileikkaukset ovat edelleenkin voimassa siis tässä kohdassa on pakko sanoa että joku tässä salissa puhuu suvereenisti muunneltua totuutta tai kenties sitä niin kovasti nykyaikaista vaihtoehtoista totuutta

arvoisa rouva puhemies

seurausta kansainvälisen talouden korkeasuhdanteesta viennin vedon varaan on uskallettu myös investoida työllisyys on parantunut mikä on vahvistanut julkista taloutta kahdesta suunnasta verotuloja lisäämällä ja työttömyysmenoja vähentämällä eu maiden viiteryhmässä olemme kohtalaisen onnistuneita suhdanteet ovat kuitenkin aina määritelmän mukaisesti väliaikaisia ilmiöitä siksi korkeasuhdanteen aikana onkin aina varauduttava tulevaan taantumaan finanssipolitiikkaa on kiristettävä ja rakenteellisia uudistuksia on toteutettava valitettavasti on sanottava että hallituksen finanssipolitiikassa on talouden suhdanteita vahvemmin seurattu politiikan kalenteria leikkaukset ja kiristykset ajoitettiin hallituskauden alkuun koska toivottiin kansalaisten unohtavan etujen heikennykset ja palveluiden huononnukset ennen vaaleja vastaavasti nykyisen korkeasuhdanteen hallintaan ensi keväälle tulossa oleva vaalisuma hallituksen rakennepolitiikka on kuitenkin varsinainen murheen aihe leikkaukset suunnattiin koulutukseen tällä on kielteinen vaikutus suomen talouden tulevaan kasvu uraan vastaavasti rahoja tuhlaavia ja talouden rakennetta vääristäviä elinkeinotukia ei pystytty karsimaan ollenkaan arvoisa puhemies hallituksen rakennepolitiikassa pahin on kuitenkin vielä edessä toteutuessaan hallituksen esitys maakunta ja sote uudistuksesta muodostaa raskaan taakan koko julkiselle taloudelle pieneen suomeen rakennetaan kokonaan uusi porras maakuntahallinnosta lyhyellä ja keskipitkällä tähtäyksellä tästä seuraa kasvupiikki julkisiin menoihin vallitseva sekaannus takaa sen miten kunta alan palkat kehittyvät mitä lopulta kiinteistöille ja muulle varallisuudelle käy kun vain epävarmuus on varmaa on lisälasku luvassa pitkällä tähtäyksellä moniportainen hallinto tuo lisää kuluja ja jäykkyyttä talouden vetureina olevat kaupungit eivät saa tarvitsemaansa toimintavapautta sosiaali ja terveyspalveluiden puolella ei ole nähtävissä säästöjä hoitoketjujen integrointi on unohdettu ja jäljellä epämääräinen lupaus valinnanvapauden lisäämisestä palveluiden kysyntä siis kasvaa mutta tarjonnan taloudellisuudesta ei ole mitään takeita hallituksen kaavailema kolmen miljardin säästötavoite on tyhjän päällä se on käynyt ilmi jo asian eduskuntakäsittelyssä säästöjen sijaan on luvassa lisämenoja arvoisa puhemies hallituksen kaavailemat säästöt ovat muutenkin kuin maakunta sote uudistuksen osalta pelkkiä toiveita selonteon tekstissä viitataan digitalisaation hyödyntämiseen se on varmaan oikea kehityssuunta mutta niin kauan kuin kukaan ei osaa kertoa mitä oikein tehdään ja milloin toimitaan siihen turha ripustaa euromääräisiä toiveita selonteon edellä mainitussa kohdassa viitataan kuntien lakisääteisten tehtävien ja niiden toteuttamista ohjaavien velvoitteiden vähentämiseen tämänkään osalta on turha elätellä toiveita subjektiivisen päivähoito oikeuden poistaminen on hyvä huono esimerkki säästöt ovat vähäisiä ja vaikutukset työmarkkinoihin saati lasten yhdenvertaisuuteen ovat kielteisiä jos tällä politiikalla halutaan menoja karsia luvassa on hyvinvointipalveluiden rajuja leikkauksia arvoisa puhemies pahin uhka hyvinvointivaltion tulevalle rahoitukselle sitä edellyttävälle välttämättömälle talouskasvulle on protektionismin nousu hallituksen on tuettava eun kauppapolitiikassa linjaa jolla maailmankauppa pidetään mahdollisimman vapaana protektionismin haittoja onkin lähdetty ennalta torjumaan sopimus kanadan ja ja eun välillä on ratifiointivaiheessa eun ja japanin yhteistyösopimus voi tulla voimaan jo ensi vuonna ja yhteistyötä latinalaisen amerikan kanssa ollaan kehittämässä aktiivinen toiminta euroopan unionissa ja selkeä suunta kansainvälisen kaupan reiluun vapauttamiseen ovat pitkäjänteistä talouden rakennepolitiikkaa

arvoisa rouva puhemies käsittelemme julkisen talouden suunnitelmaa tuleville vuosille kun tarkastelemme talouden nykytilaa ja tulevaisuutta voimme todeta että juuri nyt talouskasvu on suomessa vahvaa suomen pankki ja arvioivat tuoreissa ennusteissaan suomen kuluvan vuoden talouskasvuksi kaksi pilkku yhdeksän prosenttia kasvua vauhdittavat suotuisa tuottavuuskehitys alhaiset rahoituskustannukset ja vahva vientikysyntä hallitus on saavuttamassa tavoitteensa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta ja sadastakymmenestätuhannesta uudesta työllisestä suotuisan talous ja työllisyyskehityksen ansiosta valtion velkaantuminen on vihdoin taittumassa valtion budjettitalouden alijäämän ennakoidaan alenevan noin yhteen pilkku kolmeen miljardiin euroon ensi vuonna lähivuosina julkinen talous kääntyy lievästi ylijäämäiseksi yli kymmenen vuoden alijäämäisyyden jälkeen hallituksen talouspolitiikka ja tehdyt toimet ovat olleet osaltaan vaikuttamassa siihen että suomen talous ja työllisyys on viimein saatu kasvuun hallitus on purkanut työtä ja yrittämistä haittaavia normeja ja tukenut suomen viennin kasvua kilpailukykysopimuksella

julkisen talouden suunnitelman mukaisen finanssipolitiikan olevan suhdanteisiin nähden kohdallaan valtiovarainvaliokunta pitää mietinnössään hyvänä myös hallituksen tekemiä panostuksia koulutukseen ja osaamiseen hallitus on kohdentanut resursseja maksutonta varhaiskasvatusta koskevan kokeilun laajentamiseen se purkaa kannustinloukkuja pienituloisten perheiden kohdalla ja ehkäisee lasten syrjäytymistä tasaamalla kotitaustojen eroja eroja opinpolulla

aikaisempaa enemmän henkilökohtaista tukea ja ohjausta koulutukseen panostavalla linjalla on syytä myös jatkaa se liikkumavara mitä julkisessa taloudessa on käytettävissä on kohdennettava koulutukseen tutkimukseen ja sivistykseen vain siten voimme varmistaa suomalaisen osaamisen ja menestyksen myös tulevina vuosina arvoisa puhemies lisäksi annan kiitosta menokehyksen puitteissa tehdyille työllisyyteen ja turvallisuuteen kohdennetuille lisäpanostuksille akuuttia osaajapulaa ja osaamisen kohtaanto ongelmaa on helpotettu vuoden kaksituhattakahdeksantoista lisätalousarvion kuudenkymmenen miljoonan osaamispaketilla edustaja filatov täällä äsken kiinnitti aivan oikein huomiota tärkeään asiaan nimittäin digiosaamisen vahvistamiseen digitaidot ovat tärkeässä osassa nykypäivän työelämässä hallitus on aivan oikein panostanut tähänkin asiaan nimittäin digiaikakauden taidot ohjelman tehtävänä on vahvistaa digitaitoja ja näin ehkäistä eriarvoistumiskehitystä nyt on panostettu seitsemän miljoonaa digiaikakauden taidot ohjelmaan ja myös jatkossa digitaitojen vahvistaminen on syytä huomioida arvoisa puhemies samalla kun talous kasvaa on syytä huomata että ennusteet tulevien vuosien näkymästä ovat aiempaa varovaisempia syitä näihin aiempaa varovaisempiin arvioihin ovat muun muassa merkit ulkomaisen kysynnän kasvun vaimenemisesta protektionismin lisääntyminen ja asuinrakentamisen hidastuminen on syytä muistaa että hyvä suhdannekehitys ei ole korjannut julkisen talouden kestävyysvajetta koska ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu nopeana aina kaksituhattakolmekymmentä luvulle saakka näin on myös valtiovarainvaliokunta mietinnössään todennut lisäksi puolustusvoimien isot hankinnat asettavat valtiontaloudelle omat paineensa kaksituhattakaksikymmentä luvulla arvoisa puhemies aivan lopuksi totean että hallituksen vastuullisen taloudenpidon linjalla on edelleen syytä jatkaa jakovarapopulismiin ei ole varaa ja työllisyyttä kohentaviin toimiin on tarpeen panostaa

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta kyllä ansaitsee kiitokset laatimastaan mietinnöstä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille yhdeksäntoista viiva kaksikymmentäkaksi hallituksen valitsema finanssipolitiikka ja linja on tässä taloussuhdanteessa ollut kyllä se oikea taaksepäin jotta voi katsoa sitten eteenpäin ja jos tätä vertaa vuoden kaksituhattayksitoista hallituskoalitioon se valitettavasti oli sellainen jossa poliittista ideologista liimaa ei löytynyt ja ja pienin nimittäjä ei meinannut millään löytyä joten kompromisseilta ei vältytty siinä kokoonpanossa ja päädyimme siihen ratkaisuun jossa kuudella miljardilla sopeutettiin taloutta josta kolme miljardia oli suoria leikkauksia ja kolme miljardia veronkorotuksia valitettavasti siinä tilanteessa nuo kolmen miljardin veronkorotukset olivat pahinta myrkkyä sille mahdolliselle mitä suomi olisi siinä vaiheessa tarvinnut näky oli äärimmäisen usvainen ja yrittäjät ja yritykset eivät uskaltaneet investoida ollenkaan tuossa vaiheessa ainoa valopilkku viime hallituskaudella oli kahdenkymmenenkuuden prosentin yhteisöveron lasku kahteenkymmeneen mikä tapahtui vuonna kaksituhattaneljätoista ja minkä jälkeen yritykset saivat selkeän signaalin että suomessa on tiettyä positiivista kehitystä tapahtumassa ja investoinnit lähtivät liikkeelle tästä muun muassa hyvä esimerkki on äänekoskella aika pian yhteisöveron laskun jälkeen tehty päätös siitä että äänekosken yhden pilkku kolmen miljardin biotuotetehdas rakennetaan tällä hallituskaudella arvoisa puhemies tehtiin erilaisia ratkaisuja lähdimme sopeuttamaan taloutta vielä tuon viime hallituskauden kuuden miljardin jälkeen kymmenellä miljardilla joista neljä miljardia tuli kaksi miljardia tuottavuuden kautta miljardi maakuntien tehtäviä karsimalla ja sitten tuo kolme miljardia kymmenessä vuodessa sosiaali ja terveysuudistuksen kautta ja tämä kaikki tehtiin niin että veroastetta ei nosteta päinvastoin koetetaan jopa laskea verotusta mitä tästä seurasi viime hallituskaudella menetimme satatuhatta työpaikkaa nyt olemme saaneet suunnilleen sen satatuhatta työpaikkaa takaisin velkaannuimme viime hallituskaudella viidestäkymmenestä miljardista lähes sataan miljardiin tällä hallituskaudella velkaantuminen taittuu ja seitsemänkymmenenkahden prosentin todella kunnianhimoinen työllisyystavoitekin on toteutumassa se lähtikö tämä kasvu liikkeelle kaksituhattaviisitoista stubbin hallituksen aikana vai sipilän hallituksen aikana mielestäni on vain semantiikkaa enemmänkin nimenomaan sen kautta että kokonaisveroastetta ei nosteta lähti kyllä selkeä signaali yrittäjille ja yrityksille siitä että suomeen kannattaa taas investoida lisää tästä ehkä johtopäätöksenä voisi vetää vuosille yhdeksäntoista viiva kaksikymmentäkaksi ensinnäkin sen että semmoinen hallituskoalitio pitää löytää jossa sitä poliittista ideologista liimaa jatkossa löytyy toinen suuri asia on se että luultavasti me ensi hallituskaudellakin joudumme jatkamaan sopeuttamista ja ne tietyllä lailla vastuuttomat puheet siitä että perutaan kaikki tämän hallituskauden leikkaukset eivät varmasti tule toteutumaan enemmänkin uskon siihen että sopeuttamista on jatkettava varsinkin kun meidän huoltosuhteemmekin tulee selkeästi huononemaan seuraavan vuosikymmenen aikana

meillä jäivät kyllä vähän tällä hallituskaudella tehtävät vajaaksi ja ja siinä suhteessa ainakin sosiaaliturvauudistus on sellainen pitää ehdottomasti tehdä ja samoin perhevapaauudistus ja työmarkkinoita on joustavoitettava tällä hetkellä ne ovat suomessa liian jäykät ja meidän on tehtävä kaikkemme jotta jokaiselle suomalaiselle työikäiselle annetaan myös mahdollisuus työpaikkaan jatkossa lopuksi norminpurkua joka on ollut tämän hallituskauden yksi suuria teemoja on edelleen kiihdytettävä esimerkkinä ympäristölupia suomessa on noin kun muut pohjoismaat selviävät noin kolmellatuhannella viiva kuudellatuhannella ympäristöluvalla loppuun täällä on mainittu myös digitaalisuus se on äärimmäisen tärkeää seuraavalla hallituskaudella meidän on purettava kaikkia mahdollisia esteitä jotta digitalisaatiota pystyttäisiin edistämään ensi

olisi ollut aikaa vielä jatkaa

täällä on tänään kuultu monia hyvin kattavia ja laajoja puheenvuoroja kuten kokoomuksen ryhmäpuhe ja äsken edustaja wallinheimon puhe kiinnittäisin itse huomion yhteen tärkeään asiaan joka on kielitaito nimittäin monipuolisen kielitaidon merkitystä ei yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa ja työmaailmassa voi koskaan korostaa liikaa kansainväliset asiat ja ihmisten liikkumavapaus koskettavat meitä kaikkia lapsemme elävät jo nyt maailmassa jossa vieraiden kielten sekä kulttuurien tunteminen alkaa olla perusedellytys kieltenopiskelu on ikävä kyllä suomessa yksipuolistunut yleisestikin kieltenopetus alkaa suomessa varsin myöhään useimmissa euroopan maissa vieraiden kielten opetus aloitetaan kuuden viiva seitsemän vuoden iässä kun suomessa keskimääräinen aloitusikä on yhdeksän vuotta vieraita kieliä ja kulttuureja pitää siis osata paremmin ja kosketus ensimmäiseen vieraaseen kieleen tulisi saada jo ennen kolmannen luokan alkamista hallitus päättikin edellisessä kehysriihessä että vuodesta kaksituhattakaksikymmentä alkaen kieltenopetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla ja se koskee kaikkia suomalaislapsia jo tätä ennen varhentamista tullaan hallituksen kärkihankkeilla tekemään ja useat kunnat ovat lähteneet mukaan kokeiluun syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista aloittavat ekaluokkalaiset pääsevät siis heti ensimmäisenä kouluvuotenaan tutustumaan oman äidinkielensä lisäksi uuteen kieleen a yksi kielenä tämä on erittäin hieno ja tärkeä kehityssuunta ja toivon että tällä viisaalla tiellä jatketaan myös tulevaisuudessa ja tämänkaltaisia viisaita päätöksiä tehdään myös jatkossa

kiitos arvoisa puhemies

tulevaisuuteen kuten sosiaaliturvauudistuksen elinikäisen oppimisen ja lähelle ihmistä ajatuksen elikkä sen että meillä on paljon tietoa ihmisistä niin me ottaisimme sitä tietoa niin etteivät ihmiset tippuisi niin helposti avun piiristä pois elikkä tästäkin huomaa että meillä on hyvin paljon erilaisia ajatuksia vaikka julkisuudessa aina sanotaan että perussuomalaiset puhuvat yhdestä tai kahdesta asiasta joita ovat turvapaikkaturismi ja eu politiikka mutta kuten olemme huomanneet mitä on media täynnä ja ja missä meidän pääministerimme ja hallituksemme jäsenetkin juoksevat niin se on eu ja eussa puhutaan emusta yhteisestä vastuusta ja maahanmuuttopolitiikasta siksi tuntuisi aika oudolta ettei niistä suomessa saisi puhua kun se maailmanlaajuisestikin ymmärretään että ne ovat tärkeitä asioita eu vaikuttaa aivan kaikkeen mitä me teemme ja monissa uudistuksissa mitä me mietimme joudumme palaamaan sen äärelle ettemme voikaan tehdä näin koska eu eu oikeudesta tulee meille raameja jos sote uudistusta tälläkin hetkellä pohditaan notifikointia ja sitä eu oikeudellista ulottuvuutta meillä ei ole enää itsemääräämisoikeutta ja tästäkin on kinattu ja kuitenkaan ei samaan aikaan voida rehellisesti myöntää sitä että eu rajaa meidän päätöksenteko oikeuttamme siitäkin voitaisiin nykyisin aivan reilusti puhua vuosi sitten perussuomalaiset heitettiin ulos hallituksesta väitetyn arvopohjaerilaisuuden kanssa ja kyllä ainakin siinä mielessä olen eri mieltä ministeri orpon kanssa kun hän silloin korosti sitä että eu jäsenyys on sellaista isänmallisuutta ettei sitä tulisi kyseenalaistaa mielestäni mitään päätöksentekoa ei pidä pitää niin pyhänä ettei siitä saa puhua kriittisesti tai kyseenalaistaa sitä maailma ei ole koskaan niin valmis ja kukaan ei ole niin viisas ettei ajatuksia voisi kyseenalaistaa ei mikään mikään kehity perussuomalaisten puheenjohtaja jussi halla aho on usein peräänkuuluttanut sitä että meillä pitäisi olla euro ja eu kriisin varalle jonkinlaisia suunnitelmia täälläkin on tänään todettu että sellaisia kriisejä on tulossa mutta meillä ei ole minkäänlaisia suunnitelmia jokainen myös on asunnossaan varautunut siten että on hälytyslaitteet katossa tulipalon varalta mutta näinkin merkittävästä asiasta me emme oikein puhu perussuomalaiset puhuvat näistä asioista mutta usein salista kuuluu naurahduksia ja siinä mielessä olen ilahtunut että edustaja väyrynen on on saapunut eduskuntaan koska myös hän otti näitä asioita esille mitä useampi näistä uskaltaa ja kehtaa puhua

me väitämme olevamme oikeusvaltio jossa sananvapauttansa voi käyttää niin silloin täytyy voida puhua myös eu politiikan vaikutuksesta suomen talouteen meidän talouteemme vaikuttaa nyt merkittävästi myös se miten maahanmuutto ja turvapaikkaongelmat euroopassa ratkaistaan olen mielenkiinnolla seurannut tätä keskusta jota ollaan perustamassa ja jonne henkilöitä ja turvapaikanhakijoita sijoitettaisiin perussuomalaiset esittivät turvallisuuden parantamiseksi muun muassa laittomasti maassa olevien säilöönottoa ja silloin täällä kauhisteltiin että kuinka te nyt tuollaisia voitte puhua aivan epäinhimillistä ja nyt nyt näistä puhuu kuitenkin koko eurooppa on on mielenkiintoista huomata että että joistakin asioista täällä suomen eduskunnassa ei välttämättä kauheasti haluta puhua yksi asia jota perussuomalaiset jäivät kaipaamaan olivat panostukset maatalouteen kuten täällä joissakin puheenvuoroissa tuli esille niin eu suunnittelee uudenlaisia jakomekanismeja ja ja se olisi kuolinisku suomalaiselle maataloudelle toivoisinkin enkä saanut ministeri orpolta vastausta siihen miten suomi aikoo varmistaa sen että meillä tosiaan säilyy elinvoimainen maaseutu me kaikki riensimme varmastikin juhannuksena maaseudulle ihannoimaan sitä suomalaista kulttuuriperinnettä luontoa lehmiä ja maaseutua mutta se ei siellä itsestään pysy muuten sekin jäi vaille vastauksia harmittavan lyhyt tämä aika asiaa olisi paljon mutta toivon jatkossa että ollaan realistisia puhutaan asioista avoimesti ja ja jos ollaan eri mieltä niin ei tarvitse aina todeta ja naureskella että teillä on niin typeriä mielipiteitä kaikilla on ihan hyviä mielipiteitä ne ovat jokaisen omia

arvoisa puhemies vanha sananlasku kalikasta koirasta ja ja älähtämisestä on tänään tullut mieleen kun monenlaiset syytökset ovat sinkoilleet sosiaalidemokraattien suuntaan tässä salissa omaa puhettani on ministeriä myöten siteerattu varsin vapaalla kädellä ja kuten jo sanoin pöytäkirjoista ilmenee mikä on tahallisen väärinymmärryksen määrä ja tyyli mutta se on ymmärrettävää kun puhumme hallitukselle arasta ja vaikeasta asiasta eli sote mallin rahoituksesta kerrataan vielä se yksinkertainen tosiasia että valtiovarainministeriö joka yleensä laskee lyijykynätkin on nyt jättänyt suosiolla arvioimatta hallituksen sote kustannusvaikutukset miksi näin no kaksikin korkeaa virkamiestä on todennut valtiovarainvaliokunnalle että tämä uudistus on toteutettu hiukan eri tavalla kuin yleensä se tarkoittaa että lähtökohdaksi on lukittu sekä maakunnat että valinnanvapaus jotka molemmat kasvattavat kustannuksia varsinkin toisiinsa kytkettyinä kun niitä ei kuitenkaan saa irrottaa tästä reformista on parempi olla laskematta turhan tarkkaan kustannuksia valtiovarainministeriö on joutunut poliittiseen ohjaukseen ja ikävä kyllä sen uskottavuus on kärsinyt vakavasti sote lakien ja nyt tämän julkisen talouden suunnitelman yhteydessä surkuhupaisinta on että ministeriön korkein virkamies tarjoilee lausuntokierroksen jo päätyttyä joitain stetsonista revittyjä lukuja niin huterasti perusteltuja että emme voi huolia niitä edes lausuntoon siis valtiovarainministeriön numerot eivät kelpaa valtiovarainvaliokunnan näin surkeaa on tämän valtavan uudistuksen valmistelu ne poliittisesti ohjaamattomat asiantuntijat joita olemme kahdessa yhteydessä kuulleet yli sata ovat taas päätyneet lähes yksimielisesti lopputulokseen että hallituksen sote malli aiheuttaa varmemmin kolmen miljardin lisämenot kuin tällaisen lausunnon ovat antaneet niinkin arvostetut tahot kuin etla vatt aalto yliopisto talouspolitiikan arviointineuvosto ja kymmenet terveystaloustieteen asiantuntijat on aivan poikkeuksellista että näihin menoihin ei varauduta julkisen talouden suunnitelmassa ministeri orpo puolustautui että valinnanvapaus ei pääse käyntiin tällä kehyskaudella ja se oli tämän masentavan yleistilanteen ainoa hyvä uutinen vielä äskettäinhän uutisoitiin että maakunnat melkeinpä kilpailevat siitä kuka ensimmäisenä ehtii tähän uuteen systeemiin no nämä luvut julkisen talouden suunnitelmasta puuttuvat ja siksi käsillä ei ole uskottava julkisen talouden suunnitelma se on poliittinen toiveasiakirja jossa muilta osin paitsi tämän elefantin kokoisen aukon osalta on esitetty sinällään analyyttisiä vmn arvioita

mikään mitä ministeri orpo tänään täällä sanoi ei ikävä kyllä antanut valoa tähän miljardiluokan mustaan aukkoon no

sen sijaan että olisi puhuttu siitä mistä hallitus ei haluaisi puhua eli sote rahoista puhuttiin siitä mistä haluttiin puhua eli esitettiin ministeri orpon aseenkantajien edustajien zyskowicz ja jaskari voimin myöskin melkoisen värittyneitä näkemyksiä sdpn vero ohjelmasta on tietysti niin että sdpllä on vero ohjelma jota voi arvostella kun taas kokoomukselta sellainen puuttuu joten veropolitiikkaa on mahdoton arvostella kun se on niin epämääräistä puuttumatta nyt tähän mustamaalaukseen enempää monet esityksemme ovat peräisin valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmien esityksistä joita ministeri orpo ei itse poliittisista syistä voinut hyväksyä ja mainittakoon että meillä on lukuisia yrittäjyyteen liittyviä reformiesityksiä vaihtoehtobudjeteissamme kun edustaja jaskari syytti meitä siitä että yrittäjyyttä ei mainittu ryhmäpuheenvuorossa niin syytös olisi voinut kohdistua myöskin edustaja suutariin koska edes kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa ei puhuttu yrittäjyydestä yhtä kaikki lopuksi esitän eduskunnan hyväksyttäväksi vastalauseen yksi mukaiset kannanotot

arvoisa puhemies

olen tässä pöntössä puhunut jo aika paljon eikä tähän ehdi puhumaan kaikista asioista mutta nostan tähän vielä kolme suomen kasvuun vaikuttavaa asiaa ensimmäinen on osaavan työvoiman saatavuuden esteiden poistamisen tarve se on tullut paljon esille jo muissakin puheenvuoroissa muun muassa sosiaalidemokraattien puheenvuoroissa siksi että se on noussut suurimmaksi kasvun esteeksi ja se alentaa myös tulevien työpaikkojen kasvua

sosiaalidemokraatit ovat kyllä hallituksen tapaan huolissaan työvoiman vähenemisestä ja tähän meidän on etsittävä nopeasti lääkkeitä eun alueen osaajista

heitä saisi suomeen mutta meillä on esteitä esimerkiksi puheessani mainittu verotuksen kireys on useasti tullut esille työperäisen maahanmuuton vapauttaminen ei ole saanut tarpeeksi poliittista hyväksyntää vaikka niin saisimme nopeasti osaajia eun ulkopuolelta puheissa ei myöskään ole esitetty muita lääkkeitä tähän ongelmaan toivoisin että jatkossa näin tehtäisiin toiseksi pääoppositiopuolue sosiaalidemokraatit ovat esittäneet toukokuun veropaketissa muun muassa exit veroa tämä on tietenkin epärealistinen ja populistinen esitys koska se törmää eun perusperiaatteisiin kuten ihmisten omaisuuden ja rahan vapaaseen liikkuvuuteen sen mukaan olisi rangaistavaa muuttaa mistään syystä pois suomesta tällaista esitystä en millään voi hyväksyä vaikka ymmärrän ettei suomi ole kaikille houkuttelevin maa asua elää ja maksaa veroa tämän näkee muun muassa siitä että vain neljännes suomesta muualle opiskelemaan lähteneistä aikoo tutkimusten mukaan muuttaa takaisin asumaan suomeen mutta emme voi rakentaa suomea sellaiseksi ei ole tarpeeksi kilpailukykyinen pitääkseen kansalaisensa maassaan emme ainakaan saa rakentaa sellaista suomea joka rankaisee suomesta esimerkiksi rakkauden tai toimeentulon perässä muuttajia maastamuuttovero olisi myös selvä kasvun este ja tuottopotentiaali olisi mielestäni olematon todennäköisesti esitys tulisi kiihdyttämään jo valmistelunsa aikana suuria määriä ihmisiä ja ja yrityksiä muuttamaan pois maasta näinhän tapahtuu muun muassa perintö ja lahjaveron noston yhteydessä arvoisa puhemies vihreät ryhmäpuheessaan olivat huolissaan metsien hakkaamisesta ja siitä että teollisuuden ääntä yleensäkin kuunnellaan kuitenkin metsät kasvavat enemmän kuin koskaan kasvu on tuplaantunut sataankymmeneen miljoonaan mottiin viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana ennusteen mukaan metsien kasvu myös parin seuraavan vuosikymmenen kuluessa ainakin kolmanneksella tällä haavaa meidän metsävarantomme ovat kasvaneet lähes kolmeen miljardiin kuutioon suomen viennin kymmenen suurimman artikkelin joukossa on viisi metsäalan tuotetta hakkaamme metsiemme kasvusta vain noin kuusikymmentäviisi prosenttia kun sama luku ruotsissa on kahdeksankymmentä prosenttia en ole kuullut että siellä vastustettaisiin vastustettaisiin tätä ainakaan äänekkäästi panostukset uusiutuvan metsän käyttöön uusiin kestäviin sovelluksiin ovat mielestäni oikeaa politiikkaa ja samalla ympäristöteko jos jätämme metsät hoitamatta kuten vihreät toivovat ei synny myöskään kasvua ja työtä arvoisa puhemies annan tukeni hallituksen suunnitelmille kasvattaa suomalaista vientiä ja työllisyyttä myös metsäteollisuuden osalta

arvoisa puhemies tässä nyt edustaja suutari antoi aivan väärän todistuksen tästä arvonnousuverosta joka sisältyy sdpn vero ohjelmaan sen tarkoitus on verottaa tuotto suomessa silloin kun se tuotto on syntynyt suomessa eli ei kannata muuttaa ulkomaille vain sen takia että mahdollisesti halvemman verotuksen maassa ottaisi ulos esimerkiksi kapitalisaatiosopimuksen tuotot

tämä vero on eri muodoissaan käytössä useissa maissa muun muassa viimeksi se on lanseerattu espanjassa tämä ei ole minkään eu oikeuden vastainen tässä siis nyt liitytte siihen kokoomuslaisen ja ekn kauppakamarisiiven joukkoon joka tästä tästä aloitteesta levittää tarkoituksellisesti aivan väärää tietoa

arvoisa rouva puhemies heti tähän alkuun haluan

kannatus on täältä saatu edustaja harakan esittämälle hyvälle sdpn perusvaihtoehtolinjalle vaihtoehtolinjalle tämän hallituksen politiikalle jossa jossa ikävää on se että kun talous kasvaa mikä on hyvä asia niin kasvu ei kuitenkaan kuulu kaikille vaan arvovalintoja on tehty aika ikävällä julmalla tavalla minusta oli ihan aiheellista se että heti kärkeen totesimme ja muistutimme siitä että viimeisimpänä nyt varmasti taas kerran julkisen sektorin ahkerat työntekijät opettajat sairaanhoitajat siivoojat keittäjät poliisit tulevat näkemään palkkanauhassaan sen ikävän tosiasian että kasvu ei todellakaan kuulu kaikille useasta vetoomuksesta huolimatta hallitus ei ole halunnut näitä leikkaamiaan lomarahoja lähteä palauttamaan nimittäin ihan mitä vain tässä salissa sieltä oikealta laidalta niin totuus on kuitenkin se että hallituksen toimien seurauksena lomarahat leikattiin julkisen sektorin työntekijöiltä me muistamme kaikki tämän kauden alkuvaiheet jossa hallitus toi nämä pakkolakiuhkailunsa esiin hyppäsi työnantajien pukukoppiin elinkeinoelämän pukukoppiin siellä vain soinin lipat jäivät ovesta liehumaan liehumaan kun tämä hyppy tapahtui ja tässä sitten kaiken kaikkiaan mennään mehän olemme kuulleet aiemminkin täällä muun muassa häkämieheltä että kyllä sitä hallitus nimenomaan halusi että tämä kiky sopimus toteutetaan nämä lomarahat leikkaamalla tässä mennään halusin tähän alkuun puhemies todeta täällä on muutenkin puhuttu erilaisista talouslinjoista ja minusta sekin on ollut nähtävillä että tämän kauden leimaava piirre piirre talouspolitiikassa on ollut se että kokoomuslaisia arvovalintoja tehdään rahat loppuvat kun on puhe

se nyt ehkä tässä kertauksena vielä siitä olen puhemies erityisen harmissani että tämä on kylmä kokoomuslainen talouslinja ja sitten aina kun olemme täällä salissa myös salissa oleva keskusta sillä hetkellä myötäilee ja todella voimakkaasti tukee tätä talouslinjaa sitten toisaalta taas puheet maakunnissa viikonloppuisin keskustalla ovat enemmän sitä

hallituksen politiikan toimesta miinusmerkki siellä valitettavasti on puhemies tässä keskustelussa tänäänkin kun puhumme julkisen talouden suunnitelmasta on tullut esiin myös se sama tiedossa oleva tosiasia että tässä salissa on elefantti se on minusta iso elefantti vaikka edustaja väyrynen on vähän se on pienempi elefantti mutta kyllä se kuulkaa iso megaluokan elefantti joka tapauksessa on mikä tässä salissa on ja toden totta täällä on käynyt ilmi että että valtiovarainvaliokunta on useasti pyytänyt vaikuttavuusarvioita ja hallitus ei ole kyennyt edes miljardiluokassa niitä arvioimaan se on tosiasia myös että asiantuntijat eri valiokunnissa ovat kertoneet ja arvioineet että mieluumminkin se kustannusvaikutus tulee olemaan miinusmerkkinen kuin kustannuksia säästävä siksi on aivan

olisivat maakuntapäättäjät puun ja kuoren välissä kun ei olisi verotusoikeutta ei olisi riittävästi rahoitusta hallitushan sitä leikkaa tällä omalla leikkurillaan koko ajan näin ollen maakunnat pakotettaisiin asiakasmaksujen nousuun ja ja palvelujen karsimiseen ja hyvältä ei tällainen tulevaisuus näyttäisi toden totta kun puhumme julkisen talouden suunnitelmasta on tavatonta että tässä suunnitelmassa ei ole huomioitu eikä arvioitu edes miljardiluokassa tämän sote sote uudistuksen kustannuksia me ostaisimme sen elefantin aina sanotaan että emme halua ostaa sikaa säkissä mutta me emme nyt halua ostaa elefanttia säkissä ja se on iso asia puhemies ymmärrän että aika tässä vaiheessa loppuu niin että ehkä jatkamme myöhemmin

arvoisa rouva puhemies tänne jäi jonkun muistilappu

arvoisa rouva puhemies ihan ensimmäisenä kannatan perussuomalaisten edustaja toimi kankaanniemen tekemää vastalausetta ja myös edustaja ville vähämäen puheenvuorossa mainittuja asiakohtia arvoisa rouva puhemies kaudella kaksituhattayhdeksäntoista viiva kahdeksikymmeneksikahdeksi tavoitteeksi tulee asettaa se että työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin valtionvelka ei kasva eikä kokonaisveroaste nouse vero eläke ja sosiaaliturvajärjestelmiä tulee uudistaa niin että tavoitteena on huono osaisuuden ja syrjäytymisen poistaminen ja että suomen nousu

digitalisaation turvallisuuden sekä sosiaalisen ja sivistyksellisen tason kärkimaaksi maailmassa on turvattu erityisesti tutkimus ja osaaminen liittyen muun muassa syöpätutkimukseen pidän erittäin tärkeänä että tähän kohdistetaan resursseja ja säilymme siinä kärkimaana jollaisena jo olemme arvoisa rouva puhemies ikääntyminen on on asia mikä on nostettu hyvin usein täällä esille se olemme tekemässä sosiaali ja perimmäisen syyn sille että uudistus tarvitaan sanotaan olevan se että väestö ikääntyy ja kassavaje syntyy sitä kautta tämä valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta katsoo siis suomen talouden tulevaisuuteen mutta paheksun kyllä sitä tapaa millä tämä julkisen talouden suunnitelma eduskunnassa on käsitelty sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä koen koen että sosiaali ja terveysvaliokunta hiljennettiin jollakin tavalla koska me emme päässeet lausumaan laisinkaan tähän asiaan kokisin kyllä niin koska sosiaali ja terveysvaliokuntahan se taitaa nyt istua siellä soten päällä mutta myös sen sote kirstun päällä elikkä meille on nyt annettu annettu

että asiantuntijavaliokunta jollainen me olemme ei saanut tästä asiasta lausua meidät laitettiin vähän niin kuin mottiin sote mottiin ja se on aivan kuten edustaja viitanen siellä toteaa vakava asia ihan ennenkuulumatonta mutta tämän kanssa on joutunut täällä elämään ja päivä toisensa jälkeen rahoitus tulee meidän vastaamme ja eteemme toki siellä on muitakin kysymyksiä

mietinnön päätösehdotuksessa kannanottoehdotuksessa numero viiteen sanotaan eduskunta edellyttää että hallitus turvaa maakunta ja sote uudistuksen toimeenpanoon tarvittavan rahoituksen riittävyyden seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa tuntuu vähän kummalliselle että katsotaan eteenpäin kun pitäisi katsoa tähän hetkeen eli eli rahoituksen pitäisi olla jo nyt suunniteltu kuntoon jotta voisimme viedä tällaista massiivista uudistusta mammuttiuudistusta täällä on puhuttu että elefantti on eduskunnassa minä sanon että täällä on myös mammutti tämä on mammuttiuudistus mitä ollaan viemässä eteenpäin

ja kannan kyllä suurta huolta siitä mistä ne säästöt haetaan asiakasmaksulakia ei ole vielä saatu eduskuntaan sehän olisi ykkösedellytys sille jotta me tiedämme mikä on maksujen ja palvelujen hinta ettei käy niin että se on ihminen hänen hoitonsa palvelunsa ja työntekijät joista se resurssisäästö otetaan on noin kaksisataatuhatta työntekijää joita tämä uudistus koskettaa ja se tarkoittaa sitä että tällä hetkellä siellä sote sektorilla on käymässä sellainen valtava henkilöstöbingo ja se tarkoittaa sitä että henkilöstö on hädissään ja huolissaan siitä mitä heidän työpaikoilleen tapahtuu ja mistä löytyy työtä tämä on erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden kohdalla samalla me puhumme palkkaharmonisoinnista hoitajana totean että se on hyvä asia jos palkat nostetaan siten että että tällaisia perusteettomia palkkaeroja ei ole senhän kuuluisikin olla näin siellä sote uudistuksessa mutta riittääkö kaikille sitten työtä vai tehdäänkö säästöt henkilöstöstä toteutuuko hetemäen rajun raportin kuva jossa hoitaja tulee digitaalisesti käymään kotona kännykän tai tietokoneen välityksellä hetemäkihän totesi että sillä voidaan säästää kotihoitajien käyntejä mutta tässä tulivat ehkä tiiveimmät osat liittyen soteen sanon vielä sen että perussuomalaisten yhtenä asiakohtana on täällä se että laitoshoitopaikkojen riittävyys ja henkilöstön riittävä määrä tulisi turvata ne ovat perusedellytyksiä sille että suomi saadaan nousuun siltä osin että ihminen voi hyvin inhimillisyyttä ei tule unohtaa

arvoisa rouva puhemies palaisin vielä äskeiseen puheenvuorooni koskien sivistysvaliokunnan lausuntoa koulutuksesta ja koulutuksen resursseista on vähennetty viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi se on tosiasia mutta erityisen suurta tämä vähentäminen on on ollut tämän hallituksen toimesta kaikkiaan lähes noin kolme miljardia euroa tähän mennessä summa on niin merkittävä että sen tuoma lasku suomen menestykselle on vielä edessäpäin jo nyt näemme merkkejä siitä että olemme jäämässä jälkeen muusta maailmasta erityisesti innovaatioiden määrässä suhteessa väestöön valiokunta mainitsee lausunnossaan koulutuksen tasa arvon toteutumisen mietinnössä kiinnitetään huomiota perusopetuksen kotikuntakorvaukseen joka ei tällä hetkellä ole yhdenvertainen kaikille oppilaille ja opetuksen järjestäjille

kuin kuntajärjestäjän kotikuntakorvaus on tällä hetkellä yhdeksänkymmentäneljä prosenttia kunnan saamasta korvauksesta valiokunta katsoi että tämä kuuden prosentin ero on selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tämä selvitys ja nämä laskelmat on mielestäni tehtävä mahdollisimman pian jotta tämä jo kymmeniä vuosia tiedossa ollut epäkohta poistuisi aikaisemmin se oli jopa kymmenen prosenttia mutta viime hallituskaudella siihen saatiin neljän prosentin tarkennus mutta vielä on kuusi prosenttia jäljellä hyvää on muuntokoulutukseen panostaminen ja oppimateriaalilisä toisen asteen alle kaksikymmentä vuotiaille opiskelijoille jotka ovat vähävaraisista perheistä siis joissa tulot yhteensä ovat alle neljäkymmentätuhatta euroa tämä on on hyvin merkittävä lisä sitten väyläverkoston muutama ajatus ehkä tämän selonteon suurin ihmetyksen aihe on hallituksen esitys vähentää liikenneväylärahoitusta juuri nyt kun se tuottaa hyviä tuloksia ja korjausvelka alkoi vähentyä nyt se kääntyy tämän esityksen johdosta uudestaan kasvuun kuten valiokunta lausunnossaan esittää tulee ottaa tarkkaan huomioon parlamentaarisen työryhmän ehdotus kaksitoista vuotisesta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tämä oli yhteinen kanta ja kun kaikki hallituspuolueet ovat siinä olleet mukana miksi on valittu toinen lähestymistapa tämän korjausvelan kiinni saamiseksi arvoisa puhemies ajatuksia maataloudesta suomalaisen viljelijän ja maatalouden maatalouden yllä on tällä hetkellä tummia pilviä eun vuosien kaksituhattakaksikymmentäyksi rahoituskehys tarkoittaisi toteutuessaan suomelle noin neljänsadankahdenkymmenen miljoonan euron leikkausta meneillään olevaan kehyskauteen se on se on jotain mikä on otettava ennakolta huomioon kristillisdemokraatit ovatkin esittäneet ajatuksena että pitäisikö suomeen saada maanviljelijän suojeluohjelma jotain joka pitkäjänteisesti turvaa suomalaisen maanviljelyn ja omavaraisuuden jos tämä eun linja nyt toteutuu ja suomi ei siihen muutoksia saa meillä kahdenkymmenen vuoden päästä enää viljelijöitä sitten on tämä vähävaraisia auttavien yhdistysten toiminta joka pitäisi tässä maassa turvata nämä leipäjonojen kautta palveluja tuottavat yhdistykset tekevät joka päivä pyyteetöntä työtä ilmaiseksi kun hallitus päätti viime jouluna tästä niin sanotusta joulurahasta miljoonan ottaa pois niin kyllä olisi järkevää nyt miettiä että sosiaali ja terveysministeriön puolella otettaisiin tämä asia vakavasti ja laitettaisiin sinne jokavuotiseen tukeen se miljoona euroa jota nämä yhdistykset voisivat sitten hakea niin ei tarvitsisi olla sen varassa millainen hallitus kulloinkin sattuu olemaan uskon että näiden vähävaraisia auttavien yhdistysten toiminnan turvaaminen sosiaalisektorilla on meille kaikille kunnia asia

arvoisa rouva puhemies edustaja laukkanen edellä otti esille erittäin tärkeän asian

tulee pärjäämään me olemme voineet nähdä valiokunnan mietinnöstä sen todellisuuden kun julkista taloutta suunnitellaan pidemmällä aikatähtäimellä että siltä sektorilta vähenee raha emmekä tiedä vielä kuinka eu neuvotteluissa edetään sen suhteen onko meillä todellisuudessa mahdollisuus harjoittaa sellaista maatalouspolitiikkaa joka mahdollistaa kotimaisen elintarviketeollisuuden omavaraisuuden tässä maassa se on huomionarvoista että joko on niin tai ei nyt on tehtävä niitä ratkaisuja eikä oppositiosta tarvitse olla kovinkaan kriittinen arvioidessaan sitä että me

monelle vuodelle vähenevät rahat mitä julkisen talouden suunnitelmassa on se on tosiasia minä toivoisin ainakin että täällä no on kyllä ainakin yksi valiokunnan ja keskustalainen kansanedustaja paikalla yhdessä tämän huolen siitä miten me voimme turvata huoltovarmuuden ja sen että suomalainen maatalouselinkeino voi tuottaa turvallisia elintarvikkeita tähän maahan ja olla kilpailukykyinen silloin kun elintarvikkeita viedään meiltä maailmalle tämä on huolenaihe jonka minä jaan vasemmistolaisena kansanedustajana samalla tavoin on pakko nähdä missä toimin liikennepuolella kuultiin hieman nyt jotain siihen suuntaan että olisi pysäytetty tämän hallituksen toimesta negatiivinen kehitys siten että velka joka liittyy siihen kuinka teitä pidetään yllä olisi pysäytetty ei hallitus teki oikean päätöksen tuodessaan lisää rahaa mutta ei se pysäyttänyt kuitenkaan sitä infran velkamäärää mitä tuleville sukupolville sukupolville siirretään eli pitäisi olla rehellinen on hienoa kehua itseään mutta pitäisi nähdä sinne tulevaisuuteen eikä keskittyä pelkästään siihen mitä hyvää on saatu aikaiseksi liikennepuolella ja tieverkon ylläpidossa on kyllä pakko antaa hallitukselle krediittiä siitä että on saatu perusparannuksia aikaiseksi mutta on väärin sanoa että pysäytettiin kun velka kuitenkin vain kasvoi siitä huolimatta vaikka niin paljon satsattiin sen takia täytyy olla todella aktiivinen ja ja sitten todeta että seuraavalle hallitukselle seuraavalle eduskunnalle siirtyy iso taakka siitä mitenkä me hoidamme nämä asiat se vaatii kyllä eduskunnalta todellakin suurta yhteisymmärrystä siitä mitä tehdään liikennepoliittisessa selonteossa työryhmä totesi tiettyjä asioita että pitää siirtyä kahdentoista vuoden suunnitelmalliseen tieverkon kehittämiseen mutta kuten tänään on todettu esimerkiksi edustaja wallin

vaikkapa nyt varsinais suomen osalta

silloin kun elinkeinoelämä muuttuu liikennepalveluitten tarpeet ovat erittäin kuinka pystymme tuottamaan niitä lisätyöpaikkoja tähän maahan jotka voivat sitten antaa jakovaraa sinne mistä me voimme sitten turvata meidän hyvinvointivaltion rahoituksen arvoisa rouva puhemies me tarvitsemme yhteistyötä ja tässä keskustelussa mitä nyt käydään kun nyt ei puhuta vain lisätalousarviosta taikka tämän hallituksen julkisen talouden onnistumisista tai epäonnistumisista meidän pitää puhaltaa yhteen hiileen ja toivoa että ainakin liikennepuolella voimme nähdä toisemme niin että

arvoisa rouva puhemies

näistä työpaikoista viisikymmentätuhatta on tullut viimeisen vuoden aikana eli sinisten uhrautuminen ei ole mennyt hukkaan vaihtoehtona ei ollut vain työllisyyskehityksen seisahtuminen edellisen hallituksen aikana työpaikkoja menetettiin ne kuuluisat satatuhatta ja vähän ylikin hallituksen talouspolitiikka on tähdännyt julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen ja kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseen säästöin sekä kasvua tukevin ja julkista palvelutuotantoa tehostavin toimin ja tässä olemme onnistumassa valtiovarainvaliokuntakin on todennut että monet hallituksen asettamista talouspoliittisista tavoitteista kuten julkisen talouden velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen ja velkasuhteen lasku ovat valtiovarainministeriön ennusteiden perusteella toteutumassa poiketen aiemmista arvioista myös hallituksen tavoitteet työllisyysasteen nostamisesta seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja työllisten määrän kasvattamisesta sadallakymmenellätuhannella hengellä hallituskauden aikana näyttävät toteutuvan jo ensi vuonna akuuttiin osaajapulaan ja osaamisen kohtaanto on puututtu muun muassa tämän vuoden lisätalousarviossa missä osoitetaan miljoonan euron lisäys osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi muun muassa muuntokoulutuksiin ja alanvaihdon täsmäkoulutuksen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa toivottavasti myös marjanpoimintaan niin metsissä kuin tiloillakin riittää työntekijöitä suomalaisilla työntekijöillä ei tähän työhön ole riittävästi kiinnostusta joten tarvitsemme ulkomaista työvoimaa onkin erityisen että työllisyyttä ja kasvua tukevat toimet ovat edelleen hallituksen työn ensisijaisena painopisteenä hallituskauden viimeisenä vuonna ja että niitä painotetaan myös seuraavassa hallitusohjelmassa oppositio on tänäänkin kritisoinut miksi hallitus on enemmän leikannut muun muassa koulutuksesta ja tutkimuksesta kuin nyt antanut takaisin hallituksen panostuksia on voitu oppositiossa kuvata muun muassa sanoin lapiolla leikattu ja nyt lusikalla annetaan takaisin no kun katsotaan tilastoja edustaja viitanen niin niiden mukaan edellinen hallitus eli te kun olitte siinä hallituksessa ei pysäyttänyt läpi kautensa jatkunutta tutkimus ja kehitysmenojen vapaapudotusta minkä nykyinen hallitus on kuitenkin tehnyt ja kun nykyiset oppositiopuolueet olivat hallituksessa viime kaudella niin miksi näitä niin sanottuja parempia toimia innovaation tutkimuksen koulutuksen ja työllisyyden lisäämiseksi ei silloin tehty vihreätkin olivat viime kaudella mukana rakentamassa paisunutta yritystukijärjestelmää muun muassa asiantuntijoiden mukaan ylimitoitetut tuulivoiman tuet nyt kun kilpailua haittaavia tukia on vaikea yhdessä purkaa syyttely ja omien käsien pesu ei ratkaise ongelmaa aikamoista teatteria opposition suunnalta vaikka kesäteatterien aika on vasta edessä suosittelen kuitenkin jokaiselle myös kesäteatterissa käyntiä minäkin olen siellä

myönnän edustaja viitaselle
arvoisa rouva puhemies ehkä minä nyt hieman kertaan esimerkiksi tätä koulutuspuolta koska puheenvuoron pitäjä sitä niin painotti minä muistaisin että ennen vaaleja siellä olivat myös siniset silloiset perussuomalaiset näyttämässä

ihmisille lappua että ei enää koulutusleikkauksia se oli yhteinen koulutuslupaus ennen vaaleja että ei enää koulutusleikkauksia ja mitä minä näen näen silmilläni saman mutta kuitenkin samat henkilöt jotka näitä leikkauksia nyt ovat rajulla kädellä jatkaneet todella rajulla minulla on tässä eräs muistio mikä sattui käteeni ihan vain esimerkinomaisesti tämän vuoden talousarviosta tekesiltä on tehty pysyvä leikkaus satakolmekymmentä miljoonaa lisättiin sitten kolmekymmentäviisi miljoonaa ikään kuin näön vuoksi lisättiin parikymmentä miljoonaa mutta sitä ennen oli leikattu satayhdeksänkymmentä miljoonaa yleissivistävän koulutuksen rahoja oli pysyvästi leikattu seitsemänkymmentä miljoonaa ja nyt niistä on tullut hippuja takaisin eihän tämä vetele arvoisa puhemies
arvoisa puhemies tässä kun nyt puhutaan julkisen talouden suunnitelmasta niin on ymmärrettävää että keskustelu myös menee näihin koulutusleikkauksiin ja näiden koulutusleikkausten haitallisuudesta kyllä kertoo eniten se keskustelu jota täällä käydään kun nykyisen hallituksen vankin peruste koulutusleikkauksille on ollut se että kun edellinenkin hallitus leikkasi niin tämä kyllä kertoo kaiken oleellisen siitä minkä takia näitä koulutusleikkauksia ei pitäisi tehdä kyllähän tästä pitäisi pikkuhiljaa mennä jo eteenpäin varsinkin kun kuten edustaja viitanen tuossa hyvin viittasi ennen kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleja kaikki puolueet lupasivat että koulutuksesta ei enää euron euroa säästetä no nyt tiedämme että tämä lupaus on petetty mutta arvoisa puhemies tässä puheenvuorossa olisin halunnut vielä puuttua tähän keskusteluun liittyen julkisen talouden sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen kustannusvaikutuksiin ainahan tässä jts keskustelussa tulee eri puolueilta erilaisia esityksiä joihin toiset sitten puuttuvat mutta kovin on hiljaiseksi jäänyt nyt hallituksen pohdinta näistä sote muutoskustannuksista kun täältä oppositiosta kysytään osaisiko joku nyt arvioida niitä edes miljarditarkkuudella niin tähän keskusteluun ei suostuta lähtemään onko niin että vastuullisesta talouspolitiikasta on helpompi puhua kun on joistain muista aiheista kysymys mutta sitten kun tullaan tänne hallituksen ison reformin äärelle ja aletaan sitä kassia kaivelemaan että mitäs kaikkea täältä löytyy niin siinä vaiheessa hallituspuolueet nostavatkin vain kädet pystyyn ja toteavat että ei tätä itse asiassa pystytä arvioimaan se on siinä mielessä ihan oikea arvio koska niin

on mutta edustaja juvonen pisti oikeastaan vielä paremmaksi kun hän vertasi sote uudistusta ja ja sen taloudellisia vaikutuksia mammuttiin no mammutissa ja elefantissa on tietenkin se ero että mammutti on kuollut jo sukupuuttoon en sitten tiedä oliko tämä edustaja juvoselta nyt kenties ennustus myös tämän reformin osalta

viittasi kyllä väärin kun hän sanoi että nykyisen hallituksen painavin perustelu olisi että kun hallitus leikkasi näinhän ei ole vaan viime kaudella suunniteltiin kyllä toisen asteen koulutuksen leikkausta jopa enemmän kuin tällä kaudella sitä tehtiin ja se tehtiin nimenomaan julkisen talouden suunnitelman takia ja jos aloitetaan siitä perusteesta mikä siellä oli niin meillä ovat aikaisemmin nousseet vuosituhannen alusta toisen asteen koulutuksen ammatillisen koulutuksen kustannukset noin miljardista eurosta kahteen miljardiin euroon ja siinä oli noin kahdensadan miljardin euron säästöstä kysymys kun otetaan huomioon myös se että toisen asteen koulutuksen aloituspaikkoja oli kaksinkertainen määrä aloittajiin nähden niin oli syytä miettiäkin jotain leikkausta siihen nyt on huomattu että kyllä meidän pitää panna siihen takaisin rahaa ei tämä nyt ihan niin yksinkertaista ole että siellä olisi joku paha hallitus ollut tekemässä leikkauksia roiskimassa vaan niihin on pätevät perusteet kyllä ollut joko talouspoliittiset tai sitten tarveperusteiset niin kuin tässä tapauksessa

nopeasta vastauspuheenvuorosta täällähän on nyt ruodittu tämän keskustelun aikana moneen kertaan tätä sote uudistuksen tilannetta ja näitä laskelmia kyllähän kuitenkin minusta olisi syytä myöntää ihan yli kaikkien puoluerajojen ja hallitus ja oppositiorajan se että tämä on aivan ydinjuttu siis ei se ole yksi suurimpia juttuja vaan se on ihan se koko meidän julkisen peruspilari että me saamme uudistettua meidän sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmäämme mehän emme millään muilla talouspoliittisilla toimilla tai tai millään säästöillä muilta sektoreilta voida välttää sitä kun me tiedämme että hoidot kallistuvat meillä on erilaista pahoinvointia meillä vanhenee väestö niin jos me emme löydä uusia tapoja taata edullisemmin laadukkaampia palveluita ennaltaehkäistä ongelmia niin meillähän tulee pettämään pohja meidän julkiselta taloudeltamme

ovat kunnissa ulkoistaneet omia sote palveluitaan me tulemme tarvitsemaan tähän kokonaisuuteen kukaan ei voi paeta sote uudistuksen tarvetta tässä salissa

puheenjohtaja tässä on monessa yhteydessä painotettu sitä että meidän olisi syytä avata vielä nyöriä mutta kuitenkin myös opposition puheissa ja julkisen talouden suunnitelmassa on valtiovarainvaliokunnassakin yhdessä todettu että meillä on tulevaisuuden kasvussa ongelmia meillä kasvu hiipuu sinne yhden pilkku viiden prosentin alle ja rahoitusta tarvitaan koska menot kasvavat täällä minun mielestäni varsin kevyesti heitetään niillä artikkeleilla että joku olisi pahana tehnyt sopeutuksia ja ja leikkauksia

arvoisa puhemies tästä on oikeastaan hyvä jatkaa että kyllähän niin täällä salissa kuin vaikkapa valtiovarainvaliokunnassa jossa sitten osalta tätä mietintöä tehtiin kaikki allekirjoittavat sen että kun katsotaan tulevaisuuteen niin ei siellä pelkkiä ruusuisia niittyjä näy vaan siihen liittyy erilaisia uhkakuvia sen suhteen millä tavalla esimerkiksi meidän taloudellinen kehityksemme tästä jatkuu minkälaiset haasteet meillä on ihan jo ikääntymisestä johtuen ja niin edelleen senpä takia olisi hyvä että kun me tiedämme että menopaineita tulevaisuudessa on niin emme nyt ainakaan ehdoin tahdoin sitten tekisi sellaisia uudistuksia jotka vielä lisäävät näitä menopaineita siitähän tässä on kysymys jos sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen karkeat arviot taloudellisista vaikutuksista ovat tällä hetkellä plus kolmesta miljardista miinus kolmeen miljardiin niin tässä on kuuden miljardin gäppi kun meillä tulee varmasti olemaan tiukkaa taloudessa myös jatkossa niin ei nyt ehdoin tahdoin tehdä sellaista uudistusta jonka lopputuloksista kukaan ei tiedä yhtään mitään

puhemies todellakin tämän hallituksen idea on ollut se että pannaan talous pyörimään niin että se tuottaa kansantaloudelle lisää hyötyä sekä julkiselle taloudelle että yrityksille koska vain toimiva yritys joka tuottaa voittoa voi palkata lisätyövoimaa tappiollinenhan vähentää työvoimaa kun meidän järjestelmämme on näin jäykkä niin kaikki järjestelmässä tapahtuva

uudistusten tielle on lähdetty esimerkiksi opetuspuolella sivistyspuolella on leikkauksia tehty totta kai on tehty mutta on tehty myös uudistuksia tämän hallituksen linjahan on ollut selkeästi talous toimimaan tehdään uudistuksia joihin kuuluu myös sote uudistus näiden uudistusten vastustajien kannattaisi muistaa se ettei ole olemassa enää sitä status quoa sitä maailmaa että voisimme turvallisesti palata siihen menneeseen ja jatkaa elämää siellä missä kulut kasvavat hurjaa vauhtia te edustaja räsänen tiedätte tarkemmin kuin minä mikä se prosentti on jos me emme mitään tee kulukäyrä nousee aivan hullun lailla ylöspäin

arvoisa rouva puhemies kolmesta asiasta täällä näköjään koko ajan kiistellään ensin on se onko kilpailukykysopimuksella ollut merkitystä vaikutusta tähän talouskasvuun väitän että on ollut pieni vaikutus maailmantalouden elpymisellä on suuri vaikutus tästä ei kannattaisi enää riidellä toinen ovat nämä koulutusleikkaukset kaikki puolueet täällä ovat olleet tekemässä koulutusleikkauksia ollaan rehellisiä näin on tämän vaalikauden alussa tilanne oli niin vakava että kaikkeen jouduttiin menemään sosiaalidemokraatit esittivät vielä suurempia toisen asteen koulutuksen leikkauksia kuin mitä on tehty eli ei tästäkään kannata riidellä vaan kannattaa katsoa eteenpäin ja koulutukseen pitää panostaa kolmas riidan aihe ovat soten kustannukset kannattaa nyt keskustella koska uudistus on meillä pöydällä avoinna ja kannattaa ottaa erittäin vakavasti se valtiovarainvaliokunnan lausunto jossa käydään nämä kustannukset läpi ja myös meidän vastalauseemme jossa on jotka ovat auki ja aiheuttavat

puhemies jos me ihan oikeasti haluamme kantaa huolta meidän kustannuksista niin meidän kannattaisi kääntää katseemme perusterveydenhuollon toimivuuteen ja varsinkin asiakasmaksuihin jotka ovat eurooppalaisittain tarkasteltuna erittäin korkeat asiakasmaksut ovat myös muodostuneet useille ihmisille esteeksi hoitoon hakeutumiselle tähän on myös thl kiinnittänyt huomiota elikkä he näkevät että erilaiset asiakasmaksut ovat eri sektoreilla keskeisimpiä eriarvoisuutta lisääviä tekijöitä vasemmistoliitto on esittänyt toistuvasti sitä että voitaisiin näistä terveyskeskusmaksuista luopua kokonaan koko maassa koska ne koskettavat erityisesti kaikista köyhintä ihmisryhmää ja helsingissähän tästä on luovuttu itse haluaisin tuonne hallituspuolueiden edustajien suuntaan tuoda esille sen huolen että kyllä täällä ihmetellään sitä minkälaisella opilla koulutuksella nähdään hallituksen valinnanvapauden laskevan näitä kustannuksia kun eri professorit ja asiantuntijat ovat tuoneet nimenomaan huolensa siitä että nämä lisäävät niitä

arvoisa rouva puhemies tämä elefantti on kyllä kuvaava nimi siitä syystä että se on niin iso että siinä on monta puolta ja aina joku puhuu jostain kulmasta mutta tästä on helppo puhua koska tämä julkisen talouden suunnitelma on yhteinen aihe juuri tälle päivälle surullista että tästä ensinnäkään valiokunta ei saanut lausua mitään elikkä ne asiantuntijat jotka oikeasti tätä tulevaisuudessakin joutuvat pohtimaan jäivät tästä ulos mutta me tiedämme että tähän liittyen tämä valinnanvapausmalli on se mistä näitä lisääntyviä kustannuksia erityisesti tulee ja niitä kustannuksia joittenka määrää on vaikea arvioida se viisi pilkku seitsemän miljardia joka on luvattu sinne yksityiselle puolelle rahoitusta on ainut summa mikä on olemassa

arvoisa rouva puhemies kyllähän tässä julkisen talouden suunnitelmassa todellakin niin kuin täällä jo aiemmin edustaja kurvinen ja moni muu on todennut varmasti tärkeintä on se millä tavalla tätä sosiaali

ja ja ter veydenhuollon uudistusta tullaan viemään eteenpäin ja siksi onkin niin hämmentävää että se valiokunta joka tästä asiasta eniten asiantuntijakuulemisten kautta voisi tietää ei tästä asiasta sitten mitään lausunut tämä on kyllä voisi sanoa aivan ainutkertaista julkisen talouden suunnitelman käsittelyssä tämän talon historiassa kiinnittäisin lyhyesti huomiota näitten asiakasmaksujen tasoon edustaja hänninen täällä nosti tämän asian esille tämän päivän helsingin sanomissa kerrottiin siitä kuinka asiakasmaksut muun muassa helsingin kaupungissa sosiaalipuolella tuplaantuivat iäkkään pariskunnan kohdalla tämä on tällä hetkellä tilanne ja sen tähden tämä asiakasmaksulain uudistus on todella kiireellinen ja tärkeä meidän on äärimmäisen vaikea ottaa tähän sote kokonaisuuteen siltäkään kannalta mitään kantaa kun ei ei voi tietää mikä on tulevaisuudessa se rasite mikä tulee näille henkilöille jotka joutuvat maksamaan näitä sosiaalipalveluitten maksuja

arvoisa puhemies siitä että meillä sote kustannukset kasvavat ei ole lopullista tietoa vielä olemassa jos vedotaan siihen että yksityiset tulevat tarjoamaan palveluja samalla hinnalla ja se nostaa kustannuksia niin vastaväitteenä on että yleensä kilpailu on vähentänyt kustannuksia palvelun kustannukset ovat pienentyneet koska silloin myös kilpailu nostaa tuottavuutta ja toisaalta jos jokainen pääsee jonottamatta palvelun piiriin niin kuin perusterveydenhuollossa tullaan pääsemään niin se aikaa myöten myös vähentää kustannuksia

puhemies nythän on niin että täällä on aika maaginen luku kuusi se tulee siitä että se on se pienen pieni haarukka kuusi miljardia miten arviot voivat heitellä hallitus itse uskoo sokeasti aikanaan jostain sanoisinko hieman stetsonimenetelmällä temmattuun kolme miljardia ja päättää että sehän se sitten on se kustannusten nousun hillintätavoite ja samaan aikaan meillä käyvät hyvin varteenotettavat asiantuntijat oli sitten valtiontalouden tarkastusvirastosta erilaisista talouden tutkimuslaitoksista kertomassa että on vaarana että käy pikemminkin päinvastoin

rouva puhemies on jollakin tavalla tragikoomista se että kun sosiaalidemokraatit oppositiosta vastustavat aivan valtavasti tätä valinnanvapautta juuri pelottelemalla sillä yksityisen sosiaali ja möröllä ja eriarvoisuudella niin jos tämä malli kaatuu niin kuin teidän kellokkaanne harakka sanoi että on isänmaallista kaataa tämä sote uudistus niin silloin se yksityinen terveydenhuolto vasta pääseekin valloilleen koska meidän perusterveydenhuoltomme on ajautunut tässä kahdenkymmenen vuoden aikana siihen pisteeseen että todennäköisesti suurin osa kunnista turvautuu kokonaisulkoistuksiin no sittenhän siellä vasta jyräävät markkinavoimat sen jälkeen saavat pörssiyhtiöt käytännössä monopoliaseman tässä valinnanvapausmallissa ihminen edes saisi valita ihminen voisi katsoa mihin menee puoleksi vuodeksi ja sitten vasta se eriarvoisuus kasvaa edustaja viitaselle totean sen että riskejä varmasti on mutta hyvin todennäköisesti tämä uudistus tulee kuluja laskemaan ja pahimmin kulut räjäyttää se jos ei tehdä mitään ja demareiden linja tuntuu olevan ettei tehdä mitään silloin kulut räjähtävät ja eriarvoisuus räjähtää

kannattaisi nyt tässä kysymyksessä muistaa oikeat termit ja se mistä puhutaan eli onko se leikkaus jos koulutuksen kulujen nousua tasoitetaan eli ei absoluuttisesti vähennetä sitä summaa mikä tiettyyn koulutukseen kohdistetaan vaan ainoastaan kulujen nousua tasoitetaan sama on kysymyksessä myöskin sotessa ei kai kukaan tule väittämään että soten kuluja tultaisiin absoluuttisesti leikkaamaan vaan ainoastaan niiden kulujen nousua yritetään taittaa sen takia kaikki tunnustavat että sote tarvitaan nyt sitten se miksi tämä nykyinen hallituksen esittämä sote malli ei toimi siinä on se perustavanlaatuinen ongelma että siellä on pari ideologista valuvikaa eli ensimmäisenä tämä aivan ennenaikaisesti ja hallitsemattomasti sisäänajettu valinnanvapaus

tulee nostamaan kustannuksia kun se hajottaa jo rakennettua integraatiota toinen on tämä maakuntamalli joka voi toimia maakunnissa mutta se ei toimi pääkaupunkiseudulla eikä uudellamaalla nämä kummatkin seikat ymmärretään täysin ja tunnustetaan mutta hallituksella ei ole tahtoa niiden korjaamiseen

on helppo yhtyä siihen mitä edustaja suutari sanoi esimerkiksi kilpailun kustannuksia hillitsevästä vaihtoehdosta tai siitä että jonoja puretaan ja sillä saadaan niitä tulevia kustannuksia kiinni mutta ongelma on se että tässä järjestelmässä koko maakuntauudistuksessa siirtyy paljon sellaisia kustannuksia valtion ja maakuntien kontolle jotka tällä hetkellä ovat toimineet puhtaasti yksityisillä markkinoilla ja siitä tulee sitä lisäpainetta ja ja jos lukee valtiovarain lausuntoa soten kustannuksista niin on kyllä pakko sanoa että enemmän siinä niitä riskejä ja lisäkuluja kuvataan hyvin aukottomasti vaikkapa suun terveydenhuollon puolella kuin sitten niitä säästöjä joita mahdollisesti digitalisaatiosta tulee tämä on se suuri huoli jos koko uudistus tehdään sen vuoksi että meidän taloutemme kestäisi silloin meillä pitäisi olla varmuus siitä että se uudistus vie siihen suuntaan että meidän talous kestää eikä päinvastaiseen

arvoisa rouva puhemies ihan edustaja kurviselle olen töissäni oppinut siihen aikaisemmin että on ollut kellokalleja mutta en tiedä että eduskunnassa on kellokkaita täällä on edustajia jotka esittävät mielipiteitä mutta toisaalta edustaja hoskoselle ihan näin kun on ollut pääluottamusmiehenä ja kun yrityselämässä jollakin lailla tunnen itseni ainakin harrastelijaksi täytyy sanoa että yritykset jotka tuottavat eivät välttämättä lisää henkilökuntaansa vaan tuottavuuden kehitys lähtee siitä että meillä on digitalisaatiota robotisaatiota se tarkoita että meillä työllisyys lisääntyy ja sitä kautta kansan varallisuus millä pystytään sote palveluita uudistamaan ei ole se todellinen asia edustaja suutari yritysjohtajana olette asiantuntija tekisittekö tällaisen investoinnin oman yrityksenne osalta jos ette tietäisi onko merkki plus vai miinus

arvoisa puhemies kyllä minä hankin sen tiedon ja varmasti hankitaan myös hallituksen osalta tältä osin tieto mitä tulee aikaisempaan puheenvuoroon missä tuotiin esille että uudet palvelut tulevat yhteiskunnan maksettavaksi tällä järjestelmällä niin ainakin valtiovarainvaliokunnassa asiantuntijan arvio tästä oli ettei tämä kovin suurta eroa toisi käyttäytymiseen elikkä ne palvelut mitkä esimerkiksi hammashoidossa ja näissä yksityiset itse maksavat tulevat maksamaan myös jatkossakin itse suurimmaksi osaksi

arvoisa rouva puhemies ihan tarkennuksena siihen että sosiaalidemokraatit ovat halunneet ja haluavat yhä edelleen tehdä sote uudistuksen mutta tämä uudistus joka nyt on esillä on kaikkea muuta tuli yhtäkkiä monialainen laaja alainen maakuntauudistus mitä ei ollut viime hallituskaudella kun kahdeksan puoluetta teki yhteistä suunnitelmaa eikä tässä ollut tätä markkinaehtoista mallia josta nämä kustannukset muun muassa ovat tulossa me olemme aina tukeneet monituottajamallia mutta niin että julkinen on siinä kuskin penkillä

edustaja kurviselle totean että perussuomalaiset sitoutuivat tähän hallitusohjelmaan kahdeskymmenesyhdeksäs viidettä kaksituhattaviisitoista ja täällä sivulla

kaaviossa sanotaan ensimmäiseksi toteutetaan julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden integraatio ja rakenneuudistus toiseksi siirtyminen yksikanavaiseen rahoitukseen ja kolmanneksi ja siis vasta kolmanneksi valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistuminen tämä järjestys ei kerralla kaikkea hallitus teki äärettömän suuren virheen keskusta ja kokoomus kun päätti että koko paketti kootaan yhteen ja tehdään kerralla koska se johti juuri valinnanvapauden ottamiseen tähän samaan järjestelmään kerralla ongelmat jotka meillä on pöydässä

rouva puhemies edustaja paateron erittäin asiantuntevassa ja hyvässä vastauspuheenvuorossa oli minusta yksi pieni ajatusvirhe jonka haluan ottaa esille minusta on aika kyseenalaista onko julkinen kuskin paikalla jos kaikki sosiaali ja terveyspalvelut kunnan järjestämisvastuulla olevat sosiaali ja terveyspalvelut annetaan yhdelle yritykselle olkoon se vaikka pihlajalinna olkoon se vaikka attendo olkoon se mikä vain tällainen kansainvälinen terveysyritys ollaanko silloin todella kuskin paikalla aika kyseenalaista kaikki lääkärit kaikki hoitajat ovat yhden ison yksityisen yrityksen palkkalistoilla tällaisiin ulkoistuksiin on suomessa menty ne tulevat lisääntymään jos tämä sote uudistus kaatuu lisäksi arvoisa puhemies pelkään pahoin sitä että mikäli tämä sote malli kaadetaan tämä maakuntamalli kaadetaan niin kuntien pakkoliitokset otetaan jälleen esille olisikin mukavaa minun tietää ja varmaan äänestäjätkin haluaisivat tietää ajavatko sosiaalidemokraatit sitä että ensi vaalikaudella sitten taas sata kuntaa sataviisikymmentä kuntaa kuntakartat esiin ja ruvetaan helsingistä katsomaan mitkä kunnat liitetään yhteen koska se tulee myös käyttövalikoimaan

rouva puhemies ehkä olisi kuitenkin ihan syytä kuunnella niitä linjanvetoja mistä sdp on puhunut tässä mielestäni edustaja paatero erittäin hyvällä tavalla kertoi mitä olemme sanoneet ja miksi kustannukset nousevat nousevat tuntuu vähän häkellyttävältä jos tässä maassa ei ole enää ketään muuta kuin tyyliin edustaja kurvinen ja ministeri orpo jotka uskovat lapsenomaisesti hellyttävää sinänsä mutta varmasti asiantuntijoiden viesti on toinen siihen että tässä kustannukset voisivat vähentyä tämä on erittäin iso asia puhemies ja minä nyt toivoisin kun tässä näitä eläintermejä ollaan käytetty että voisimme nyt vielä nostaa sen elefantin pöydälle nostetaan nyt se elefantti vielä pöydälle ja katsotaan ja perutaan nämä mallit joita hallitus esittää kukaan ei ole ajamassa eikä esittämässä että sote kokonaan kaatuu mutta tämä malli on vaarallisen virheellinen ja

minä sen sijaan toivon että se elefantti muuttuisi mammutiksi ja olisi siinä mielessä sukupuuttoon kuollut elikkä nämä riskit saataisiin hallintaan itse asiassa jos katsoo tuota valtiovarainvaliokunnan mietintöä siinäkin todetaan että hallituksen tulisi turvata maakunta ja sote uudistuksen toimeenpanoon tarvittavan rahoituksen riittävyys seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa tällainen linjaus on varmasti tarpeen sen vuoksi että nykykehyksessä

kustannuksia ei ole huomioitu ja ehkä juuri siksi kehyksessä olevat makroluvut jotka siis ajoittuvat tietylle tietylle aikakaudelle näyttävät hyviltä koska ne suuret kustannukset joita meille uhkaa tulla tästä maakuntauudistuksesta eivät näy näissä laskelmissa herääkin kysymys onko tämä tehty tarkoituksellisesti ymmärrän että syyksi voidaan sanoa se että niitä on niin vaikea tässä vaiheessa arvioida mutta kyllähän kehykset tehdään juuri sen vuoksi että me osaisimme arvioida isojen reformien taloudellisia vaikutuksia muutenhan me voisimme mennä vuosi vuoden perään budjetilla eikä tarvitsisi tehdä tällaisia pidemmän aikavälin arvioita

pääosin digitalisaatiosta muu on lähinnä marginaalista sitten täällä sanotaan usein hallituksen aitiosta että kyse on toimeenpanosta no sen toimeenpanon

jotta aidosti toteutuisi tuo integraatio josta me olemme kaikki uskoneet kustannuksia syntyvän mutta ikävä kyllä tässä hallituksen mallissa näyttää siltä että ehkä siellä terveyspuolella tapahtuu integraatiota erityisen vaativan hoidon ja erikoissairaanhoidon puolella mutta sitten kun tulemme niihin ennaltaehkäisevämpiin kustannuksiin jotka liittyvät sosiaalityöhön vaikkapa aikuissosiaalityöhön tai perusterveydenhuoltoon tilanne on huomattavasti heikompi

ja mitä tulee näihin digisäästöihin niin minä luulen että meillä kaikilla on vähän kysymysmerkki niiden suhteen mikä sitten loppujen lopuksi toteutuu ja ei ennen vanhaan puhuttiin sofwaresta ja hardwaresta ja tuntuu siltä että tämän soten aikana meille on tullut uusi käsite joka on promiseware ja jotta nuo lupaukset täyttyisivät pitäisi huolehtia myös riittävistä digi investoinneista ja ihmisten osaamisesta tällä puolella lisäksi me joudumme varmasti miettimään paljon myös eettisestä näkökulmasta mitä digiapua on tarjolla miten se on aidosti kaikkien ulottuvissa ja mitä siitä on kaikkien ulottuvissa kun kuitenkin kustannusten nousussa on tiukka leikkuri

ennustetaan taittuvan ja näissä oloissa meidän on vielä vaikeampi selvitä niistä kustannuksista mitä mahdollisesti tämä sote ja maakuntauudistus tuo ei saa olla niin että silmät kiinni lisätään sotella kustannuksia mutta lisäkulujen pelossa jätetään tekemättä tulevaisuutta rakentavat osaamisinvestoinnit mistä täällä on puhuttu vaikkapa koulutuksen yhteydessä

yksityisten yritysten taskuun kulkevien eurojen kompensaatiota näytetään haettavan digitalisaatiosta digi on hyvä ja välttämätön renki mutta se on huono isäntä jos sote ja työvoimapalvelut hoidetaan yhä enemmän digitalisaation avulla niin silloin tarvitaan myös huomattavasti merkittävämpää panostusta ihmisten digiosaamiseen ja viisautta ymmärtää että bittivirta ei koskaan eikä kaikissa olosuhteissa korvaa ihmisen tuottamaa palvelua

arvoisa puhemies maailmantalouden hyvän kehityksen myötä suomen työllisyyskehitys on ollut myönteinen mutta valitettavasti työttömyys on suomessa edelleen aivan liian korkealla tasolla ja moni työssä käyväkin kansalainen joutuu kamppailemaan pätkätyön pienen palkan ja korkeiden elinkustannusten kanssa tilanne vaatii korjausta ja perussuomalaiset ovat esittäneet lukuisia kehitysehdotuksia tilanteen parantamiseksi olemme muun muassa vaatineet tuloverotuksen asteittaista keventämistä byrokratian purkamista sekä asumisen ja liikkumisen halpuuttamista jolloin työnteosta ja yrittämisestä tulisi tässä korkeiden elinkustannusten maassa huomattavasti nykyistä kannattavampaa arvoisa puhemies sitä vastoin ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta ei ole mitään tarvetta luopua vaikka sitä on erityisesti kokoomuksen suunnalta jälleen tänään väläyteltykin muistin virkistykseksi lienee syytä todeta että esimerkiksi erityisasiantuntijat on jo nyt vapautettu saatavuusharkinnasta suomalaisten työttömien lisäkouluttaminen työvoimapulasta kärsiville aloille on järkevä ratkaisu kohtaanto ongelmaan arvoisa puhemies tämän päivän eduskuntakeskustelussa on nostettu esille käsite elefantista huoneessa ja sillä on viitattu ennen kaikkea sote uudistukseen jonka todellisia vaikutuksia hoidon hoidon laatuun kustannusvaikutuksista tai säästöistä puhumattakaan eivät asiantuntijat ole pystyneet realistisesti arvioimaan tämä kaikki on heijastunut myös sosiaali ja terveysvaliokunnan ja mikseipä perustuslakivaliokunnankin pitkittyneinä käsittelyaikoina eikä uudistuksen sisältö kiisteltyine valinnanvapausmalleineen ole lähelläkään valmista vaalikausi lähestyy jo loppuaan alkuperäinen kolmen miljardin euron säästötavoite on vauhtisokeudessa unohtunut jo aikoja sitten muun muassa palkkaharmonisointi ja hallituksen haikailemat valinnanvapauspilotit aiheuttaisivat ja aiheuttavat mikäli uudistus toteutuu satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset hoitoketjut pilkkovan valinnanvapausmallin kustannukset maksatettaneen selvästi nykyistä korkeampina asiakasmaksuina joiden suuruudesta hallitus on ollut varsin haluton esittämään juuri minkäänlaista arviota kovin paljon on siis vielä tehtävänä ennen kuin kansalaisten sosiaali ja terveyspalvelut saadaan toteutettua kohtuullisin kustannuksin arvoisa puhemies toinen kaikille näkyvissä oleva norsu lasivitriinissä on hallitsematon maahanmuutto siihen liittyvine lisäkustannuksineen perussuomalaiset näyttävät olevan ainoa eduskuntapuolue joka kantaa tästä asiasta todellista huolta tilannetta ei ole parantanut hallitusohjelmaan kirjattu ja hallituksen viime joulukuussa julkaisema ennakko odotuksista huolimatta varsin köykäinen selvitys maahanmuuton kokonaiskustannuksista tähän selvitykseen oli sisällytetty vain murto osa maahanmuutosta aiheutuvista menoista osin luonnollisesti johtuu kustannusarvioiden tekemisen vaikeudesta mutta silti paljon parempaan olisi pitänyt tähdätä ja myös päästä selvitykseen kootut luvut olisi voitu pääosin katsoa suoraan valtion talousarviosta ja niin tehtiinkin mutta paljon jäi puuttumaan sitä vastoin erinäiset välilliset kustannukset joita esimerkiksi monien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden keskimääräistä selvästi matalammasta koulutustasosta aina luku ja kirjoitustaidottomuudesta lähtien väistämättä aiheutuu loistivat hallituksen selvityksestä poissaolollaan

eu maat käyvät neuvotteluja turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta sekä euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella ei suomi saa olla yhtään sinisilmäinen kansallisen etumme varmistaminen on ehdottomasti maamme hallituksen ensisijainen tehtävä arvoisa puhemies hallituksen neuvottelutaktiikassa eu pöydissä on kuitenkin runsaasti parantamisen varaa tämä on näkynyt muun muassa keskustelussa jota on käyty eun tulevan rahoituskehyksen tiimoilta valtiovarainministeri on jo todennut julkisesti että suomi tulee tarvittaessa antamaan periksi jäsenmaksujen bruttokansantulo osuuden kasvattamisessa tätä ei tosiaankaan voida pitää järin tiukkana linjana varsinkin kun neuvottelutaktiikka on jo hyvissä ajoin etukäteen vuodettu julkisuuteen tällä menolla suomi tulee jälleen kerran saamaan saamaan maksajan roolin se ei olisi todellakaan ensimmäinen kerta historiassa vaikka suomen hallituksella näyttää olevan niin sanotusti hinkua päästä eun päättäviin ytimiin ei sitä saa maksattaa kansalaisilla

arvoisa rouva puhemies aluksi haluan vähän vastauspuheenvuoronomaisesti vastata edustaja savion viimeisimpään aiheeseen elikkä tähän maahanmuuttokeskusteluun varmasti julkisen talouden suunnitelmassa se on myöskin erittäin tärkeä aihe haluaisin kuitenkin edustaja saviota oikaista siinä kun sanoitte että näistä asioista eivät eduskunnassa muut puolueet puhu kuin perussuomalaiset ei pidä paikkaansa itse asiassa kun tuolla suuressa valiokunnassa olemme käsitelleet näitä suomen kantoja liittyen esimerkiksi eun yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja sitten tähän turvapaikkajärjestelmään kristillisdemokraatit on alkukaudesta lähtien ollut ainut puolue joka on vastustanut johdonmukaisesti tällaista automaattista jakomekanismia joka nyt on pitkän aikaa pyörinyt tuolla pöydillä eikä ole siellä edennyt alkukaudesta en nähnyt perussuomalaisia laisinkaan huolestuneina tästä asiasta sitten toisaalta toinen asia mikä erottaa kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten suhtautumista on se että meidän mielestämme on tärkeää auttaa ihmisiä siellä kriisialueilla ja kriisialueitten lähellä alkukaudesta tehtiin erittäin rankkoja leikkauksia kehitysapuun ja myöskin humanitääriseen apuun ja oli varsin varsin koskettavaa vierailla jordaniassa pakolaisleireillä ja kehitysapuprojekteissa ja siinä vaiheessa kun hallituksen leikkaukset iskivät nähdä se miten siellä jouduttiin nopealla tahdilla ajamaan ajamaan näitä suomalaisia projekteja alas kyllä suomen maine sellaisena luotettavana yhteistyökumppanina varmasti koki siinä vaiheessa kolauksen siinä mielessä ymmärrän tietysti että alkukaudesta oltiin taloudellisesti haastavassa tilanteessa mutta kun mietitään todellakin pitkällä tähtäimellä kokonaisvaltaisesti niin ei ole varmaankaan järkevää leikata silloin sieltä kriisialueilta ja luoda lisää painetta ihmisille lähteä huonosti hoidetuilta pakolaisleireiltä eteenpäin mutta muutoin tähän julkisen talouden suunnitelmaan tässä käytiinkin debattivaiheessa keskustelua myös siitä kuinka tosiaankin sosiaali ja terveysvaliokunta poikkeuksellisesti ei lausunut tästä asiasta eli sosiaali ja terveydenhuollon sote uudistuksesta vaikka se on varmasti yksi kaikkein merkittävimmistä julkisen talouden tulevaisuuteen vaikuttavista asioista

toki tietenkin näitten kustannusten no ehkä pimittäminen on vähän liian rankka sana mutta sanotaan näin että emme ole saaneet tarpeeksi tietoa emme ole saaneet tarpeeksi sentyyppisiä laskelmia joiden pohjalta voisimme arvioida sitä mitkä ovat todellisuudessa nämä tulevaisuuden kustannukset ja mitkä ovat vaikutukset julkiseen ta louteen mutta väestön ikärakenne on se huoli minkä kristillisdemokraatit tässä omassa ryhmäpuheenvuorossaan erityisesti nostivat esille väestön ikärakenne vaikuttaa kahtaalla ensinnäkin kun meillä on liian pienet syntyvät ikäluokat niin se vaikuttaa tähän kansakunnan uusiutumiseen ja talouden kestävyyteen ja toisaalta myöskin sitten eläkejärjestelmien ylläpitämiseen ja tietysti vinoutunut väestöpyramidi vaikuttaa myöskin sitten siihen että hoivakustannukset yläpäässä kasvavat nopeasti ja tänä päivänä olisi äärimmäisen tärkeää että mahdollisimman monen ikäihmisen kotona asumista voitaisiin tukea ja olisi tarpeeksi niitä palveluita sinne kotiin tarjottavaksi tässä jo aiemmin puhuttiin siitä kuinka hyvin tärkeä pala tätä sote uudistusta on tämä asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen sitä me emme ole saaneet tänne eduskuntaan kun on pelättävissä että nämä mahdollisesti kasvavat kustannukset tullaan maakunnissa hoitamaan joko niin että

asiakasmaksujen korottamiseen kasvaa tai sitten toinen mahdollisuus on se että palveluja ruvetaan karsimaan kovalla kädellä niin olisi äärimmäisen tärkeää saada tänne eduskunnan arvioitavaksi se millä tavalla asiakasmaksuja aiotaan tulevaisuudessa määritellä en sano sitä että tänä päivänä se tilanne olisi millään tavalla selkeä se on melkoinen viidakko kunnat ja kuntayhtymät määrittelevät maksuja varsin vapaasti ja villisti oikeastaan siellä on muutama lainsäädäntö jotka toteavat tiettyjä maksimeja maksimeja ja ja joitakin palveluita maksuttomiksi mutta muutenhan on kuntien ja kuntayhtymien

viidestäsadastaneljästäkymmenestä eurosta kuukaudessa mentiin yli tuhanteensataan euroon arvoisa puhemies varmasti vielä tästä julkisen talouden suunnitelmasta olisi yhtä ja toista sanottavaa mutta pyydetään vaikka uusi puheenvuoro

rouva puhemies ajattelin jonkun sanan vielä sisäisen turvallisuuden kokonaisuudesta siitä täytyy sanoa että vaikka hallituksen yleinen linja talouspolitiikassa ja meidän julkisten varojemme käytössä on varsin hyvä ja ollaan tehty järkevää talouspolitiikkaa niin joudun yhtymään kyllä tähän meidän hallintovaliokunnan käyttäisinkö sanaa analyyttiseen kritiikkiin tässä meidän lausunnossa kolmetoista siellähän me toteamme sen että näissä julkisen talouden suunnitelman kehyksissä ei valitettavasti riittävästi tunnisteta tätä turvallisuusympäristön muuttumista jota meillä on tapahtunut ja edelleenkin toistetaan meillä on ollut tällä kaudella erinomaisen hyvä hallintovaliokunta täällä on nytkin salissa paikalla joitakin edustajia keitä siellä on ollut ja me me olemme aika lailla pystyneet näistä sisäisen turvallisuuden kysymyksistä olemaan yhtenäisiä hallitus oppositio rintaman ylitse ollaan todettu se että näiden

määräytyä tuon sisäisen turvallisuuden selonteon pohjalta mitä ei nyt täysin tapahdu seitsemäntuhattakahdeksansataa poliisimiestä suomi tarvitsisi ja siinä nyt näyttää olevan sellainen vähintään kuudensadan poliisin vaje jatkossakin lisäksi meidän pitää pitää aina mielessä se että palo ja pelastustoimen osalta suomen turvallisuus perustuu vapaaehtoisten innokkuuteen eli ja motivaatiosta vain täytyy poliittisten päättäjien pystyä pitämään huolta maailmahan on muuttunut viimeisen neljän viiva viiden vuoden aikana rajusti sisäisen turvallisuuden osalta on tullut tämä niin sanottu hybridivaikuttaminen ja meillä ei enää samalla tavalla voida ulkoista ja sisäistä turvallisuutta erottaa toisistaan lisäksi tietysti erittäin valitettavaa on se että väkivaltarikollisuuden puolella ja myös terrorismin puolella meillä on näitä niin sanottuja yksinäisiä susia häiriintyneitä henkilöitä jotka voivat internetiä lukemalla

arvoisa puhemies täällä on tänään puhuttu maataloudesta aika paljon aika ajoin jopa saman verran kuin sotesta tuossa edellisessä puheenvuorossani totesin että koko suomen yhteenlaskettu maataloustulo se korvaus minkä viljelijät saavat työlleen ja sijoittamalleen pääomalle on laskenut eu jäsenyyden aikana miljardista eurosta vähän runsaaseen neljäänsataan miljoonaan euroon siis lähes kuudellakymmenellä prosentilla ja tämä on nimellinen aleneminen reaalisesti se on laskenut vielä enemmän joten tällä karhisen maataloustyöryhmällä on kyllä haasteellinen tehtävä kaikkihan hokevat että markkinoilta on saatava enemmän rahaa tosiasia kuitenkin on että lähinnä voidaan siivota joitakin menettelytapoja sopimattomia menettelyjä ja huonoja kauppatapoja mutta muutenhan markkinat toimivat omalla tavallaan niin ehkä myös presidentti koivisto olisi sanonut hänen kuuluisia aforismejaanhan on se että yhteiskunta kehittyy omalla tavallaan joten ehkä ei kannata ladata liian paljon toiveita noihin markkinatuottoihin eussa suunnitellaan jo täyttä päätä seuraavaa rahastokautta

ja myös sen maatalouspolitiikkaa

meillä manner suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisen rahoituksen riittävyys keskeisiin tukimuotoihin luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristökorvaukseen aiheuttaa maa ja metsätalousministerille nykyisellä rahoituskaudella vielä monta harmaata hiusta pääministeri juha sipilän hallitusohjelmassa jouduttiin hallitusohjelman laatimisen

aikaan vallinneessa vaikeassa taloustilanteessa tekemään leikkauksia myös maaseutuohjelman kansalliseen rahoitukseen ne kohdistettiin luonnonhaittakorvaukseen vuosien kaksituhattakuusitoista leikkaukset kuitenkin peruttiin tämän vuoden luonnonhaittakorvauksen leikkaus sen sijaan toteutuu se on vuositason lukuna runsaat kaksikymmentä miljoonaa euroa mikä on paljon suhteessa runsaan neljänsadan miljoonan euron vuotuiseen maataloustuloon ensi vuoden samansuuruisen leikkauksen hallitus on ilmoittanut peruvansa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä nykyinen hallitus ei enää laadi talousarviota tuosta rahastokauden viimeisestäkin vuodesta on kuitenkin kannettava huolta jotta vuoden kaksituhattakaksikymmentä rahoituksesta ei tarvitsisi tinkiä tarvitaan myös vuodelle kaksituhattakaksikymmentä lisärahoitusta reilut kaksikymmentä miljoonaa euroa se on uuden hallituksen huoli arvoisa puhemies varsinainen varsinainen murheenkryyni on vuoden kaksituhattakaksikymmentä ympäristökorvaus joka on nostettu esiin myös julkisen talouden suunnitelmaa koskevassa mietinnössä vuoden kaksituhattaviisitoista keväällä toteutettu ympäristökorvausten haku ylitti etukäteisarviot lisäksi vuoden kaksituhattaneljätoista ympäristötukimenoja maksettiin nykyisen rahastokauden kehyksistä maaseutuohjelman ympäristökorvauksien määrärahakehyksestä tuli aivan liian pieni viljelijöille tarjottuihin ehtoihin nähden alkuvuonna kaksituhattakuusitoista tehty ohjelman muutos jolla rajoitettiin ympäristökorvauksen toimia ei myöskään ollut riittävä ympäristökorvauksen merkittävä rahoitusvaje vuonna kaksituhattakaksikymmentä näyttää vääjäämättömältä tämä on erityisesti eteläisen suomen ja rannikkoalueen maatalouden kannalta vakava ongelma rahaa on kulunut ennakoitua enemmän erityisesti suojavyöhykkeisiin mutta myös kerääjä ja saneerauskasveihin sekä talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen muiden toimenpiteiden esimerkiksi eläinten hyvinvointikorvauksen ja neuvontapalvelujen määrärahasäästö mahdollistaa ympäristökorvauksen vajeen paikkaamista jonkin verran ympäristökorvauksen vajeeksi jää kuitenkin lähemmäs sata miljoonaa euroa ympäristökorvauksen varojen riittämättömyys kuuluu kataisen ja stubbin hallitusten syntilistalle sipilän hallitus ei ole leikannut mitään ympäristökorvauksesta ongelma on sipilän hallituksesta riippumattomista syistä kuitenkin kaatunut myös sen syliin vaikkei vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetin antaminen eduskunnalle enää kuluu nykyiselle hallitukselle asian ratkaisee eduskuntavaalien jälkeinen hallitus

arvoisa rouva puhemies

totta on että meidän poliisimäärämme ei vastaa sitä tarvetta mikä suomessa on tällä hetkellä ja siihen on erittäin tärkeä kiinnittää huomiota nimenomaan siihen tulevaisuuteen jotta koulutusmäärä ja koulutustaso pysyisivät riittävinä siihen tulevaisuuden tarpeeseen mikä meillä on mutta sitten toinen puoli mitä tulee tähän harmaan talouden tutkimiseen liittyvät asiat

heikommin huomioidulle osastolle niin sen takia minun mielestäni satsattaisiin riittäviä varoja ja ja riittäviä toimenpiteitä koska aina on nähty että ne tuottavat veroja ja niitä tuloja mitä me tarvitsemme tämän maan ylläpitämiseen sitten minä näen että myös liikenteen turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota peltipoliisi

vain sakottaa se ei ohjaa liikennettä eikä neuvo toimenpiteitä toinen puoli tästä liikenteen valvonnasta erittäin tärkeä osa meidän elinkeinoelämäämme on raskaan liikenteen valvontayksikön olemassaolo eli jos saataisiin semmoinen joka tuntee ja jolla on ammattitaito tutkia kuormia niitten kiinnityksiä ajopiirtureita ajoaikoja oikealla polttoaineella ajamista ja sitä että renkaat ovat oikeanlaiset ja auto on kunnossa eli saataisiin tämmöistä ammattitaitoa se on pikkuhiljaa katoamassa meiltä koska liikenteenvalvonta yhdistettiin aikaisemmin muuhun poliisitoimintaan siksi olen tästä sen verran huolissani ja tätä keskustelua on kuitenkin

ja nähty se tarpeellisuus sillä tavalla että siitä on jo kirjoitettu tuohon meidän muistioomme

raskaan liikenteen valvonnassa on huomioitava se puoli että se turvaa myös suomalaisen yrittäjän elämän ja työntekijän elämän kun toimitaan meillä olevilla ehdoilla ja toimenpiteillä se tavallaan turvaa meidän oman liikennekantamme ylläpitoa ja toimivuutta

on helppo siirtyä ja korjausvelkaan mitä enemmän me rakennamme uutta infraa ja ja teemme parempia uusia teitä kun meille kuitenkin jää vanhaa tietä ylläpidettäväksi ja korjattavaksi ja tämä uusikin tie jossakin vaiheessa vaatii korjauksia ja pintoja niin me olemme semmoisessa kierteessä että tullaan tarvitsemaan koko ajan entistä enemmän kunnossapitotoimenpiteitä ja rahaa siihen mutta pientä toivoa minä heitän siihen eli minusta on hyvä tuo parlamentaarinen työryhmä mikä tutkii mitenkä korjausvelka otetaan kiinni ja mitenkä kaikki meidän liikenneväylämme saadaan semmoiseen kuntoon että ne tukevat meidän elinkeinoelämäämme ja meidän elinkeinoelämämme menestymistä sillä tavalla että kuljetuskustannukset tulisivat olemaan semmoiset että ne eivät ole kilpailun esteenä

saa hyvän tuloksen aikaan nyt kevään mittaan siinä mitä ne tekevät ja saavat valmiiksi sitä pidän hyvänä asiana mutta sitten tämä meidän iso keskustelu mitä täällä ollaan käyty sote kustannuksista semmoinen vanha viisaus on olemassa mihin minä uskon että mitä paremmassa kunnossa me saamme ihmiset pidettyä sen vähemmän me tarvitsemme erikoissairaanhoitoa siksi minä asia on saada tällä hetkellä meidän siihen kuntoon että ihmiset pystyvät siellä käymään se vaatii myös sitä että se on ilmainen näin me säästämme kustannuksia erikoissairaanhoidosta maataloudesta edellinen puhuja piti puhetta minuun on ollut yhteydessä muutama maatalousyrittäjä jotka ovat puhuneet maataloustukien korvaustukimäärästä muistaakseni rukiin viljelystuki oli viisisataa euroa per hehtaari mutta sitten toisaalta kun me annamme tämmöisen hömppäheinän luonnontilassa olevan heinikon niin siitä saa kahdeksansataa

euroa per hehtaari tekemättä mitään työtä jotenkin tuntuu hassulta että työtä tekemällä saa vähemmän rahaa kuin olemalla jouten

arvoisa rouva puhemies

seurattavaa tämä keskustelu talouden tilanteesta ja siitä miten jatkossa tulisi toimia että suomi täältä laman suosta pääsisi vieläkin parempiin tilanteisiin kuitenkin se iso totuus on tällä hetkellä se että talouden kuva on muuttunut erittäin positiiviseen suuntaan ja siitä lienemme kaikki kohtuullisen paljon yhtä mieltä kaikki tässä selonteossa esitetyt faktat ovat valtiovarainministeriön kansantalousosaston kertomia totuuksia ja sehän on tunnetusti itsenäinen taloustutkija ja ja toimija sitä ei edes hallitus pysty ohjailemaan tämän vuoden talouskasvuhan lähentelee kuten jotkut ovat ennustaneet jopa kolmea prosenttia lienee hyvä sanoa että bktn kasvu jää jonnekin kaksi pilkku seitsemän viiva kahteen pilkku

erittäin hyvä lukema ottaen huomioon sen tilanteen mistä hallitus lähti liikkeelle vanhan talousviisauden mukaanhan jos bruttokansantuote kasvaa työttömyyden pitäisi olennaisesti laskea mutta toisaalta euroopan kartalla on tällä hetkellä mustia pilviä talouden suhteen suurimpana murheena ensimmäisenä murheena joka tulee mieleeni on tietenkin brexit saksan taloudellinen tilanne on epävakaalla pohjalla uuden hallituksen alkumatkan kompuroinnin takia syitä on siellä varmaan monia syksyn aikana aluevaalien tulos lienee se viimeinen mittari jonka mukaan euroopan talousmoottorin tuleva tilanne selviää välimeren maiden taloudellinen tilanne on myös hyvin tiedossa kreikan lainapaketit sun muut elikkä tämä taustakuva ei ole suomen kannalta kovin rohkaiseva pitää muistaa että nämä euroopan maat ovat meidän tuotteittemme kannalta päämarkkina aluettamme jos siellä menee huonosti niin

sillehän me emme nyt juurikaan mitään voi mutta oman taloutemme voimme kyllä laittaa kuntoon työttömyyden lasku on se mikä suomen taloutta tulevina vuosina ja seuraavalla vaalikaudella pitää tiukassa otteessaan jos ei valtion julkisen talouden alijäämiä saada pikkuhiljaa parannettua niin ainoa toimiva keino siihen on työttömyyden saaminen yhä vähäisemmäksi niiden tilastojen pieneneminen katsoin juuri tilastokeskuksen viimeisiä netistä löytyviä tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan huhtikuussa oli kaksisataakolmekymmentäkolmetuhatta työtöntä tämä luku sinänsä on aivan kammottavan iso mutta se mikä tekee asiasta vielä että tämä luku on tilanteesta jossa meillä on kymmeniä tuhansia vapaita työpaikkoja talouden kasvun takia avautuneita työpaikkoja elikkä jossakinhan menee kyllä pahasti pieleen tämä suomalainen systeemi kun on valtava määrä työttömiä mutta yhtä aikaa on sitten kymmeniä tuhansia vapaita työpaikkoja tässä salissa on tänä päivänä puhuttu koulutusleikkauksista suureen ääneen minä haastaisin teitä arvoisat edustajakollegat pohtimaan sitä onko oikein että me koulutamme sellaisia määriä vaikka maistereita suoraan kortistoihin eihän siinä ole mitään järkeä kun metsäteollisuuden yhtiöt huutavat suureen ääneen työvoimapulasta metsäkoneenkuljettajista on valtava pula kuorma autonkuljettajista valtava pula erilaisista hoitotyötä tekevistä ihmisistä tarjoilijoista tänä päivänä jos meinaa saada yritykseen vaikka metallityötaitoisen sorvaajan niin se on äärimmäisen vaikeaa silti meidän yliopistot suoltavat markkinoille työttömyyskortistoihin valtavat määrät maistereita tämäkö on se hieno tulevaisuus ja syvin ydin ainakin muutoksiin on syytä ruveta varautumaan jos emme itse niitä muutoksia tee niin sitten se muutos menee kipeämmän kautta toinen juttu sitten tänä kesänä tapasin viikonlopun aikana juhannuksen aikoihin kaksikin yrittäjää jotka molemmat toimivat suomalaisella marja alalla molemmat kun työvoimaa ei saa mistään heidän on pakko turvautua ulkomailta tulevaan työvoimaan että marjat saadaan kerättyä valtavat määrät kortistossa on työttömiä mutta kukaan ei lähde töihin jos suomi meinaa tällä keinoin selvitä yli näistä lama asioista niin sitten sitten on kyllä kummallisen hyvä tuuri toivotan toki onnea suomelle jos näin kävisi mutta pahoin pelkään että näin ei käy lopuksi arvoisa puhemies maataloudesta kuten edustaja kiviranta omassa puheenvuorossaan hyvin avasi suomalaisten maatilojen suomalaisten maatilojen kannattavuus tänä päivänä on sillä tasolla että sille todella on tehtävä jotakin jotta saisimme tilojen talouden nousemaan ja perustuotantomme säilymään suomessa jos me haluamme omavaraisuutta ruokataloudessa että suomalaiset syövät suomalaista ruokaa että on myös parasta huoltovarmuutta että tilat voivat hyvin niin tälle asialle on todella tehtävä nopeasti jotakin tilojen kannattavuus on sillä tasolla että jos ei tänä vuonna saada karhisen työryhmällä joitakin muutoksia aikaan niin seuraavana vuonna ollaan karmeissa vaikeuksissa tälle karhisen työryhmälle toivon lämpimästi

arvoisa rouva puhemies tästä maatalouden ahdingosta me varmaan kaikki tässä salissa olemme samaa mieltä ja toivottavasti siihen lääkkeet löytyy niin että jos hallituspuolueet nyt sitten keskittyisivät ratkomaan tätäkin kansallista ongelmaa mutta tänä keväänä meidän työtämme tässä eduskunnassa on leimannut todella vahvasti sote uudistus ja valinnanvapaus uudistuksen sisältö ja eteneminen ja tämä aikataulu valitettavasti sitten myös kärjistäneet ja kiristäneet hallitus ja oppositioryhmien välejä kesän lähestyessä ja tämä on todella harmillista monessa hyvähenkisessä valiokunnassakin huomaa nyt sitten että tämä valinnanvapaus ja sote painavat päälle ja näinhän ei pitäisi olla toivottavasti tämä tilanne tästä helpottuu meidän vasemmiston punaisena lankana on ollut tarjota vaihtoehto hallituksen kaupalliselle sote uudistukselle jonka suurimpia hyötyjiä eivät ole asiakkaat vaan suuret sote yritykset me olemme yrittäneet pitää kaikkien mielessä sote uudistuksen tärkeimmän päämäärän tärkeimmän päämäärän eli terveyserojen kaventamisen tähän päästään muun muassa palveluiden saatavuutta parantamalla ja pienentämällä pohjoismaiden korkeimpia asiakasmaksuja terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl sekä kela ovat molemmat todenneet että korkeat asiakasmaksut johtavat siihen että kynnys hakeutua hoitoon nousee pienituloisten kohdalla vasemmiston sote mallin johtavana teemana on siis ongelmiin puuttuminen ajoissa mikä saavutetaan vain riittävällä julkisella rahoituksella suomessa on jo hyviä esimerkkejä kunnista joissa terveyskeskuksiin panostamalla on onnistuttu lyhentämään jonoja ja asiakastyytyväisyys on parantunut omassa hoitotakuumallissamme esitämme että lääkärin vastaanotolle on kiireettömissä tapauksissa päästävä vähintään viikossa ja yhteys hoidontarpeen arvioimiseksi on saatava välittömästi tämä tulee halvemmaksi kuin hallituksen niin kutsuttu valinnanvapaus jonka pilotointiin on jo ohjattu kaksisataa miljoonaa euroa vaikka lainsäädäntöä ei ole vielä edes hyväksytty arvoisa puhemies sote uudistukseen ja varsinkin valinnanvapauteen liittyvien kustannusten osalta meillä vallitsee erittäin näkemys koska hallituspuolueiden edustajat ovat hyvin vankkumattomia ja varmoja siitä että tällä markkinamallilla valinnanvapaudella voitaisiin näitä kustannuksia hillitä kun taas kuitenkin esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto on todennut ettei hallituksen esityksestä käy ilmi miten sote uudistusta koskevan kolmen miljardin euron säästötavoitteeseen on päädytty

julkisen talouden suunnitelman osalta voi todeta että on erittäin eriskummallista että niinkin merkittävä valiokunta kuin sote valiokunta ei ole päässyt tästä lausumaan ja tämä on kyllä niin kuin monessa puheenvuorossa tänään olemme kuulleet ehkä historiaakin tutkien aika aika ennenkuulumatonta ja ennennäkemätöntä arvoisa puhemies julkisen talouden suunnitelmasta ovat jääneet puuttumaan myös muutokset ja vaihtoehdot tälle kiristyneelle finanssipolitiikalle mitä hallitus on täällä harjoittanut ei edelleenkään olla valmiita korjaamaan pienituloisille tehtyjä indeksijäädytyksiä

pienentämässä ryhmäkokoja koulutukseen ollaan tuomassa erittäin pieni määräraha verrattuna siihen että satayhdeksänkymmentä miljoonaa on leikattu ammatillisesta koulutuksesta elikkä erittäin paljon on jäänyt hallitukselta vielä tekemättä ja toivomme ja odotamme että korjausliikkeitä olisi vielä tulossa ja luvassa

haluan tässä ottaa esille myös aiheen joka on tärkeä mutta josta ei ole tänään täällä puhuttu vaikka tässä valiokunnan mietinnössä sivuilla kymmenen viiva yksitoista asiaa mielestäni käsitellään hyvin kyse on kulttuurista siitä mukavasta tärkeästä asiasta ihmisten henkisen hyvinvoinnin kannalta myös taloudellisen hyvinvoinnin ja työllisyyden ja kasvun näkökulmasta kulttuuri on meidän kaikkien ystävä puhemies meillähän on myös kulttuurin puolella meneillään

niin ikään valtionosuusuudistus jota ovat työryhmät työstäneet ja ja se on sinänsä hyvin tärkeä ja tervetullutkin uudistus ongelma on se että jo alun perin määriteltiin että tämä pitäisi tehdä kustannusneutraalisti selvää on että niin sitä ei pysty tekemään jos emme halua huonoa tulosta

mutta asia on kuitenkin niin että kaikki nämä kyseiset toimijat niin valtionosuuksia saavat laitokset meidän ihanat teatterimme orkesterimme museomme kuin myös nämä vapaat ryhmät jotka tekevät arvokasta työtä ja ovat olleet vuosikausia niukoilla resursseilla ovat ilmaisseet että tämä rahoituslisäys ei suinkaan vielä riitä se ei valitettavasti riitä ja työryhmäkin kirjasi että oikeasti tarvittaisiin vähintään yli kymmenen miljoonaa euroa no ala puhuu kahdestakymmenestä mutta jos kaikki tähän mennessä tehdyt leikkaukset korjattaisiin niin silloin tämä rahoitustarve olisi neljäkymmentä miljoonaa on hyvä että valiokunta nyt huomioi tämän kertoo tämän tilanteen ulos ja toteaa sen että uudistusta on syytä jatkaa mutta sitä ei voi tehdä nykyisin resurssein minä toivon tässä puheenvuorossani että jalanjäljen että tässä voisi olla paikka ihan parlamentaarisesti kaikkien puolueiden sitoutua siihen ajatteluun että kun jatkossakin kulttuurin valtionosuuksia kehitämme ja tätä järjestelmää viemme eteenpäin näkisimme kulttuurin merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle yhteisvoimin toteaisimme että sitoudumme siihen että kulttuurin rahoitusta lisätään se on

puhemies tämä kulttuuriosio loppuun tässä on myös toinen kirjaus mikä koskee hyvitysmaksujärjestelmää musiikintekijöille pitkä historia silläkin entinen kasettimaksu muutettiin viime kaudella budjettiperusteiseksi koska tätä niukkuutta ja olemassa olevan järjestelmän ongelmia ei kyetty lukuisista harjoituksista huolimatta muilla mekanismeilla hoitamaan ja nyt tässä on sellainen ongelma että kun tähän määriteltiin tasoksi yksitoista miljoonaa mikä oli selkeä lisäys siihen mennessä maksettujen korvausten määrään se tuplattiin käytännössä niin silloin jo tiedettiin että tämä lopullinen arvio on täysin mahdotonta tehdä ennen kuin saamme lisää tutkimustietoa ja sovittiin että tätä tutkimustietoa tuotetaan esimerkiksi sivistysvaliokunta odottaa nyt sitten tämän vuoden loppuun mennessä selvitystä mikä tämä tilanne on mutta jo ennen kuin tämä selvitys valmistuu on tässä kehyksessä määritelty että leikataan tulevina vuosina ensin kaksi miljoonaa miljoonaa tästä yhdentoista miljoonan tasosta lienee selvää että kenttä tuntee valtavaa huolta tästä tilanteesta minusta oli tärkeää että koko valiokunta otti

mukaan tähän yhteiseen mietintöön tämän tekstin jossa tämä todetaan ja todetaan muun muassa tämä selvitys mikä on tulossa ja pidetään valitettavana että jo ennen tätä lähdetään ennakoimaan miten nämä kopiomäärät kehittyvät ja tehdään leikkauksia tätä ei pidä hyväksyä tämä kaksi miljoonaa ja tulevat neljä miljoonaa ihan oikeutetusti

puhemies kaksikymmentäseitsemän vuotta sitten täällä käytiin ankaraa keskustelua silloisen taloustilanteen johdosta edellisellä vaalikaudella kahdeksankymmentä luvun lopulla oli eletty hyvin rajua velkaantumisen aikaa ja velat oli käytetty tuottamattomiin investointeihin ja kulutukseen ja ajauduimme sitten koko kansantaloutena ja valtiontaloutena ennennäkemättömän syvään kriisiin silloin noudatettiin myös vahvan ja vakaan markan politiikkaa ja yritettiin selvitä eri toimenpitein siitä talouden ahdingosta kalevi sorsa teki yhteiskuntasopimusesityksen mutta ay liike sen kaatoi niin edelleen työttömyys nousi hirveätä vauhtia ja velkataakka kasvoi päivä päivältä sietämättömällä vauhdilla silloin oli käytettävissä kuitenkin yksi talouden keino se paha keino mistä aina puhutaan eli devalvaatio ja niinpä sitten syksyllä yhdeksänkymmentäyksi kaikista lupauksista huolimatta ajauduttiin tilanteeseen että markka oli pakko päästää kellumaan devalvaatio hoiti sitten suomen kilpailukyvyn kuntoon ja vienti lähti voimakkaaseen kasvuun tuon laman aikana panostettiin voimakkaasti muun muassa insinöörikoulutukseen joka sitten hyödytti nokiaa ja nokian nousun myötä suomen taloutta varsin nopeasti päästiin tuosta ahdingosta eteenpäin ja ylös sitten seuraavalla vaalikaudella eli ahon hallituksen kauden jälkeen hallitus lähti ajamaan suomea euroon emuun runnomalla niin kuin lopputulos sitten oli valtavilla sosiaaliturvan leikkauksilla leikattiin lipposen hallituksen toimesta joka puolelta kansalaisten etuuksia jotta saatiin suomi eurokuntoon ja niin sinne sitten mentiin onnettomalla tavalla ja seuraukset ovat olleet hyvin vahingolliset meille tämän ajan nyt ollaan vähän toisenlaisessa tilanteessa tässä kaksituhattakymmenen luvun alkuvuodet ulkoa tulleen vakavan ongelman kanssa eli tuli valuuttakriisi tuolta amerikasta kaksituhattakahdeksan ja siitä lähtien sitten suomenkin talous lähti ja suomen talous syöksyyn toimenpiteitä ei tehty ajoissa vasta tämän vaalikauden alussa lähdettiin tekemään todella voimakkaita toimenpiteitä talouden käänteen aikaansaamiseksi eli työttömyyden kasvun pysäyttämiseksi ja saamiseksi laskuun ja valtion velkaantumisen pysäyttämiseksi tänä päivänä voimme todeta että näissä toimenpiteissä on nyt kohtuullisesti onnistuttu mutta se on vaatinut erittäin kovan operaation niin kuin aikaisemmin totesin kun sairaus on riittävän vakava niin se ei parane pillereillä vaan se vaatii leikkauksia tällaisia leikkauksia on tämän vaalikauden alussa tehty ja tilanne on kääntynyt positiiviseen suuntaan nyt ollaan ollaan sitten katsomassa eteenpäin miltä sitten eteenpäin meillä on ulkoisia tekijöitä suomihan on viennistä vahvasti riippuvainen maa ja sen tähden nämä ulkoiset tekijät ovat erittäin tärkeitä tarkastella valitettavasti hallitus ei ole selonteossaan eli jtsssä ja valtiovarainvaliokuntakaan mietinnössään paneutunut näihin ulkoisiin tekijöihin ollenkaan riittävästi vaan on ohittanut ne liian kevyesti meillä on usan politiikka tuontitullit niihin kohdistuvat vastatoimet on venäjä pakotteet ja niiden vastatoimet sopimusten purkautuminen eri tahoilla on brexit on rahoituskehysneuvottelut eussa

on edelleen olemassa euroopan rajoilla ja sisälläkin lisäksi euroopan keskuspankki on on lopettamassa tätä roskalainojen osto ohjelmaa ja siitä aiheutuu uhka joka tulee toteutumaan korkojen nousuna eussa taikka oikeastaan keskuspankin yhteydessä emussa ollaan rakentamassa yhteisvastuuta pankkiunionia sitä kautta on tulossa meillekin jos se toteutuu vastuita muiden maiden huonosta ja hyvästä taloudenpidosta valitettavasti huonosta ennen kaikkea koska näkymät ovat euroopan alueella erittäin ongelmalliset näihin ei ole paneuduttu ollenkaan riittävästi tässä keskustelussa ja näissä toimenpiteissä suomen alenevaa suuntaa lähivuosille suomen pankin ennusteen mukaan ja pitäisi ottaa vakavasti nämä

kuvailikin näitä ongelmakohtia joita itsekin halusin ottaa esille ja joita ei tässä julkisen talouden suunnitelmassa ole mielestäni huomioitu riittävästi eli suunnitelma ummistaa silmänsä siltä tosiasialta että euroalue tulee mitä todennäköisimmin kriisiytymään mitä erilaisimmilla tavoilla jo tämän suunnitelman aikana vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä jos siihen ei ole varauduttu niin miksi ei siihen ole varauduttu uskotaanko ettei sellaisia kriisejä tule vai ajatellaanko että ne selviävät sitten aikanaan sovelletaan niitä sääntöjä ennenkin ollaan euroopassa sovellettu sovellettu saksassa kuplii poliittisesti ruotsissa puhutaan euroeroäänestyksistä britannia on lähdössä eusta eu itse on hajottamassa itseään painostamalla itä euroopan maita maahanmuuttokysymyksissä ja niin edespäin ja niin edespäin italiassa on velkakriisin ainekset mitä tässä tehdään pian ollaan siinä tilanteessa että suomi on viimeinen hölmöläisten hölmöläisten osallistuja joka sammuttaa valon siellä kun kaikki muut lähtevät pois toinen asia miltä hallitus ummistaa silmänsä on maahanmuuttokriisi ja sen hinta on harhaluulo kuvitella että vuoden kaksituhattaviisitoista maahanmuuttokriisi oli loppu kansainvaellukselle voi jopa kysyä oliko se edes varsinainen alku valtiojohtomme puheet tässä asiassa eivät juuri vakuuta nyt kun euroopassa olisi maahanmuuton hallintaan saamisen kannalta hyvä momentum niin johtajamme takertuvat kannoissaan yksin jääviin merkeliin ja macroniin eivätkä vahvoihin kansallismielisiin johtajiin muualla kuten esimerkiksi itävallassa tämä linja on hyvin surullinen ja tällä on myöskin suuret kustannusvaikutukset tulevaisuudessa mikäli maahanmuuttoa ei saada meillä hallintaan tai koko euroopassakaan sotesta on puhuttu paljon ja pitää tunnustaa että sen kustannussäästöjen tai jopa kustannuslisäysten suhteen on tässä suunnitelmassa todellakin pää pensaassa toivotaan ja uskotaan lähinnä ideologisista syistä että niitä säästöjä syntyy aiemmin täällä oli välihuutoja siitä että perussuomalaiset olisivat hyväksyneet soten ja tästä asiasta kenties on tarpeen lausua pari sanaa tässähän todennäköisesti viitataan marraskuun kaksituhattaviisitoista tapahtumiin kun käytännössä kokoomus kapitalisoi työelämäreformien ja maahanmuuttokriisin romahduttaman perussuomalaisten kannatuksen lyömällä hallituskriisin varjolla läpi valinnanvapausmallin varhaisimman version tämä versiohan olisi voinut olla toiminnallisesti jopa nykyistä versiota parempi mutta sen malli osoittautui perustuslain vastaiseksi ja romuttui täysin uuden entistä ontuvamman mallin takana perussuomalaiset eivät ole koskaan olleet ja on myös niin että tämän vanhan mallin aiheuttama kyykytys oli keskeinen tekijä siinä että puoluekokous antoi potkut koko silloiselle puoluejohdolle ei siis voida kohtuudella sanoa että perussuomalaiset olisivat soten nykymallin takana näin ei yksinkertaisesti ole

arvoisa rouva puhemies ihan pieni kommentti edelliseen puheenvuoroon täytyy sanoa etten tiedä millä lailla perusteltua on sitten se ettemme me voi suomena auttaa siellä missä on hätä ja se on ollut perussuomalaisten linja että ollaan kehitysapurahoista oltu leikkaamassa

meidän pitää pystyä rakentamaan infraa sinne missä on hätä luoda edellytyksiä olla siellä missä on se on sen kansainvälisen avun merkitys että meidän pitää pyrkiä täältä auttamaan siellä missä on kuivuutta ja niin edelleen

jotta voimme reagoida siihen ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan ahdinkoon mitä niissä maissa on arvoisa rouva puhemies edustaja viitanen tässä nosti kyllä hyvän asian esille kertoessaan siitä mitä ovat taide ja kulttuurialat ja haluan vähän laajentaa sitä ja haluaisinkin että eksta häkämies vaikka tiedän että ei tätä puhetta varmasti kuuntelekaan tätä kuuntelisi meillä on koulutuksellisia tilastoja siitä kuinka paljon kulttuurisektorilta valmistuneet

ja se ei ole kaunista luettavaa mutta haastaisinkin häkämiehen pohtimaan sitä kuinka paljon heillä tuotekehittelyssä ja uusien innovaatioitten tukemissa toiminnoissa on niitä ihmisiä jotka tulevat taidealoilta ja kulttuurialoilta sinne elinkeinoelämän piiriin kehittämään niitä uusia tuotteita suunnitteluun ja tämä ei ei ole ihan niin yksinkertainen asia että me katsomme vain tilastollisesti kuinka juuri sille alalle ollaan työllistytty pitää osata nähdä että meillä valmistuu todella iso joukko filosofian maistereitakin jotka eivät ole keskittyneet opiskeluissaan juuri ehkä elinkeinoelämän palvelukseen mutta monipuolinen koulutustarjonta ja mahdollisuudet saada korkeaa koulutusta näillä aloilla tuottavat meidän elinkeinoelämälle todella paljon innovaatioita ei pelkkä insinööri vaikka arvostan todellakin heidän osaamistaan joka on teknistä monilta osin tuota sitä innovaatiomahdollisuutta mitä meidän elinkeinoelämä tarvitsee kun me haluamme kehittää luoda uusia tuotteita meidän pitää olla elinkeinoelämässä monipuolinen synerginen sulatto joka nauttii kaikesta yhteiskunnan tuottamasta koulutuspalvelusta

arvoisa puhemies tässä keskustelussa oli ilahduttavaa että moni edustaja muun muassa edustaja paatero edustaja semi ja myös edustaja kurvinen puuttui myös sisäisen turvallisuuden tilanteeseen ja niihin huomioihin joita eduskunnan hallintovaliokunta yksimielisessä lausunnossaan tältä osin nosti esille tässä aikaisemmassa keskustelussa kun on puhuttu paljon tästä sote uudistuksesta on aina viitattu siihen että kannattaa lukea tämä valtiovarainvaliokunnan sotesta ja toteaisin täällä nyt kaikille että kannattaa todellakin lukea jtsn osalta nyt tämä hallintovaliokunnan lausunto valtiovarainvaliokunnalle jossa tätä sisäisen turvallisuuden tilannetta käsitellään jos sitten tätä pitkää kehitystä piirtää eteenpäin niin kyllähän haasteet ovat ilmeiset tällä hetkellähän me näemme joka kerta kun näitä sisäisen turvallisuuden resursseja käsitellään että resurssit siihen nähden mitkä tarpeet ovat ovat liian pienet näin se vaan on ja se on uskallettava todeta siinä mielessä voi hattua nostaa kyllä meidän turvallisuusviranomaisille että he ovat pystyneet näinkin pienillä resursseilla pitämään yllä erittäin hyvää toimintavalmiutta mutta joka kerta kun taloudesta aletaan puhumaan nähdään se että siellä haasteet tulevaisuudessa näkyvät

meillä täällä sisäisen turvallisuuden alueella on tapahtumassa eikä anna siihen ehkä niitä ratkaisukeinoja eikä myöskään niitä resursseja joita meidän turvallisuusviranomaiset tarvitsevat ehkä huolestuttavinta on se että monestihan sisäisen turvallisuuden osalta ollaan tehty niin että sitten näitä tarpeita ollaan paikkailtu niin lisätalousarvioilla kuin sitten jälkikäteen vaikkapa seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa on aina annettu jokin täsmälääke johonkin tiettyyn ongelmaan mutta tämä tietenkin vaikeuttaa näiden turvallisuusviranomaisten pidempijänteistä toiminnan kehittämistä kun joka vuosi ollaan sitten kysymysmerkin alla sikäli saadaanko tähän lisäresursseja vai joudutaanko sitten jostain supistamaan tältä osinhan tässä salissa on monesti nostettu esille tämmöinen laajemman pohdinnan tarve tämän sisäisen turvallisuuden osalta siinä varmaan parlamentaarista yhteistyötä olisi syytä harrastaa ja tämä kyllä korostaa edelleen sitä että tarvitsemme tänne sisäisen turvallisuuden puolelle laajempaa parlamentaarista yhteistyötä ja ymmärrystä siitä millä tavalla sitten viitoitamme näitä ratkaisuja kun mennään tuonne kaksikymmentä luvulle ja kohti kolmekymmentä lukua jotta meillä myös turvallisuustilanne suomessa pysyy ainakin niin hyvänä kuin se on tällä hetkellä

sisäinen turvallisuus on varmasti asia josta on syytä olla huolissaan kuitenkin ihan varsin tuore tutkimustulos osoitti että asia mistä suomalaiset ovat vielä enemmän huolissaan kuin sisäisestä turvallisuudesta on eriarvoisuuden kasvaminen yhteiskunnassa ja kyllähän näillä on aika lailla kytkentäpintaa toisiinsa erityisesti jos jos meillä esimerkiksi nuoret miehet lähtevät sille syrjäytymiskehityksen polulle niin niin kyllä sillä varmasti myöskin on merkitystä sisäisen turvallisuuden kannalta kristillisdemokraatit omassa ryhmäpuheenvuorossaan nostivat esille erityisesti tämän eriarvoisuuskehityksen nimenomaan lapsiperheitten kohdalta ja sitten myöskin ikäihmisten kohdalta lapsiperheitten kohdalta olemme hämmästelleet sitä että tässä hallituksen talouspoliittisessa linjauksessa viime syksyltä ainut ihmisryhmä jonka verotus kiristyi olivat nimenomaan lapsiperheet se tuntui ikävältä kun kuitenkin muutoin kerrottiin siitä että kenenkään verotus ei kiristy toki lapsilisien ja myöskin perhe etuuksien korotukset ovat niitä asioita joilla pystyisimme vaikuttamaan hyvään perhepolitiikkaan ja osaltaan vaikuttamaan siihen että että nuoret perheet uskaltavat hankkia lapsia täällä jo aiemminkin olen todennut että perhevapaauudistus kyllä olisi tehtävä ennen kaikkea lasten näkökulmasta perheitten näkökulmasta ei ei niinkään sieltä elinkeinoelämän etujen näkökulmasta kuitenkin on muistettava se että tällä hetkellä se työllisyysaste on kaikkein heikoin niillä nuorilla miehillä joilla ei ole perhettä se on siis heikompi kuin niillä nuorilla naisilla joilla on lapsia elikkä ne joita tässä yhteiskunnassa oikeasti pitää patistella työelämään todellakin ne nuoret miehet joilla ei ole perhettä sitten vielä ehkä sieltä kaaren toisesta päästä ikäihmisten talouskehitys on myöskin tällä kaudella ollut heikkoa koska siellä on tehty eläkkeisiin indeksijäädytykset ja myöskin leikkaukset sitten toisaalta erilaisissa palveluissa ovat palvelumaksut lääkkeitten omavastuuosuudet ja ja kela kyydin omavastuuosuudet kaikki kasvaneet ja se on vaikuttanut siihen että meillä monet pienituloiset ikäihmiset ovat tosiaankin tosiaankin tiukoilla sen oman toimeentulonsa kanssa täällä aiemmin jo itse nostin ja useampi muukin edustaja nosti esille sen että tämä asiakasmaksu uudistus olisi siinäkin mielessä äärimmäisen tärkeä

arvoisa rouva puhemies sisäisen turvallisuuden asiat ovat tavattoman tärkeitä ja meillä on tässä pöydälle jaettu tuohon seuraavaan asiaan eli lisätalousarvioon tehdyt muutosehdotukset siellä kuusi seitsemäs ja kahdeksas kohta kohdistuvat tähän sisäiseen turvallisuuteen edustaja kurvinen ja muutkin pääsevät äänestämään heti tuoreeltaan tällä viikolla tästä tärkeästä asiasta arvoisa puhemies totean että suomen pankin viimeviikkoisen ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna kolme prosenttia tämä ei ole ennuste vaan toteutuma mutta ennusteen mukaan tänä vuonna kasvu on kaksi pilkku yhdeksän prosenttia ja ensi vuonna kaksi pilkku kaksi prosenttia ja vuonna yksi pilkku seitsemän prosenttia muistelen sieltä menneiltä ajoilta että että valtiovarainministeriön näkemys oli että vasta neljän prosentin bruttokansantuotteen kasvu turvaa työllisyyden selkeän vahvistumisen paranemisen kun nyt on oltu viime vuonna kolmessa prosentissa ja tänä vuonna alle ja sitten mennään jopa yhteen pilkku seitsemään tällä suunnitelmakaudella jota nyt käsittelemme niin tämä kyllä antaa meille huolenaiheen

eräs asiantuntija totesi että näistä neljästä vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksikymmentäkaksi vähintään yksi mahdollisesti kaksi ovat erittäin heikon kasvun vuosia tähän pitää varautua ja tähän me emme ole tarpeeksi varautuneet seuraavalle hallitukselle tulee tulee näistä euron vaikeuksista mahdollisesti globaalien ongelmien johdosta ja sitten kotimaisten tekijöiden takia hyvin vaikeat ajat talouspolitiikan hoidossa nyt tämä on otettava vakavasti huomioon meillä on kuitenkin positiivisia näkymiä vienti vetää tällä hetkellä ja erityisesti matkailu on vahvassa kasvussa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat viime vuonna kuuteen pilkku kuuteen miljoonaan eli yli kahdeksallasadallatuhannella yöpymisellä kasvu oli neljätoista prosenttia erityisesti aasialaisten yöpymisten osuus on voimakkaassa kasvussa nyt onkin syytä hallituksen myös tässä panostaa matkailun edelleen kasvattamiseen ostovoimaista väkeä tulee muun muassa kiinasta

myös essayahilta omituisia kommentteja perussuomalaisten kehitysapumallista joten sitä asiaa on kenties hieman syytä selventää emme me me suinkaan ole esittäneet kehitysavun lopettamista vaan järjestelmän reformia asia on tarkemmin kuvattu vaihtoehtobudjetissamme ja se on siinä mielessä merkityksellinen myöskin tämän suunnitelman kannalta että sillä voisi toteutuessaan olla satojen miljoonien vuosittainen positiivinen vaikutus valtiontalouteen lyhyesti ottaen meidän käsityksemme mukaan kehitysavussa on kyse siitä että tehdään tulonsiirto maan rajojen ulkopuolelle eli sitä ei voi pitää valtion ydintehtävänä jota varsinaisesti pitäisi rahoittaa budjettirahoitteisesti sen lisäksi tunnustamme ne monenmoiset ongelmat joita nykyiseen monenkeskiseen kehitysapuun liittyy ne väärinkäytökset mitä siihen rahaan kohdistuu niinpä esitämmekin että siirryttäisiin kehitysavussa eräänlaiseen rahastomalliin perustettaisiin kehitysapurahasto jota ei aloitettaisi tyhjästä vaan valtio antaisi siihen alkupanoksensa ja kannustaisi kansalaisia tukemaan kehitysyhteistyötä tarjoamalla rahastoon verotuksen verotuksen kautta rahaa joka olisi verovähennyskelpoista kahteensataan euroon saakka per kansalainen tämä tietysti maksaisi jonkun verran mutta olisi kuitenkin merkittävästi kevyempi kuin nykyinen valtiovetoinen kehitysapujärjestelmä eli siirryttäisiin siihen että kansalaisille tulisi mahdollisuus jos haluavat auttaa kehitysavun kautta kehitysmaiden asukkaita tässä olisi myöskin yritysporkkana mukana yritys joka siirtäisi tietyn osan vuosittaisesta liikevaihdostaan tähän rahastoon saisi oikeuden käyttää tähän asiaan liittyvää vastuullisuusmerkkiä joka olisi kilpailuvaltti asiakkaiden asiakkaiden silmissä tässä painotettaisiin myöskin kansalaisjärjestöjen kautta tehtävää kehitysapua eli siirryttäisiin tällaisesta valtiovetoisesta korruption tukemisesta siihen että todellakin viedään se apu sinne missä sitä tarvitaan tässä säästyisi valtion rahaa kenties satoja miljoonia ja toisaalta olisi periaatteessa edes mahdollista päästä jopa tähän kuuluisaan nolla pilkku seitsemän prosentin kehitysaputavoitteeseen sikäli kuin kansalaiset ja ihmiset todella haluaisivat rahaa tähän tarkoitukseen verotuksen kautta ohjata

rouva puhemies tarkoittaako edustaja mäkelä sitä että jokaisen kyselytunnin alussa joku keräisi täällä kolehdin ja meillä olisi täällä parvella yritysten edustajia joilta myös kerättäisiin mitä haluamme sitten antaa kansalaisina ja sitä kautta voitaisiin tämä mahdollisuus antaa vai onko niin että me voimme demokraattisesti ja vastuullisesti päättää täällä lakia säädetään kuinka suomi haluaa tukea vähävaraisia ja sen tarpeessa olevia maita jotta me voimme auttaa heitä siellä missä vai otammeko sen riskin että olemme vain sitten kansan karttuisan käden varassa ymmärrän kyllä tuon näkemyksen ja lähtökohdan mutta en tule jakamaan sitä millään muotoa että me voisimme vastuullisesti ottaa sellaisen näkemyksen että menemme vain vapaaehtoisuuden perusteella jos kansa tahtoo meidän pitää pystyä poliitikkoina päättämään mikä on suomen kansan kannalta parasta mikä on niiden hädässä olevien kehitysmaiden kannalta parasta jotta voimme tukea sitä on oikein hyvä että me suhtaudumme asioihin niin että voimme edistää infran rakentumista niihin maihin missä infran rakentuminen parantaa siellä olemassa olevien asioiden eteenpäinviemistä edustaja essayahille vastauksena naisten ja miesten ja perheiden tasa arvoisuudesta haluaisin tavallaan kysyä

voisitteko kommentoida jollakin tavoin siihen jotka ovat enemmän syrjäytyneet jollakin tavoin vaikkapa oppimisvaikeuksien kautta tai ammatillisen koulutuksen huonon toteutumisen kautta yhteiskunta hellittänyt ja onko heille annettu tavallaan meiltä mahdollisuus olla omissa oloissaan kun he ovat tästä järjestelmästä jääneet ulkopuolisiksi en en oikein jaa sitä näkemystä että naiset olisivat paremmassa asemassa kun on ne kaikki työllistymistilastot siitä että niiden naisten jotka ovat pitkään hoitovapailla uudelleen ammattiin palautumisen mahdollisuudet ovat huomattavasti heikommat niillä joilla on ollut mahdollisuus nopeammin palata työelämään kun heille on mahdollistettu lastenhoito yhteiskunnan puolesta

lyhyesti edustaja myllykoskelle kommenttina äskeiseen puheenvuoroon eihän verotus ole mikään kolehti verotuksen verotuksen kohteena on jokainen kansalainen ja jokainen yritys ja tässä meidän mallissamme jokainen kansalainen ja jokainen yritys voisi määrittää haluaako kehitysapuun rahaa laittaa eikä

tämä kahdensadanviidenkymmenen miljoonan potentiaalinen vähennys mitä tähän on laskettu mukaan ole mitään pilipalipeliä kyllä se on vuositasolla valtiontaloudessa melko vakavasti otettava summa minkälaisia verovähennyksiä tämän kautta voitaisiin sallia sitten sitten en ymmärrä myöskään tätä vihjausta että kansako ei nyt kehitysmaiden asukkaita jatkuvastihan on ollut esillä tutkimuksia että seitsemänkymmentä prosenttia kansasta on sitä mieltä että kehitysapu on tärkeä asia eivätkö he nyt olekaan oikeasti sitä mieltä siinä määrin että olisivat valmiita laittamaan siihen rahaa jos kääntäen he eivät ole sitä mieltä niin mikä oikeus meillä on sitä rahaa laittaa

ensinnäkin vastauksia sekä sekä edustaja myllykoskelle että edustaja mäkelälle edustaja myllykoski todellakin tilastot näyttävät sen että siinä on vähän reilun prosenttiyksikön ero sen suhteen jos on kotona lapsiaan hoitava samassa ikäryhmässä oleva nuori nainen kuin sitten vastaavassa ikäryhmässä oleva lapseton mies ja se on tosiaankin ehkä vähän hämmentävää meillä ollaan kuviteltu ja tähän ovat perustuneet nämä puheet siitä että naiset on saatava sieltä kotoa näiltä perhevapailta pois ja nopeasti työelämään mutta ihan tosiasia on se että työllisyysaste niillä miehillä joilla ei ole lapsia on matalampi kuin näillä naisilla ja sen takia kysyin ketähän sinne työelämään oikeastaan pitäisi sitten patistella siinä mielessä tehdään ne perhevapaauudistukset perheen näkökulmasta perhe saa päättää ja perhe saa valita kuka jää hoitamaan lapsia kotiin ei tehdä niitä päätöksiä tässä salissa vaan annetaan siellä keittiön pöydän ääressä parhaitten asiantuntijoitten oman perheensä kohdalta tämä asia ratkaista mutta sitten tosiaan haluaisin vielä edustaja mäkelälle kommentoida tarvitaan siis erilaisia tapoja tehdä kehitysyhteistyötä on juuri niin kuin edustaja myllykoski totesi että on tosi tärkeää että tässä salissa linjataan minkälaista kehitysyhteistyötä ja millä tavalla me haluamme olla tukemassa minkälaisia asioita ja sitten toisaalta tarvitaan myöskin tätä kansalaisten

kristillisdemokraateilla on osittain samansuuntainen oma malli myöskin jossa me lähdemme siitä että sen lisäksi että meillä on tätä kehitysyhteistyötä mitä teemme budjettivaroista sitten myöskin voisimme tukea tämmöistä kansalaisten aktiivisuutta pienellä verovähennysosuudella uskon että näitten kahden kombinaatio saisi sen parhaan mahdollisen tuloksen aikaiseksi koska silloin nimenomaan esimerkiksi näitten kansalaisjärjestöjen kohdalla kansalaiset saisivat itse katsoa minkätyyppisiä projekteja ja hankkeita ja minkätyyppistä ehkä aatteellista ja taustasta taustasta nousevaa kehitysyhteistyötä he haluavat olla tukemassa hyvin usein juuri tämä kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on äärimmäisen tehokasta ja siellä ei tähän byrokratiaan ja hallintokuluihin juurikaan rahaa mene ja se syy miksi sitä työtä tehdään nousee nimenomaan siitä kansalaisjärjestöjen

mutta varsinainen puheenvuoropyyntöni koski lähinnä tätä eun rahoituskehystä täällä joissakin puheenvuoroissa on kysytty mitä nyt suomelle annetaan nyt täytyy muistaa että se rahoituskehys on kuitenkin vasta komission esitys ja nyt on edessä se iso työ jossa niin parlamentti kuin myöskin neuvosto käyvät kilpaa toistensa kanssa siitä mikä on sitten se lopullinen esitys siinä mielessä minä toivon että meillä suomessa nyt pystyttäisiin voimat panostamaan siihen me emme tietenkään voi hyväksyä sellaista esitystä jossa suomen jäsenmaksut kasvavat ja sitten saannot kapenevat elikkä se on pois laskuista kokonaan mutta yritetään parhaaseen mahdolliseen tulokseen päästä

rouva puhemies pari asiaa jäi sanomatta ensimmäinen on tästä sote uudistuksesta kun on paljon puhuttu asiasta ja ilmeisesti vähän asian vierestäkin kannattaa muistaa kaikkien asiaa seuraavien että meillähän niin kuin edellisessä puheenvuorossani sanoin on tilanne että ei ole olemassa enää sitä status quoa johon voisimme palata tällä hetkellä yksityiset lääkärifirmat erilaiset ylikansalliset terveystalot sun muut tekevät valtavasti bisnestä kuntien kanssa tekevät suoria sopimuksia joilla pirstotaan koko julkinen talous niin pieniin paloihin että siellä raaasti otetaan rusinat pullasta niin kuin tiedetään ja sitten tämä julkinen puoli näppejään kokonaisuus hajotetaan tämä on kokonaisuuden kannalta ehdottomasti huonoin vaihtoehto elikkä jos oppositio haluaa nyt jotakin olla kaatamassa niin kannattaa miettiä sen seuraukset jos kaataa vaikka halkopinon niin jonkun on luotava se halkopino taas pystyyn ei sitä muuten kuivia halkoja saa taloon seuraavana talvena toinen asia on sitten tämä talouden yleinen tilanne mikä suomessa tällä hetkellä on on syytä muistaa kun koulutuksesta paljon puhutaan että kuten sanottua niin meillä on valtava määrä ihmisiä työttömänä tälläkin hetkellä ja se mikä meillä on todella pahasti mennyt väärin tässä maassa on se että hyvin moni ihminen ei halua lähteä töihin vaikka töitä olisi ymmärrän sen että on tilanteita jotta töitä ei ole mutta työhaluja on onneksi näinkin päin on että moni haluaisi omalla kotipaikkakunnallaan mutta työtä ei ole mutta toisaalta sitten on taas ikävä kyllä näitä päinvastaisia esimerkkejä sen takia suomessa pitää sitkeästi jatkaa sitä työtä että me teemme aidosti työpaikkoja joka puolelle suomea katsokaapa tämän hetken talouskehitystä se olennainen viestihän on siinä kuten suomen pankin pääjohtaja erkki liikanenkin monessa esittelypuheenvuorossaan on sanonut että talous kasvaa joka sektorilla tässä maassa ja kaikkialla suomenniemellä joka puolella pohjoista lappia myöten kainuussa taitaa olla tällä hetkellä suomen pahin työvoimapula siellä on tietenkin luotu talvivaaran nousu uudelleen loistoonsa ja nyt varsinkin kun tietyt metallit ovat kasvaneet pörssissä arvoaan rajusti akkuteollisuuden nousun myötä siellä on kahdeksansataa ihmistä töissä käytännöllisesti toistatuhatta ihmistä kun kerrannaisvaikutukset lasketaan terrafamen työmaalla tätäkin on opposition piiristä rankasti arvosteltu sitä oltiin jo panemassa kiinni ja olisi aiheutettu noin viidensadan miljoonan euron suorat kulut plus jotain muuta koska onhan sen jälkiä hoidettava nyt sitten ympäristöongelmat on saatu haltuun luvat ovat toimivat ja ihmiset saavat töitä ja kuten tiedämme meillä on kaivospuolella valtavia uusia nousevia esiintymiä semmoisia anomalioita löydetty joiden pohjalle varmasti kaivostoimintaa tulee kuten pohjanmaalta tiedämme tämän akkuteollisuuden tärkeän aineen löytymisestä en paikkaa muista mutta jossakin kokkolan lähellähän se on joka tapauksessa näitä esimerkkejä on joka puolella suomea eli kyllä tämän talon pitää pitää huoli siitä että näitä työpaikkoja syntyy ja ihmiset saadaan töihin kaikki selittelyt mitkä eivät johda työpaikkaan ovat turhia selityksiä

rouva puhemies tähän yleiseen taloudelliseen tilanteeseen on tietysti helppo yhtyä niihin arvioihin joita täällä päivän aikana on esitetty siitä että ihan kaikkia korkkeja ei kannata poksauttaa auki ja ilotulitteita ampua ilmaan kun me emme tiedä miten kauan tämä globaali noususuhdanne jatkuu nythän näyttää siltä että keskuspankit mahdollisesti vähän kiristävät rahapolitiikkaansa tai voisiko sanoa normalisoivat rahapolitiikkaansa niin että niistä jatkuvista elvytyksistä nolla ja miinuskoroista lähdetään pikkuhiljaa liukumaan kohti koron nostoja myös meidän euroopan keskuspankkimme ja sen vaikutuksia ei vielä tiedetä on jopa semmoisia arvioita esitetty että jo parin vuoden päästä kaksituhattakaksikymmentä esimerkiksi yhdysvaltain talous saattaisi

ympäristötuen riittävyys jatkossa on miten sitä kyetään maksamaan parin vuoden päästä siellä on tietyllä tapaa tällainen tikittävä tikittävä pommi olen itsekin saanut siitä palautetta ja tähän ei ole ihan täysin varauduttu lisäksi minusta edustaja essayah käytti erittäin hyvän puheenvuoron siihen liittyen että nyt meidän pitää kaikki eu poliittinen vaikuttaminen kohdistaa siihen että me saamme seuraavalle eun ohjelmakaudelle järkevän maataloustuen saannon suomelle niin että meidän nyt jo vaikeuksissa oleva maataloutemme selviää

vaikka olen pinttynyt optimisti ja ja olen optimisti koska mistään muusta ei ole hyötyä joudun silti vähän kielteiseen sivumakuun tämän puheenvuoroni päättämään sillä kyllä tämä alkukesän kuivuus nyt näyttää siltä että suomalainen maatalous saa vielä yhden lisähaasteen syksyllä osittain on jo tapahtunut peruuttamatonta vahinkoa tämän kuivuuden takia ja varsinkin alueellisesti voi olla jopa katoa havaittavissa meidän kannattaa nyt poliittisina päättäjinä miettiä miettiä jo miten varaudumme todennäköisesti jälleen kerran vaikeaan maatalouden syksyyn

arvoisa rouva puhemies tietysti eihän niin pitkän aikavälin tähtäimellä voi tämän vuoden tilanteeseen reagoida mutta edustaja kurvinen on kyllä siinä mielessä oikeassa että tämä julkisen talouden kehys mitä nyt rakennellaan tarkoittaa sitä että maataloussektorin ja sen elinkeinoharjoittamisen pohjalta luodaan tulevina vuosina seuraavalle hallitukselle erittäin vaikea tilanne tämä hallitus ei omassa näkemyksessään ole jakamassa sitä huolta vaikka me tiedämme mitä eussa ollaan tekemässä brexitin suhteen mitenkä suorien tukien tai epäsuorien tukien osalta suomen valtion omarahoitusraami antaa myöten siihen mitä me teemme kaikki on unohdettu se jätetään seuraavan hallituksen harteille ja seuraava hallitus sitten kuuntelee niitä murheita joita elinkeinonharjoittajille ja koko meidän elintarviketuotannon omavaraisuudelle on tulossa suuria haasteita mutta hyvä että uimme tässä asiassa edustajan kanssa samaan virtaan toisin kuin edustaja lohi tänä päivänä sanoi kun kiisteli edustaja harakan kanssa siitä että lohi ui vain myötävirtaan täytyy sanoa kuten välihuutona sanoin että kyllä kyllä lohi ui kutuaikana vastavirtaan nyt tuntuu olevan niin että keskustapuolueen kansanedustaja lohi ui vastavirtaan kun on sote kutuaika sotea halutaan viedä päämäärätietoisesti maaliin asti vaikka koko kansasta vain kahdeksantoista prosenttia kannattaa sote uudistusta siitä huolimatta keskustan kansanedustaja haluaa uida vastavirtaan

arvoisa rouva puhemies en halua tahallani pitkittää istuntoa mutta totean edustaja myllykoskelle tuosta analyysistä että meidän kunnioitettu ryhmän varapuheenjohtaja markus lohi uisi vastavirtaan markus osaa varmaan senkin tehdä hän on lohen sukua kuten tiedämme mutta joka tapauksessa kuten sanoin omassa puheenvuorossani edustaja myllykoski kaikella kunnioituksella tämä sosiaali ja terveydenhuollon tilanne on semmoinen että meidän on pakko tehdä uudistuksia sitä tilannetta että palaisimme johonkin turvalliseen entiseen menneeseen ja olisimme siellä säkki päässä ja olisimme tyytyväisiä niin sitä ei enää ole uskokaa nyt hyvät ystävät tämä tilanne koko ajan palvelua syövät tänä päivänä yksityiset lääkärifirmat ostavat tuolta palveluita kilvan ja ajavat alas sitä ottavat rusinat pullasta uskokaa nyt hyvät ihmiset sitten sen jälkeen jää jäljelle se porukka ja

sanoo meille sen että meidän on tehtävä kaikille kansalaisille palvelut tasapuolisesti perustuslain yhdeksännentoista pykälän kolmas momentti on voimassa vielä tämänkin istunnon jälkeen mutta kun ei meillä ole sääntöjä tälle meidän tulee nyt saattaa yksityinen ja julkinen puoli yhteen työhön sillä keinoin että se on tämän kansakunnan hyväksi

sen vika joka uskaltaa tästä rohkeasti puhua tämä on pakko nostaa esille aikoinaan muistaakseni kreikan mytologiassa oli se tilanne että huonon viestin tuojat tapettiin muistamani mukaan joku tämmöinen taru oli siellä kauan kauan sitten älkää nyt hyvät ihmiset ruvetko tuomitsemaan toisia sillä perusteella että he paljastavat missä meillä on ongelma kyllä meidän on pakko tunnustaa se että tässä uudistuksia kaivataan sama on taloudessa kaivattiin tälle kaudelle uudistuksia tiesimme missä tilanteessa suomenmaa oli sillä hetkellä rakas isänmaamme olimme aivan murheen alhossa sellaisessa tilanteessa että talous oli menossa konkurssiin siinä vain ruvettiin toimimaan ja nyt olemme tässä tilanteessa että työllisyys kasvaa kohisten nyt yritetään kaikin tavoin saada jatkoa sille toiminnalle että tulevallakin vaalikaudella kasvu jatkuisi kuten sanoin pääministeri sipilän kantahan oli yksiselitteisen selkeä

puhemies ihan näihin perusasioihin ihan lyhyesti kerrattuna nämä jutut mitenkä tämä yhteiskunta toimii miten tämän soten pitäisi toimia meidän ikääntyvä väestömme mitä se tarvitsee me tarvitsemme kunnon perusterveydenhuollon terveydenhoidon jotta meidän ei tarvitse enää erikoissairaanhoitoa ostaa eikä niitä palveluita tarvita niin paljon koska erikoissairaanhoito kehittyy koko ajan siihen tulee aina vain kalliimpia ja kalliimpia menetelmiä miten ihmisiä pidetään hengissä jotta niitä palveluita ei tarvitsisi käyttää niin meidän väestömme pitää saada olemaan hyvässä kunnossa se tehdään satsaamalla julkiseen perusterveydenhuoltoon jotta siellä on riittävästi lääkäreitä jotta se toimii siellä missä sen tarvitsee toimia eikä lähdetä keskittämään tämmöiseen isoon kokonaisuuteen ostamalla palveluita ja juoksuttamalla ihmisiä peräkkäin setelin kanssa sinne ja tänne

puhemies tuossa edustaja myllykoski muuten hyvän puheenvuoronsa lopussa äityi vähän vähän turhankin lyyrisiin tiloihin ja totesi että kukaan kansasta ei halua sote uudistuksen toteuttamista minusta se on niin paksu väite että se on pakko jopa tässä vaiheessa

soten käsittely tuolla sosiaali ja terveysvaliokunnassa kyllähän tilanne on se että pienituloiset sairaat ihmiset meidän julkisia peruspalveluita meidän julkisia peruspalveluita nyt ollaan pelastamassa siinä tilanteessa jossa meillä esimerkiksi sosiaalidemokraattiset kuntapäättäjät tekevät suurulkoistuksia monessa kunnassa ja siirtävät kokonaisia meidän verorahoilla rakennettuja palvelujärjestelmiä yhden pörssiyhtiön käsiin en nyt ole ihan varma mutta muistaakseni edustaja myllykoski tai joku muu halutessaan saa oikaista jos muistan väärin myös siellä kemin seudulla meri lapissa oli vasemmistoliiton päättäjiäkin ulkoistamassa kokonaista keskussairaalaa yhdelle pörssiyhtiölle ja tällaiset ratkaisut me yritämme nyt välttää sipilän hallituksessa mutta on jo pitkään jo kolme vuotta näkynyt että ihan selkeästi punavihreällä oppositiolla on yksi linja se on ei linja ei kaikelle kuvitteletteko te ihan oikeasti että te pidätte huolta tavallisista suomalaisista sillä että painatte kaikessa jarrua ja panette vain säkin päähän ja ajattelette että kyllä tässä vaan ollaan kun mitään ei voi tehdä

vielä tästä aiemmin esille ottamastani eun rakenteeseen ja megatrendeihin liittyvästä huolesta lisäisin tämän konkreettisemman huolen liittyen eun rahoituskehykseen ja sen vaikutukseen suomenkin taloudellisen tulevaisuuden ja meidän omien taloussuunnitelmiemme kannalta vaikka kuinka sanotaan että ne ovat vasta komission esityksiä niin kyllähän ne johonkin perustuvat yksikään jäsenmaa ei tietääkseni ole lähtenyt siitä että tästä yhden prosentin bkt osuudesta lähdettäisiin tinkimään ja käytännössä kyllä valitettavasti suomen valtion johto on jo julkisuudessakin antamillaan linjauksilla tinkinyt siitä eteenpäin että siirryttäisiin yhteen pilkku bktsta mikä tarkoittaa sitä että meidän maksuosuutemme tulee väistämättä kasvamaan sen suhteen mikä se saanti tulee olemaan on todella synkkiä pilviä leijailemassa aiemmissa puheenvuoroissa monet ovat esittäneet pelkoja näiden maataloustukien muutoksista jotka voivat olla suomelle vuositasolla jopa satojen miljoonien suuruusluokkaa sen lisäksi todettakoon vielä pöytäkirjaan tuosta kun edustaja essayah aiemmin toi esiin kysymyksen näistä eun maahanmuuttoliikekysymyksistä ja tästä kdn vastalauseesta liittyen pakolliseen taakanjakoon kylläkin tätä kdn esitystä ovat perussuomalaiset suuressa valiokunnassa tukeneet tästä mainitusta puoluekokouksestaan lähtien mutta täytyy sanoa että sen kyseisen lausuman merkitys suhteessa hallitusohjelmaan jo saamiimme kirjauksiin on varsin semanttinen hallitusohjelmassahan lähdetään siitä että mahdolliset taakanjaot ovat vapaaehtoisia ja sillä selvä se on eri asia noudattaako hallitus omia ohjelmiaan se ei taas ole aiemmin ollut ollenkaan niin selvää

arvoisa rouva puhemies vielä kerran tähän tähän automaattiseen mekanismiin ihan niin kuin edustaja mäkelä sanoi tosiaankin alkukaudesta siellä valiokunnassa kyllä yksin sain esittää näitä vastalauseita tai eriäviä mielipiteitä suomen lausumaksi ja suomen menettelylinjasta ja tietenkin minun mielestäni se on aika iso periaatteellinen kysymys hyväksytäänkö tämmöinen laskennallinen automaattinen mekanismi ylipäätänsä pohjaksi johonkin on se sitten vapaaehtoista tai jollakin tavalla pakottavaa minun mielestäni on kuitenkin aika tärkeää miettiä ja erityisesti nyt tällä viikolla kun tätä kysymystä joka tapauksessa tuolla brysselissä joudutaan pohtimaan että aina kun tehdään joku tämmöinen laskennallinen mekanismi se väistämättä tietyllä tavalla ensinnäkin rankaisee sellaisia maita jotka yleensä ovat hoitaneet näitä asioita mutta joilla esimerkiksi vaikkapa bruttokansantuoteosuus on määräävässä asemassa tämäntyyppisissä mekanismeissa ja sitten toisaalta kun tuommoinen raja arvo lähestyy se päinvastoin höllentää kyseisen jäsenvaltion innokkuutta oikeasti ottaa vastuuta omasta rajavalvonnastaan ja ja lähteä toimimaan niin kuin meillä schengen taikka dublin sopimukset velvoittavat elikkä tämäntyyppiset automaattiset laskentamekanismit ovat aina jollakin tavalla epäreiluja ja sitten toisaalta saattavat jopa pahentaa sitä tilannetta äärimmäisen tärkeää tässä olisi pystyä siihen että näitä yhteisiä eu budjetista tulevia rahoja voitaisiin käyttää niitten jäsenmaitten auttamiseen joitten rajoilla tämä paine on kaikkein suurinta

tämmöisessä tilanteessa olisikin hyötyjänä no itse kyllä ajattelen että siinä vaiheessa jos todellakin tuolta rajan yli tulisi vaikka vain kymmenentuhatta ihmistä ne kymmenentuhatta ihmistä olisivat silloin se meidän pienin ongelmamme jotakin muuta on paljon isommasti silloin pielessä jos tämmöinen asia pääsisi tapahtumaan ja siinä mielessä

kyllä itsenäisen suvereenin jäsenvaltion voisiko sanoa politiikan ydintä siinä voidaan tehdä yhteistyötä ja siinä pitää tehdä yhteistyötä mutta se yhteistyö ei saa olla olla sellaista joka päinvastoin kiihdyttää sitä maahanmuuttoa ja joka päinvastoin avaa

arvoisa puhemies minun on suorastaan ihan pakko näiden keskustan muutaman railakkaan puheenvuoron jälkeen kuitenkin todeta että minä nyt toivoisin puhemies että keskustassakin jaksettaisiin ihan lukea sekä valtiovarainvaliokunnan että tarkastusvaliokunnan lausunnot sotesta varsinkin ne osuude tarkastusvaliokunnalla oli täysin yksimielinen hyvin kriittinen sisältö myös hallituspuolueiden hyväksymänä myös hallituspuolueiden hyväksymänä nyt täällä tietenkin voi höpötellä lämpimikseen ja haukkua oppositiota milloin mistäkin mutta tosiasia on että teidän omat kolleganne näissä kyseisissä valiokunnissa ovat hyväksyneet nämä kriittiset lausunnot ja näkevät ehkä hieman nöyremmällä asenteella että kyllä tässä nyt jotain ongelmia kuitenkin on tämä minua ihmetyttää olen aiemmin täällä sanonut että tämä mitä tällä kaudella tehdään ja mihin ideologiaan myös tämä tämänhetkinen sote malli kovasti kytkeytyy

on mitä kokoomuslaisinta on ollut vähän häkellyttävää täällä näitten vuosien varrella seurata sitä kun keskustassa niin auliisti kritiikittä puolustetaan tätä linjaa tänään on nähty pari taitavaa puheenvuoroa äsken oikein salikeskustaa tyypillisimmillään salikeskustahan on sellainen että täällä salissa kerrotaan aina että kaikki on hyvin

kaikki on hyvin seuraavana päivänä onkin sitten leikattu kansaneläkkeitä seuraavana päivänä leikattu eläkeindeksejä sitten tulee viikonloppu ja tuleekin viikonloppukeskusta joka kertoo että kyllä nyt täytyisi tehdä uusia toimia eriarvoisuuden torjumiseksi tämä alkaa nyt muistuttaa sitä tulevaisuudessa toivottavasti sote ei toteudu tämänkaltaisena mallina kuin hallitus esittää nämä riskit toteutua ja näitäkin keskusteluja silloin luetaan niin minä toivoisin että edes sen vuoksi hieman suostuttaisiin tunnustamaan täällä että tässä kehityksessä on isoja riskejä

arvoisa rouva puhemies blanko vekseli on nyt tarjolla ja se on se on todellakin surullista käyttäisin kuitenkin elefantin sijasta norsua koska se on vieläkin isompi muistan aina kun minua on opetettu että norsua ei pidä syödä kerralla koska se on mahdotonta pitää niellä vain pala kerrallaan se pitää pystyä pilkkomaan ja nyt meille lykätään niin kuin täällä kuvaannollisesti ja hyvin sanottiin norsu joka on laitettu vielä säkkiin me emme tiedä edes kuinka iso se sitten onkaan ja kun se sieltä vapaaksi päästetään niin mitä sille sitten tapahtuu tämä

on hirvittävän lohdutonta jos minulle joku tulisi sanomaan että me voimme todellakin taloudellisesti olla siinä mielessä turvassa että me pystymme eittämättä torjumaan kolmen miljardin menojen kasvua minäkin olen ymmärtänyt että kysymys ei ole siitä että leikkaamme kolme miljardia kaikesta vaan todellisuudessa kysymys on siitä että emme voi tietää yhtään mitään mitä on tapahtumassa näillä säädöksillä näillä hankkeilla itselläni on kuitenkin suhteellisen lyhyt kokemus eduskunnasta mutta tämänkin osalta on pakko sanoa että en olisi uskonut koskaan että joltakin valiokunnalta kielletään mahdollisuus lausua jotakin mistä heillä kuuluisi olla oikeus lausua kun me äänestämme täällä otammeko asiantuntijoita vai ei niin on tämä kausi pikkusen ollut vastenmielinen muissakin valiokunnissa kokenut että hallituspuolueet vievät väkivalloin asioita viime kaudellakin riideltiin asioista mutta koskaan ei kuitenkaan estetty että asiantuntijoita olisi voinut tulla valiokuntaan jos oppositiosta tai hallituspuolueista sitä haluttiin nyt tämä kulttuuri on muuttunut totaalisesti edustaja hoskoselle ihan noin satakuntalaisena pienen kunnan nakkilan kansanedustajana voinen sanoa että teidän kannattaa ehkä tarkistaa tietonne siitä mitä meri lapissa tapahtui vasemmistopuolueitten osalta kuka halusi ja mitä halusi mutta toivon että edustaja semi voisi vähän valaista tässä seuraavassa puheenvuorossa tätä tietoa

vielä tästä sote ratkaisusta sen verran että että meidän tosiaan pitäisi ymmärtää että tämä väestön ikääntyminen nyt tulevina vuosina tulee olemaan suomalaisen yhteiskunnan suuri haaste vaikka me olemme käyttäneet täällä aika paljon ja pitääkin toki käyttää aikaa sen pohtimiseen miten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito saadaan varmistettua ja minkätyyppiset korvausperusteet siellä on ja muuta että meillä tämä sosiaalipuoli on jäänyt aivan liian liian vähälle pohtimiselle ja erityisesti nämä vanhusten asumisratkaisut palveluasumiset ympärivuorokautinen tehostettu tuki ja ja myöskin sitten se millä tavalla omaishoitajia tuetaan jatkossa luulen että loppujen lopuksi tulevien vuosikymmenten suurimmat taloudelliset kysymykset liittyvät

minkälaisia palveluita he tarvitsevat pystyvätkö he asumaan kotona kuinka pitkään minkälaista tukea he tulevat sinne tarvitsemaan ja sitten siinä vaiheessa kun ei enää kotona pystytä asumaan mikä on se palvelumuoto ja asumisen muoto ja toisaalta millä tavalla nämä rahoitukset järjestetään tulevaisuudessa meidän pitää kaikkien orientoitua siihen että kun ihminen ikääntyy ja ja hän ei enää selviä yksin siellä kotona todennäköisesti tulevaisuudessa tämän henkilön itsensä on yhä enemmän kannettava taloudellista vastuuta siitä siitä miten sitten nämä viimeiset vuodet hoidetaan elikkä kaikkein isoimpia panostuksia ja miettimisen aiheita tässäkin talossa olisi se miten me ratkaisemme tosiaankin tämän asumisen kysymyksen ja omaishoidon kysymyksen ja sitten myöskin saattohoidon elikkä täällä salissahan tehtiin sinällänsä hyviä päätöksiä emme lähteneet millekään eutanasialainsäädännön tielle vaan lähdimme tutkimaan millä tavalla nuo ihmisen elämän viimeiset vuodet ja viimeiset hetket saataisiin arvokkaasti hoidettua ja millä tavalla saataisiin sellaista kivunlievitystä ja oikea aikaista ja oireitten mukaista hoitoa jota jokainen ihminen

myöskin koska todellakin ne ihmisen elämän viimeiset kuukaudet tahtovat useimmiten olla sitten talouden kannalta katsottuna hoidon puolesta myöskin niitä kalleimpia kuukausia sen tähden meidän näihin kysymyksiin pitäisi pystyä myös täällä täällä tässä sote keskustelussa käyttämään tarvittava aika

on yksi pilkku viisi miljoonaa ihmistä jotka ovat lisä ja täydennyskoulutuksen tarpeessa jos ajattelemme työllisyyden näkökulmasta niin pitkällä aikavälillä koulutuspolitiikka on kaikkein parasta työllisyyspolitiikkaa pelkän peruskoulun varassa olevien ihmisten työllisyysaste on neljäkymmentä prosenttia kun se esimerkiksi muun väestön kohdalla

meillä on niin itse asiassa tällaiset nopeat ad hoc panokset eivät ole se kaikkein paras tapa hoitaa tätä isoa kysymystä vaikka tässä tilanteessa nuo rahat tulevat tarpeeseen kyse on myös siitä miten me käytämme näitä resursseja käytämmekö me niitä suunnitellusti ja tehokkaasti vai käytämmekö me niitä hyvin nopeasti lisäbudjettivetoisesti jolloin välttämättä kohdennukset eivät aina osu parhaaseen paikkaan tai ei saada parhaita koulutuksia

oppivelvollisuudesta ja koulutuksesta mutta haluaisin siihen vielä lisätä sen että esimerkiksi työikäisen väestön kohdalla on kyse paitsi työttömien koulutuksesta myös niiden ihmisten kouluttautumisesta jotka ovat jo työelämässä ja tarvitsisivat uusia valmiuksia jotta voivat työpaikkansa säilyttää toivon että seuraavan eduskuntakauden isona reformina on aikuiskoulutus jos me vaikka googlaamme ja katsomme minkälaisia erilaisia aikuiskoulutustukia meillä tällä hetkellä on niin niitä on lukuisia mutta yksikään niistä ei varmista sitä että ihminen voisi aidosti hankkia itsellensä uuden ammatin silloin kun hän sitä tarvitsee

viisi miljoonaa euroa kasvupalvelupilotteihin noilla piloteilla on ollut tarkoitus ikään kuin

saattohoitaa

saattohoito on ehkä väärä sana siitä puhuttiin vähän toisessa merkityksessä mutta mutta nyt katosi katosi varsinainen sana päästä kuitenkin kyse on siitä että nuo kuntapilotit joita meillä on ollut kunnalliset kokeilut siirrettäisiin ikään kuin sinne maakuntahallinnon puolelle näillä kasvupiloteilla mutta nyt on käynyt niin että meillä on tässä talossa lainsäädäntö jolla näin voitaisiin tehdä vähän samanlaisesta kokeilusta on kyse kuin sote puolella elikkä valinnanvapauspilotteja on tehty vaikka meillä ei ole ollutkaan lainsäädäntöä siihen ja perustuslakivaliokunta on tästä huomauttanut no nyt kasvupuolella on sama riski me emme ole pystyneet tämän kevään aikana käsittelemään tuota lainsäädäntöä koska se tuli myöhässä tänne myöhemmin kuin eduskunnalle olisi uusia lakeja saanut enää antaa siihen liittyen että ne olisivat keväällä valmiita ja sen lisäksi siinä on mahdollisia perustuslaillisia ongelmia ja se pitää käsitellä perustuslain näkökulmasta huolella

anteeksi puhemies meni pidempään kun sotkeennuin noihin saattohoitosanoihin elikkä nyt me olemme joutumassa tilanteeseen jossa meille käy niin että enää

kuntakokeilut eivät voi vastaanottaa uusia asiakkaita mutta meillä ei näillä alueilla myöskään ole enää näitä perinteisiä työvoimapalveluita joita te toimistot tarjoaisivat koska niiden resurssit on siirretty sinne kuntapuolelle jotta meille ei jäisi väliä jossa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat työttömät eivät saa palvelua oikein mistään meidän olisi välttämätöntä jatkaa näitä kuntapilotteja ne on kerran perustuslakivaliokunnassa arvioitu tuo lainsäädäntö jolla niitä jatkettaisiin saataisiin tässä talossa hyvin nopeasti voimaan sen sijaan nämä kasvupalvelupilotit vievät enemmän aikaa koska niitä pitää arvioida myös perustuslaillisesta näkökulmasta tästä syystä esitän lausumaehdotuksen joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus tuo kiireellisesti eduskuntaan esityksen työllisyyden kuntakokeilujen jatkamisesta koska kasvupalvelupilotit eivät ehdi käynnistymään ensimmäinen kymmenettä kaksituhattakahdeksantoista alkaen ja työttömien asiakkuuden ohjaus päättyy kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattakahdeksantoista on iso riski että kokeilualueella työttömistä tulee väliinputoajia on rakennetyöttömyyden näkökulmasta hankalaa

vastauspuheenvuoro edustaja essayah sitten mennään puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies en tiedä olisiko sanapari saattaen vaihdettava ehkä tässä se mitä kenties edustaja filatov etsi täytyy sanoa että tämä on äärimmäisen tärkeä lausumaehdotus täällä varmasti varsinaisissa puheenvuoroissa sille sitten tulee kannatus koska tässä on käymässä juuri niin kuin edustaja tuossa kuvasi nämä kuntapilotit ovat itse asiassa näitten kaikkien vaikeimmassa asemassa olevien

mitä nyt on esitetty on johtamassa ihmisiä erilaisiin nettipalveluihin ja kasvottomaan kasvottomaan netin kautta tapahtuvaan ohjaukseen mikä ei varmasti tule näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia auttamaan eli tämän asian hoitaminen on nyt äärimmäisen tärkeää ja toivotaan että ministeri siihen tarttuu pikaisesti ja

arvoisa puhemies näitten kahden edellisen puhujan viisaisiin sanoihin on on todella helppo yhtyä ja tämä esille ponnahtanut ongelma on vain yksi esimerkki siitä minkälaisiin vaikeuksiin joudutaan kun kuntaperusteinen työllisyyden hoito siirretään aiotaan siirtää toivottavasti kuitenkaan ei koskaan saada siirrettyä maakuntien vastuulle sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on jättänyt omat rakentavat lisätalousar vioaloitteensa joissa osaamis ja työllisyyspanostuksia on yhteensä kolmesataakaksikymmentä miljoonaa niihin sisältyy merkittävä investointi koulutukseen sekä business finlandin innovaatiorahoituksen valtuuksien nostamiseen

talous lehden kirpaisevan määritelmän mukaan pelkurin suunta muutetaan tämä suunta on tietysti oikein että hallitus on havainnut sen ongelman että joillakin aloilla ja menestyvillä paikkakunnilla ei ole saatavissa työpaikkoihin osaavaa työvoimaa outoa on vain se että näin kauan on kestänyt että tähän ongelmaan herätään eikä nyt riitä lisätalousarviossa esitetty akuutin ongelman paikkuuyritys vaan tarvitaan askel kunnolliseen päämäärätietoiseen reformiin jonkalaista esimerkiksi edustaja ihalainen on esittänyt ammatillisen aikuiskoulutuksen muuntokoulutuksen reformi vastaa puolentoista miljoonan suomalaisen osaamisvajeeseen ja se on myös seuraavan hallituksen välttämättä tehtävä mutta nyt on vielä palattava teemaan käsitelty täällä toissa viikolla ja sitä edellisellä viikolla kahdessa eri lähetekeskustelussa ja joka ikävä kyllä ei ole edennyt toivottavaan lopputulokseen esitimme tuolloin vakavan huolen laittomista piloteista siis lisätalousarvioon varatusta sadasta miljoonasta eurosta joka jaetaan maakunnille niin sanotun valinnanvapauden pilotteihin

vahvistettu kaksi merkille pantavaa huomiota tästä ensinnäkin jälkikäteen muutetaan tämän valtion talousarvion momentin luonnehdintaa avustus onkin nyt enää vain valtuutus ja toisekseen mikä on yhtä lailla merkille pantavaa tässä ei viitata arvoisa puhemies lainkaan perustuslakivaliokunnan lausuntoihin ei tähän uusimpaan eikä siihen vuoden takaiseenkaan jotka kuitenkin lienevät tosiasiallisesti ne aidot syyt miksi tällaiseen venkoiluun ja muutokseen on jouduttu tämähän kertoo nyt kaiken olennaisen siitä ylenkatseesta jota hallituspuolueet ovat osoittaneet perustuslakivaliokunnan

hallituspuolueet eivät ole halunneet ymmärtää mitä ne oikeasti edellyttävät vaan ovat suhtautuneet perustuslakivaliokuntaan kuin se olisi seisova pöytä ikään kuin sen päätöksistä voitaisiin toteuttaa mitä mieli tekee ja jättää ottamatta ne

on näillä linjauksilla luotu odotus myöhemmästä rahoituksesta jos lainsäädäntö tulee voimaan tästä on siis esitetty vakavia huomautuksia kahtena kesänä perustuslakivaliokunnan toimesta ja tässä tilanteessa hallitus on kuitenkin röyhkeästi lisäämässä pilottien rahoitusta sadalla miljoonalla ja järjestämässä uuden hakukierroksen ennen pitkää tämä valtiosääntöoikeudellisesti kyseenalainen uudistuksen toimeenpanon aloittaminen ennen lainsäädännön voimaantuloa on lopetettava välittömästi

vastalauseen yksi mukaiset joista tämä on tärkein ja kiireellisin

arvoisa puhemies äskeisessä keskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta käytettiin täällä paljon puheenvuoroja ja meillä sosiaalidemokraateilla oli oikeastaan kaksi suurinta linjaa toinen liittyi siihen millä tavalla me pystymme vahvistamaan tulevaisuuden talouskasvun edellytyksiä ja parantamaan niitä ja toinen liittyi sitten eriarvoisuuden torjuntaan ne molemmat kantavat linjat näkyvät myös niissä esityksissä joita olemme nyt tehneet tähän lisätalousarvioon ja ja tältä osin on kyllä helppo yhtyä kaikkiin niihin esityksiin joita edustaja harakka tuossa äsken teki ja myös niitä kannattaa tärkeimpänä niistä on todella tämä edustaja harakan viimeisin huomio joka liittyy sote pilotteihin ja niihin epäselvyyksiin joita niiden parissa on ollut kyllä olisi syytä ihan meidän kaikkien ottaa hyvin vakavasti niin tältä vuodelta kuin myös viime vuodelta nämä perustuslakivaliokunnan lausunnot jotka tähän liittyvät ja sitten arvoisa puhemies toisekseen on helppo yhtyä myös tähän mitä edustaja filatov totesi kuntakokeilujen jatkon osalta ja olisi tärkeää että me nyt mahdollistaisimme mahdollisimman nopeasti sen että kukaan asiakas siellä ei tipu mihinkään välimaastoon vaan kokeilut voisivat jatkua ja tältä osin kannatan myös edustaja filatovin tekemää lausumaesitystä

puhemies tässä lisätalousarviossa kohdistetaan varoja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen liikenne ja viestintähankkeisiin ja maatalouden kriisin helpottamisen vaatimiin toimenpiteisiin ja erittäin mielenkiintoisena uutena avauksena lähdetään perustamaan uudentyyppistä valtionyhtiötä suomen malmijalostus oytä pidän sitä erittäin hyvänä asiana että kun kaivosala on vähän sillä lailla ristiriitainenkin bisneksen lohko että tietyn valtion tässä tapauksessa meidän isänmaamme suomen maaperässä on tiettyjä kaivannaisia joita maailmalla kaivataan ja siellä yksityinen yritys niitä louhii ja aina kuitenkin kaivostoiminnasta

suomen malmijalostuksen käynnistäminen ja kehittäminen ovat sysäys sille että me saamme aikaan valtiollisen kaivosalan toimijan valtionyhtiön ja tietysti on miellyttävää vaasan vaalipiirin edustajana todeta että kun myös tulevaan akkutehdashankkeeseen meillä on vahvat litiumvarat litiumvarat tuolla pohjanmaalla niin myös siihen tämä voisi vastata mutta arvoisa puhemies ehkä eniten haluan käyttää puheenvuoroa liittyen näihin valinnanvapauspilotteihin jotka tässä sosiaalidemokraattinen oppositio äsken aika lailla raateli olen tietysti heidän kanssaan samaa mieltä tai ainakin tämän mietinnön kanssa samaa mieltä siitä että rahoja voidaan maksaa ja pilotit laittaa liikkeelle vasta kun lakiperusta on kunnossa juuri niin kuin perustuslakivaliokuntakin on todennut mutta en kyllä ymmärrä sitä asennetta että ei saisi pilotoida ei saisi kokeilla uudistus on liian suuri kerralla toteutettavaksi silti sitä ei saa kokeilla eikö olisi juuri hyvä että näin iso uudistus lähtisi liikkeelle kokeilujen kautta kokeilukulttuurin hengessä vaiheistamalla tämä vain kuvastaa arvoisa puhemies minusta sitä että sdpn ainut linja on ei linja mikään ei käy ei käy kokonaisuudistus ei käy kokeileminen pilottien kautta

edustaja mäkinen

onko ensimmäinen puheenvuoro onneksi täällä tavataan onnitella ensimmäisestä

arvoisa rouva puhemies

ja elinvoiman kannalta tärkeään teemaan aktiiviseen aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan eli työllisyyden hoitoon en viittaa sillä nyt lanseerattuun aktiivimalliin vaan yhteiseen tahtotilaan löytää niin kansantaloudellisesti kuin sosiaalisestikin kestäviä tapoja turvata jokaisen kansalaisen perusoikeus työhön sellaiseen työhön jolla kykenee elättämään itsensä ja perheensä yleisen taloustilanteen kohentuessa työllisyyden kehitystrendi on ollut sangen rohkaiseva samalla on kuitenkin nähtävissä ettei pitkäaikaistyöttömyys ole lähtenyt laskuun likipitäenkään odotetulla tavalla tiedämme että elinkeinoelämän virkistymisen myönteiset vaikutukset heijastuvat tuolle kentälle joskus vuosienkin viiveellä ja ettei se yksin riitä poistamaan yhtä merkittävintä köyhyyttä ylläpitävää ongelmaa pitkäaikaistyöttömänä oli huhtikuun lopulla kahdeksankymmentätuhattakuusisataa suomalaista ne joilla on jonkinlainen on jonkinlainen faktaan ja kokemukseen pohjautuva ymmärrys köyhyysrajalla tai sen alla elävien ihmisten arjesta ymmärtävät myös että kysymys on elinvoiman ohella todella merkittävästä lasten ja nuorten hyvinvointiin inhimillisyyteen ja yhteiskunnan yhtenäisyyteen vaikuttavasta asiasta vallitsevilla työllisyyspoliittisilla linjauksilla välttämättä ole kyetty pureutumaan työttömyyden kovaan ytimeen ja edesauttamaan työelämään siirtymistä tai palaamista niillä joilla siinä on vaikeuksia syystä tai toisesta työllisyyspalvelujen rooli mahdollisten tulevien maakuntien kasvupalveluissa on painottumassa selkeästi helposti työllistyvien palveluihin samalla kun enemmän tukea tarvitsevien palveluja on suunniteltu hoidettavan sieltä rajapinnoilta toivottavasti pidämme huolta siitä ettei uudistus toteutuessaan johda tilanteeseen jossa myös työnhakijat joutuvat eriarvoiseen asemaan suhteessa palvelujen saatavuuteen tarve työllisyyden hoidon kuntapilottien jatkamiselle on todellinen jottei välitön palvelukatkos kosketa nimenomaan eniten tukea tarvitsevia olen huolissani siitä että hallitus koettaa löytää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaiseen ongelmakokonaisuuteen kukaan ei kiistäne sitä että tämän päivän ja tulevaisuuden työpaikat siirtyvät ensisijassa pk yrityksiin enkä henkilökohtaisesti näe siinä mitään moitittavaa ei kuitenkaan ole realismia olettaa että polku työmarkkinoille sieltä kerran pudonneelle löytyisi vain suoraan yrityksiin työllistymisen kautta palkkatuen kohdentamiseen liittyvät rajoitukset olivat johtaa katastrofiin maakunnissa joissa esimerkiksi järjestökenttä on kantanut merkittävää vastuuta asteittaisen etenemisen edellytyksistä yksityisen sektorin ja täysin oikeutettukin viesti on ollut ettei se voi ottaa vastuuta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien työllistymisestä tuota vastuuta ei voida ulkoistaa rajoitteiden sijasta työllisyyden hoidon kentällä kaivattaisiin joustoja jotka mahdollistavat yksilöllisten ratkaisujen räätälöimisen tältä osin sdpn esitys poistaa järjestöille maksettavan palkkatuen kolmetuhatta htvn rajoitus on erittäin tervetullut työllisyyden hoitoon osoitettavat määrärahalisäykset ovat välttämättömiä mutta toivon myös että niiden kohdentamiseen kiinnitettäisiin huomiota vastuuta työllisyyspolitiikan toimeenpanemisesta on siirretty systemaattisesti yksityiselle sektorille aktiivimalli viimeistään osoitti työvoimapalvelujen riittämättömät resurssit kun saatoimme todeta ettei mallin edellyttämiä kursseja tai koulutuksia kyetty järjestämään tarvetta vastaavalla tavalla olen todella pahoillani siitä että lähes neljäkymmentä prosenttia työttömistä joutui todistamaan tämän menettämällä liki viisi prosenttia omasta työttömyysturvastaan ja tukeutumaan viimesijaiseen toimeentuloturvaan ottaen huomioon aktiivimallin työnhakijalle asettamat vaateet palvelujen tarjonta ei voi rakentua vain yritysten varaan sillä maantieteelliset erot huomioiden niiden saatavuus vaihtelee merkittävällä tavalla sdpn esitys kohdentaa lisämäärärahoja voimallisemmin te toimistojen ja kuntien työnhakupalvelujen kehittämiseen on tältä osin perusteltu perimmäistä ongelmaa ei voida ratkaista toistamalla sitä uudestaan uudessa muodossa tämä on yksi keskeinen asia palvelujen vaikuttavuuden kannalta mikäli tavoitteena on aidosti lisätä yksittäisen työnhakijan edellytyksiä työllistyä

merkittävimmät määrärahalisäykset hallituksen esityksessä osoitetaan osaavaan työvoimaan muun muassa sen saatavuuden parantamiseen liikenne ja viestintähankkeeseen sekä maatalouden tukemiseen jonka erikseen mainitsen euroina kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa lisäksi terrafame group oyn toimintamandaattia muutetaan pidän näitä esityksiä erittäin tärkeinä lisätalousarvioesitys vähentää myös valtion nettolainanoton tarvetta yksi pilkku kolme miljardia euroa eli nettolainanotoksi arvioidaan tälle vuodelle noin yksi pilkku seitsemän miljardia euroa se on merkittävästi vähemmän kuin aikaisemmin on arvioitu kiitos siitä kuuluu hallituksen hyvälle talouspolitiikalle kasvun edellytysten parantamiseen ja julkisen talouden vahvistamiseen tähtäävää talouspolitiikkaa on syytä jatkaa kuten valtiovarainvaliokuntakin on mietinnössään todennut kehysriihessä tehtiin sisäiseen turvallisuuteen useita parannuksia joiden takana on helppo olla poliisille ja suojelupoliisille osoitettava lisärahoitus seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen ja sakkojen muuntorangaistuksen palauttaminen ovat tarpeellisia uudistuksia yhteiskuntamme turvallisuuden lisäämiseksi myös päätös jonka myötä varusmiehet ovat oikeutettuja samoihin tapaturmakorvauksiin kuin rauhanturvaajat on oikea ja tervetullut päätös voikin kysyä miksi vasta tällä vaalikaudella edellinen hallitus tätä epäkohtaa huomannut suomen metsästäjäliitto tekee erittäin tärkeää työtä monesti heidän tekemänsä ympäristötyö on laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan merkittävää yhtenä esimerkkinä nuorisotyö ja muun muassa kosteikkojen rakentaminen pidänkin erittäin hyvänä että heidän arvokas työnsä on nyt hallituksessa huomioitu valiokunta kohdistaa momentille esitetyn sadantuhannen euron lisäyksen yleisavustuksena suomen metsästäjäliitto rylle käytettäväksi muun muassa kosteikkojen rakentamiseen seuraavassa talousarvioesityksessä tulisi huomioida myös nuorten metsästäjien hyväksi tehtävä työ ja kohdentaa rahoitusta myös nuorten metsästäjien leirikoulutukseen ja kouluttamiseen sekä vähintään puolittaa ensi vuodesta lähtien alle kahdeksantoista vuotiaiden metsästyksen hoitomaksu eihän alle kahdeksantoista vuotias tarvitse kalastushoitomaksuakaan

arvoisa rouva puhemies

tämä seuraa siitä että

luvun valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin momentti esitetään meidän vastalauseessamme poistettavaksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on kesken ja on hyvin epävarmaa voiko se toteutua hallituksen esittämässä muodossa suurimmat ongelmat sisältyvät nimenomaan valinnanvapausmalliin hallitus on kuitenkin jo vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa osoittanut asiakkaiden valinnanvapauden sekä henkilökohtaisen budjetin pilottihankkeiden kustannuksiin sadan miljoonan euron määrärahan lisätalousarviossa hallitus esittää että määräraha muutettaisiin valtuudeksi ja samalla valtuus nostettaisiin yhteensä euroon epävarman hankkeen sitominen piloteilla tiettyihin muotoihin ei täytä hyvän hallinnon ja päätöksenteon edellytyksiä perustuslakivaliokunta on suhtautunut menettelyyn hyvin kriittisesti arvoisa puhemies tämän momentin poistaminen vapauttaa tämän vuoden budjetista sata miljoonaa euroa ja me esitämme että tästä sadasta miljoonasta käytettäisiin osaamisen ja kasvun edistämiseen työ ja elinkeinoministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön pääluokissa lisäyksiä niin että temin osalta kaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa ja okmn osalta kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa tulisi kasvua tämän lisäbudjetin kautta lisäksi esitämme liikennehankkeisiin neljänkymmenen miljoonan euron osuutta tästä säästyvästä rahasta lopun lopun olemme jakaneet pienempiin kohteisiin muun muassa poliisille ja ja rikosten ennaltaehkäisyn tukemiseen ja muutamiin muihin kohteisiin jotka ilmenevät täältä täältä vastalauseesta ja sitten noista pöydille jaetuista muutosehdotuksista joista lähipäivinä äänestämme täällä on myös rokotteiden hankintaan josta hallitus esittää poistettavaksi määrärahaa miljoonan jotta tähän puutiaisaivotulehdusta koskevaan ongelmaan tässä maassa voitaisiin varautua arvoisa puhemies tulemme siis esittämään nämä määrärahamuutosesitykset yhden vähennyksen ja ja muut ovat lisäysesityksiä lisäksi vastalauseemme sisältää kaksi lausumaa joista ensimmäisessä edellytetään että hallitus laatii kattavan osaamisen ja kasvun kehittämisohjelman toimenpiteistä osaamisen tason nostamiseksi työvoiman kohtaanto ongelmien ehkäisemiseksi sekä tervettä kasvua tukevan tutkimuksen kehitystoiminnan innovaatioiden ja digitalisaation edistämiseksi ja lisää tuntuvasti panostuksia näihin tarkoituksiin toisessa esitämme että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin asumisen kustannusten alentamiseksi liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi ja tulo ja varallisuuserojen supistamiseksi arvoisa puhemies tässä lisäbudjetissa voimme jo kääntää kehitystä siltä osin että panostamme niihin kohteisiin jotka lisäävät talouskasvua vahvistavat yhteiskunnan selviytymistä edessä olevista haasteista ja lisäksi myös vähitellen korjaavat niitä epäkohtia jotka ovat tulleet sosiaaliturvaan tällä vuosikymmenellä tehtyjen leikkausten meillä on merkittävä joukko ihmisiä jotka esimerkiksi korkeiden asumiskustannusten takia ovat ahtaalla ja lisäksi tietysti on niitä jotka joutuvat miettimään ostavatko leipää vai vai lääkkeitä tälläinen tilanne ei tässä maassa ole hyväksyttävissä

puhemies tuossa edellä edustaja harakka jo esittelikin sdpn vastalauseen painopisteitä ja tässä sitten seuraavaksi myös edustaja mäkinen loistavassa puheenvuorossaan avasi hyvin näitä työvoimapolitiikan oikeita tarpeita että onnea vain ensimmäisestä puheenvuorosta täällä eduskunnassa se oli kyllä painavaa sanaa kaikkinensa puhemies ihmettelin sitä kun aiemmin täällä sanottiin että näitä laittomia pilotteja joista muun muassa edustaja harakka hyvin puhui sdp nyt vain rusikoisi mutta eipä otettu huomioon että hetkinen itse asiassa perustuslakivaliokuntahan niitä rusikoi jo kahteen otteeseen että hivenen kevyellä siveltimellä jos näin voi sanoa hallituspuolueet nyt suhtautuvat näihin perustuslakivaliokunnan minusta vakaviin huomioihin ja moitteisiin sitten näihin toisiin pilotteihin mistä edustaja filatov puhui hyvin ja teki hyvän ehdotuksen siellä on todellakin ongelma jos nyt sitten nämä kuntakokeilut loppuvat ja ja siellä uhkaa joukko juuri kaikkein vaikeimmin työllistyviä jäädä aktiivitoimien ulkopuolelle on täysin välttämätöntä että tähän nyt tulee korjaus ja näitä olemassa olevia kokeiluja jatketaan itse kun tulen tuolta tampereelta ja pirkanmaalta tiedän kyllä että ne ovat toimineet hienosti ja siksi on todella suuri huoli siitä että tämän sote ja maakuntamallin yhteydessä myös tosiasiassa nämä elinvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut tulevat saamaan kyllä kovan kohtelun koska monesti olemme kuulleet niitä arvioita että miten sitten enää ylipäätään raha tulee riittämään niiden ylläpitoon ja sitten jos saamme esimerkiksi tampereen seudulla kuntakohtaisista malleista erittäin hyviä kokemuksia seutukunnassa miksi sitten täytyy väen vängällä niistä päästä eroon kerrankin kun joku toimii niin pidettäisiin nyt puhemies se hyvänen aika

tuodaan väen vängällä kiveä pullaan tuodaan aktiivimalleja joka ei sinänsä edes tuo toivottuja tuloksia muistan arvoisan varapuhemiehenkin olleen jossain viisaassa lausunnossaan lehdistössä sitä mieltä että nämä eivät ihan viisaita kokeiluja

hassu juttu kun näitä tämmöisiä oppositio kehtaa kritisoida että ihan hassu juttu mutta luulen kyllä että monien nuorten mielestä nämä eivät ole hassuja juttuja vaan aika vakavia asioita puhemies koska koputatte päätän puheenvuoroni tähän

arvoisa puhemies näistä sote pilottien ja valinnanvapauden kysymyksistä siinä alkuperäisessä sotessa jonka takana kenties olisin voinut seistäkin olisi koko valinnanvapaus lähtenyt liikkeelle aidosta pilotoinnista ei suinkaan tästä nykyisestä ajattelumallista että päätetään ensin ja pilotoidaan sitten varmuuden varmuuden vuoksi perään kun päätökset on jo tehty ei sellainen pilotointi ainakaan minun käsitystäni edusta siitä mitä pilotoinnilla on tarkoitus saada aikaan eli kerätä kokemuksia ja katsoa ovatko tehtävät päätökset ylipäänsä toteutuskelpoisia mutta varsinaisena asiana kannatan edustaja kankaanniemen tekemiä esityksiä vastalauseen neljä mukaisista muutosehdotuksista budjettiin ja

arvoisa puhemies oikeastaan hirveästi ei jäänyt aiotusta sanomatta sanomatta äskeisessä puheenvuorossa edustaja harakka kertoi yleislinjat minun mielestäni meidän vastalauseessamme on tätä kokonaisuutta hyvät otsikot koulutus on parasta työvoimapolitiikkaa aidosti aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan se tästä jäi vielä mainitsematta yhdestä isosta asiasta olemme tänään kyllä jo aiemmin puhuneet eli siitä että nyt olisi ollut viimeinen hetki korjata tämä lomarahaleikkausten toteutuminen sen olisi voinut perua jotta sitten tosiasiassa kasvu kuuluisi kaikille puhemies me olemme ottaneet tähän meidän vastalauseeseemme niitä eriä meidän vaihtoehtobudjetistamme mitkä ovat sellaisilla momenteilla mitkä nyt ovat auki

sosiaalidemokraatit esittävät tässä vastalauseessaan yli kolmensadan miljoonan euron lisäyksiä menoihin ja sadan miljoonan vähennystä menoista sen vanhan ojalan laskuopin mukaan teidän esityksenne on yli kaksisataa miljoonaa alijäämäinen se katettaisiin tässä tässä tapauksessa sitten uudella velanotolla tai velanottoa säilyttämällä isompana kuin mitä lisätalousarvioesityksessä on me lähdemme siitä että että korjataan tätä taloutta ja tehdään järkeviä satsauksia nyt joilla vahvistetaan ja käytetään tämä pilottiraha todellakin järkevällä tavalla näihin pilotteihin vielä sen verran haluan sanoa että että en ymmärrä miksi täällä on tämä raha ja tämä valtuus nyt tässä muodossa koska nyt selvästi nähdään jo ja on nähty jonkin aikaa että koko sote uudistus menee pitkälle syksyyn ennen kuin se saadaan hyväksytyksi taisi arvoisa puhemies mainita jossain yhteydessä että menee lokakuulle asti ennen kuin voidaan käsitellä ja perustelu sille oli

jos näin ei ollut niin niin perun sanani että seuraava lisäbudjetti tai tarvittaessa niin sanottu ylimääräinen lisäbudjetti voidaan antaa milloin tahansa jos uudistus menee eteenpäin nyt se näyttää siltä että siinä on niin paljon umpikujia että nyt se se ei edes mene eteenpäin jolloin siis jää mahdollisuudeksi se että lisäbudjetissa sitten hoidetaan homma mutta ei se ole enää mitään pilotointia se on sitten jo valmiin lainsäädännön täytäntöönpanoa ennenaikaisesti ja miksi ymmärrän hyvin että valtiovarainministeri orpo on hyväksynyt jopa kahdensadan miljoonan euron käyttämisen valtavan rahan käyttämisen tähän tarkoitukseen siksi että näillä piloteilla pyritään sitomaan tämä järjestelmä niin että sitä ei voisi sitten enää purkaa sen järjettömyyksiä ei sitten voisi enää edes purkaa tämän ovat tietysti muut hallituspuolueet kuitanneet tällä tavalla eli tämä on minusta aika arveluttavaa menettelyä että piloteilla sidotaan tulevienkin päättäjien kädet kun nimenomaan kysymys on

enemmän kustannuksia eivätkä ne tavoitteet jotka uudistukselle alun perin asetettiin toteudu tällä mallilla
arvoisa puhemies sanottakoon nyt vielä selvyyden vuoksi että nämä ovat ne lisäykset niille momenteille mitkä ovat auki totta kai jos eläisimme todellisuudessa jossa meidän oppositiolla valitettavasti olisi muutakin valtaa nyt kuin tämä virtuaalinen valta mitä meillä tässä on ja velvollisuuskin tehdä omat esityksemme niin sitten myös tietenkin tulopuolella

edustaja kankaanniemi äsken puhui että nyt olemme sitten saaneet vahvistuksen sille että aikataulut ainakin siirtyvät eteenpäin mikä on tietenkin positiivinen ja hyvä asia että nyt myönnetään se että emme mitenkään pysty pysymään tässä aikataulussa mitä hallitus on tässä havitellut ja tietenkin täytyy toivoa että siinä mielessä myös koko sote uudistuksen osalta otettaisiin askel taaksepäin niin että pistettäisiin nämä vaalit nyt sinne hyllylle ja katsottaisiin uudelta pohjalta sitten tietyt kysymykset toivoisin että että tämä uutinen voisi olla vaikka tällainen ennakkonäkemys siitä että ehkä ehkä kuitenkaan kaikki ei vielä ole kirkossa kuulutettu jos näin voisi sanoa että tämä sote toteutuu mutta tässä mennään nyt ja mielestäni puhemies tämä

arvoisa puhemies tuossa edustaja kankaanniemi hyvin kuvasi sitä että olisi varmasti mahdollista milloin tahansa tuoda se seuraava lisätalousarvio siinä vaiheessa kun lait on hyväksytty me kuulimme valtiovarainministerin suusta silloin lähetekeskustelussa että penniäkään ei makseta ulos ulos ennen kuin lait on hyväksytty ja tämä tulee tietenkin sitten sieltä perustuslakivaliokunnan linjauksista mutta ylipäätänsä näistä piloteista on todettava se että että maakunnissahan niitä tällä hetkellä pyörii siinä on siinä on ongelmallista se että se on sellaista niin sanottua ylimääräistä rahaa mitä siellä maakunnassa ei muuten olisi käytettävissä se antaa hivenen harhaisen kuvan siitä mitä se todellisuus sitten oikeasti on siinä vaiheessa kun esimerkiksi ajattelee vaikka omaa kotimaakuntaani pohjois savoa jossa jo lähdetään niin sanotusti takamatkalta liikenteeseen niin meillä se

voisi sanoa että joissakin maakunnissa kuten esimerkiksi pohjois karjalassa on siun sotea lähdetty toteuttamaan on tultu myös niihin tilanteisiin että että joudutaan aika rankasti leikkaamaan ja miettimään niitä säästökohteita jolloinka sitten nämä tällaiset yksittäiset pilottirahoitukset

vaikkapa palvelusetelijärjestelmän kokeilemiseen tai vastaavaan antavat väärän kuvan ne ovat ylimääräistä rahaa ne ovat sellaista rahaa mitä ei sen normaalin rahanjaon kautta ole tulossa siinä mielessä voisi sanoa että ne eivät ole oikeastaan edes pilotteja ne ovat kokeiluja toisentyyppisellä rahoitusrakenteella kuin mitä sitten se tosiasiallinen toteutuminen tulee olemaan

arvoisa puhemies nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen esitys merkitsee sitä että arvonlisäverolakiin tehdään rajat ylittävää sähköistä kuluttajakauppaa koskevan muutokset niiden on määrä tulla voiman ensi vuoden alusta muutosten tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa menettelyä kun toisen jäsenvaltion kuluttajille myydään sähköisiä palveluja tai unionin alueelle sijoittumaton yritys myy sähköisiä palveluja jäsenvaltioiden kuluttajille tällä hetkellä verkkokauppiaiden joiden kotipaikka on eu alueella on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi eun kaikissa jäsenvaltioissa jonne ne myyvät tuotteitaan jos myynnin määrä ylittää kyseisen valtion asettaman alarajan jatkossa suomalainen yritys voi halutessaan halutessaan soveltaa suomen arvonlisäverosäännöksiä jos myynti on enintään kymmenentuhatta euroa muutos on perusteltu helpotus hyvin

arvoisa puhemies tämä on siinä mielessä äärimmäisen tärkeä tämmöinen voisiko sanoa byrokratian purkaminen koska meillähän on paljon esimerkiksi hyvin pieniä vaikkapa lastenvaatteita myyviä yrityksiä voi olla että että perheenäiti tekee siellä sitä iltapuhdetöinään ja ja huomaa että kaveritkin ovat kiinnostuneet näistä hyvistä tuotteista ja ehkä haluaa sitten pistää nettikaupan pystyyn tosiaankin se että tämän kautta on mahdollista mahdollista keskittyä myymään näitä tuotteita ainoastaan yhdellä rekisteröitymisellä yhdessä ainoassa sijoittautumisvaltiossa on varmasti tällaista byrokratian karsimista ja ja uskon että tämä auttaa erityisesti juuri näitä alle kymmenentuhannen euron kalenterivuosimyyntiin jääviä yrityksiä täytyy todeta että tämä on hyvää kehitystä oikeaan suuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että tämä

valiokunnan käsittelystä tullut mietintö on yksimielinen koska silloin lähetekeskustelussa täällä salissa oli osalla edustajista ehkä vähän vääränlaista kuvaa siitä mihin tällä direktiivin implementoinnilla itse asiassa pyritään elikkä tämä nimenomaan helpottaa sellaisten kolmansien maitten kansalaisten maahantuloa jotka tosiaankin ovat tulossa tänne alueelle joko tutkijoiksi tai opiskelemaan työharjoitteluun tai vapaaehtoistoimintaan

ja myöskin varmistaa sitten minne he tulevat täällä eu alueella tässä tapauksessa suomen lainsäädännön kohdalla myöskin varmistetaan että heillä on sellaiset olosuhteet esimerkiksi ja vapaaehtoistyössä sellaisen toimeentulon suhteen että he pystyvät täällä oleskelemaan ja että toisaalta tästä ei tule reittiä väärinkäytöksille eikä myöskään myöskään tätä kautta hakeuduta tosiasiallisesti pyrkimään esimerkiksi jonkun maan työmarkkinoille tässä kansallisessa lainsäädännössä tänne on lisätty nämä au pairit ja ymmärrän sen koska meillä meillä suomessa lainsäädäntöaukko on tällä kohtaa ollut ja siinä mielessä on ihan hyvä että sitä on kansallisesti lähdetty tänne lisäämään mutta muistan silloin euroopan parlamentissa kun tätä kohtaa käsiteltiin että koska siinä oli niin valtavan erilaisia käytäntöjä eri puolilla eurooppaa niin tässä direktiivissä nämä au pairit tippuivat jo heti siellä alkukierroksilla tästä lainsäädäntökehikosta ja todettiin ettei ole mitään mahdollisuutta löytää tästä tästä yksimielisyyttä mutta tässä on tosiaankin haluttu kansallisesti laittaa myöskin au pairien asioita kuntoon ja siinä mielessä valiokunnan mietintö on on yksimielinen ja osoittaa kyllä sen että tässä on ihan pystytty tekemään hyvää ja rakentavaa yhteistyötä juuri tämäntyyppiset asiat vähentävät painetta siihen siihen että eurooppaan pyrittäisiin lähinnä esimerkiksi turvapaikanhakijoina vaan on oikeasti mahdollisuus kolmannen maan kansalaisella tulla laillisia reittejä myöten eurooppaan niihin tehtäviin ja niihin toimiin mitä tässäkin direktiivissä on nostettu esille ja kun tälläkin viikolla varmasti tullaan käymään paljon keskustelua tästä maahanmuuttopolitiikasta eussa niin olisi ymmärrettävä se että on näitä laillisia reittejä ja esimerkiksi kausityöntekijöitten direktiivi joka täällä on jo aiemmin pistetty kansalliseen lainsäädäntöön ja käytäntöön on yksi sellainen reitti mikä